osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan

pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu asiasta päättyi viidestoista kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa on timo harakka pia viitasen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu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

keskustelu asiasta päättyi viidestoista kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pia viitanen timo harakan kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies on valmisteltu pitkään useita vuosia sitä on valmisteltu usean eri hallituksen toimesta ja nyt olemme tilanteessa jossa meillä on vihdoinkin mietintö lain uudistuksen tavoitteena ja ajurina on koko ajan ollut sama asia se on se että me pystymme kaikissa olosuhteissa säilyttämään nykyisen kaltaisen metsähallituksen toimintatavoiltaan monialaisen suomalaisen luonnon toimijana ja huolehtijana tämä on ollut se keskeisin tavoite nyt kun erilaiset säädökset ovat muuttuneet on tullut entistä ajankohtaisemmaksi että me teemme nämä muutokset jotta tämä iso tavoite toteutuu ja olen ymmärtänyt näin että tämä tavoite on meidän kaikkien yhteinen siksi

ei haluta ottaa riskiä siitä että metsähallitus ei pystyisi tulevaisuudessa enää toimimaan nykyisen kaltaisessa toimintamallissaan siksi tämä muutos tämä muutos on myöskin aiheuttanut erittäin paljon kansalaiskeskustelua hyvä niin se on aina ilman muuta tervetullutta ja pitää tervehtiä ilolla kuitenkin se kansalaiskeskustelussa ollut vivahde jossa on valitettavan paljon ollut vääriä tietoja liikkeellä ei ole ollut omiaan viemään tätä keskustelua oikeaan suuntaan eikä oikeille urille ja tämä on erittäin valitettavaa mutta toivon mukaan nyt tämän mietinnön luettuaan

rauhoitutaan ja kuunnellaan mietinnön esittelyä ja sen jälkeen sitten käynnistämme debatin kiitos kiitos rouva puhemies liiketoiminnan lisäksi metsähallituksella on lukuisia lakisääteisiä ja sille annettuja julkisia hallintotehtäviä julkisista hallintotehtävistä keskeisimpiä ovat lakisääteisten luonnonsuojelualueiden hallinnointi hoito ja käytön ohjaus uuden lain lähtökohta on mahdollisimman pitkälle valtion maan ja metsähallituksen kokonaisuuden ja toimivan organisaation säilyttäminen niin kuin tuossa alussa totesin

vaan esittelen pääkohdat tästä meidän valiokuntamme mietinnöstä

omistajapoliittisten linjausten mukaan valtion maa ja vesiomaisuuden hallinta hoidetaan yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valiokunta on pitänyt välttämättömänä että metsähallitusta koskeva eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvalta säilyy ennallaan eduskunnan tulee edelleen voida asettaa metsähallitukselle palvelu ja muita toimintavelvoitteita ja tavoitteita jotka voivat koskea myös tytäryhtiöissä harjoitettavaa toimintaa yhteiskunnan kokonaisetuun on kuuluttava kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen ohella että metsähallituksen hallinnassa oleviin alueisiin liittyvät muut yhteiskunnalliset tarpeet tulevat asianmukaisella tavalla huomioon otetuksi

perustuslain mukaan eduskunta hyväksyy valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitoksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet tähän liittyen metsähallitus lain pykälässä ehdotetaan että metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti

maa ja vesialueiden haltijana
valiokunta pitää hyvän hallinnon kannalta tärkeänä että metsähallituksen kanta valtion maa ja vesialueiden haltijana ilmaistaan erilaisissa maankäyttöön maankäyttöön liittyvissä menettelyissä kokonaisuutena yhdessä asiakirjassa

erämaa ja retkeilyalueiden hoito ja käytön ohjaus sekä eräpalvelut joihin kuuluvat metsästys kalastus ja maastoliikenneasiat sekä erävalvonta julkisten hallintotehtävien hoidon riippumattomuus ja puolueettomuus on turvattava maa ja metsätalousvaliokunta ja erityisesti perustuslakivaliokunta että perusratkaisu jossa metsähallituksen viranomaistehtävät on osoitettu erilliselle ja riippumattomalle metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikölle vastaa nykyistä perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettyä metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että esityksessä ehdotettu julkisten hallintotehtävien ohjaus ja valvontasäännöstö on osin varsin vaikeaselkoista siksi valiokunta esittää julkisia hallintotehtäviä koskevien säännösten selkeyttämiseksi metsähallitus lakia koskevan esityksen viidennen pykälän yhdeksännen pykälän ja kuudennen pykälän tarkistamista valiokunta ehdottaa että ympäristöministeriö ohjaa esitettävän yhdeksännen pykälän mukaisesti julkisten hallintotehtävien hoitoa toimialallaan jolloin ministeriön toimivalta kiinnittyisi yksiselitteisesti ja selkeästi valtioneuvoston ohjesääntöön

julkisten hallintotehtävien käyttöön ositettaisiin omaisuus joka on tarpeellista näiden tehtävien hoitamiseksi julkisten hallintotehtävien hoitoon tarpeellinen omaisuus kuuluisi muuhun omaan pääomaan eikä sillä olisi tuottovaadetta muuhun omaan pääomaan kuuluvaksi erilliseksi tase eräksi voitaisiin perustellusta syystä osoittaa maa ja vesiomaisuus joka ei liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja joka ei myöskään ole mainittavan taloudellisen hyödyntämisen piirissä minkä vuoksi omaisuudelle ei aseteta tuottovaadetta maa ja vesiomaisuus joka ei siis liity julkisten hallintotehtävien hoitoon ja jolle ei perustellusta syystä asetettaisi tuota tuottovaatimusta sijoitetaan erillisenä uutena kolmantena tase eränä metsähallituksen muuhun omaan pääomaan

päättää tasemuutoksista muun oman pääoman sisällä julkisten hallintotehtävien yksikön hoitaman tase erän ja liiketoimintojen hoitaman niin kutsutun kolmannen tase erän välillä perustuslakivaliokunnan lausunnossa on katsottu että eduskunnan budjettivallan käyttö ja julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön aseman riippumattomuus voidaan jatkossakin turvata paremmin jos erilliskirjanpidosta ei luovuta valiokunta ehdottaakin metsähallitus lakia koskevan esityksen momenttia täydennettäväksi siten että julkisten hallintotehtävien hoidosta pidetään erillistä kirjanpitoa puhemies läpinäkyvyyden kannalta on erittäin selkeää ja välttämätöntä että kaikki on julkista valiokunta katsoo että jatkossakin metsähallituksen sekä uuden perustettavan valtion metsätalousyhtiön tulee kyetä hyvään paikalliseen sopimiseen sekä henkilöresurssien joustavaan käyttöön valiokunta painottaa yhteiskunnallisia velvoitteita koskevien tavoitteiden toteutumisen riittävää laajaa seurantaa valiokunta korostaa että avoin yhteistyö ja paikallisten olosuhteiden tuntemus ovat muodostuneet metsähallituksen alueellisen alueellisen luonnonvarasuunnittelun keskeisiksi elementeiksi joita tulee pitää yllä ja kehittää myös jatkossa

aluetaloudellinen vaikutus esitys ei muuta metsähallituksen asemaa tässä suhteessa valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että liittyen niihin muutoksiin joita muun muassa verotukseen tulee metsähallituksen yhteisöverotulot voivat enimmillään muodostaa jopa kaksikymmentä prosenttia muutamien pohjoisen pienten kuntien tuloista valiokunta pitää välttämättömänä että haitalliset vaikutukset näiden kuntien talouteen estetään perustuslakivaliokunta perustuslakivaliokunta on esittänyt että annettava metsähallitus laki voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä uudistuksessa saamelaisten asema pysyy ennallaan ja aseman voidaan hivenen katsoa vahvistuvan lakiehdotuksen

perustettavilla neuvottelukunnilla valiokunta katsoo että laajemmat saamelaisten kotiseutualueelle tapahtuvaan suunnitteluun ja saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoon liittyvät kysymykset tulee ratkaista ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimuksen mahdollisen ratifioinnin yhteydessä

metsähallitus lakia koskevalla lakimuutoksella ja ehdotuksella vaikuteta jokamiehenoikeudella tapahtuvaan luonnon virkistyskäyttöön tai muuhun virkistyskäyttöön eikä muuteta virkistyskäyttöön liittyvää perusinfrastruktuuria maksulliseksi oikeudet säilyvät siis ennallaan valiokunta toteaa myös tässä yhteydessä että pinta ja pohjavesien hyödyntämisestä hyödyntämisestä säädetään kattavasti erikseen vesilaissa valiokunta korostaa myös sitä että valtion retkeilyalueilla tulee erityisen huolellisesti ja pitkäjänteisesti sovittaa yhteen metsätalouden harjoittamisen sekä matkailun ja virkistyskäytön intressit henkilöstövaikutuksiakin tällä on mutta ne jäävät hyvin vähäisiksi ja siihen valiokunta kiinnittää huomiota että metsätalousliiketoiminnan yhtiöittäminen sinänsä ei vaikuta metsätalouden henkilöstön määrään eikä tehtäviin metsähallituksen metsätaloustulosalueen henkilöstö siirtyisi perustettavan osakeyhtiön palvelukseen siirtyvän henkilöstön määrä on noin kahdeksansataa henkilöä ja kaikki heistä ovat työsopimussuhteisia sitten puhemies lopuksi tästä yhtiöstä perustettavasta osakeyhtiöstä valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetun lain mukaan yhtiön toimialana olisi metsätalouden harjoittaminen yksinoikeudella valtion omistamalla maalla ja puutavaran toimittaminen asiakkaille koska yhtiölle myönnettäisiin lakiin sisältyvän luovutusvaltuuden perusteella yksinoikeus metsätalouden harjoittamiseen metsähallituksen hallussa olevalla tuottovaateen alaisella maa ja vesiomaisuudella yhtiön liiketoiminta rajattaisiin koskemaan vain yksinoikeuden kohteena olevaa aluetta valiokunta kiinnittää huomiota siihen että metsähallitus merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet valtion lukuun osakeyhtiö olisi metsähallituksen hallinnoima jolloin metsähallitus vastaisi lähtökohtaisesti yhtiötä koskevasta omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettu laki säätää pykälään lisättäväksi maininnan siitä että metsätaloutta harjoittaessaan yhtiön tulee huolehtia tässä laissa tarkoitettujen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttamisesta siten kuin valtioneuvosto maa ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutettaessa ja sen ehtoja tarkistettaessa määrää valiokunta toteaa myös että perustettavan yhtiön osakkeiden luovuttaminen edellyttäisi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain kolmannen pykälän mukaista eduskunnan suostumusta eduskunnan suostumusta valiokunta toteaa myös että perustettavasta valtion osakeyhtiöstä tulee lakisääteinen osa metsähallitus konsernia minkä vuoksi yhtiön osakkeita ei myydä selvyyden vuoksi valiokunta on vielä ehdottamassa momentissa todettavaksi että osakeyhtiö on valtion kokonaan omistama ja metsähallituksen hallinnoima annettavassa laissa säädettäisiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa käyvästä vastikkeesta osakeyhtiölle metsähallituksen hallintaan osoitettuun tai myöhemmin osoitettavaan tuottovaateen alaiseen maa ja vesiomaisuuteen kohdistuva siirtokelvoton oikeus muun muassa metsätalouden harjoittamiseen siis siirtokelvoton oikeus

ne sisältävät seuraavat asiat kun valtion toimintoja yhtiöitettäessä yhtiön kotipaikasta ei ole säädetty yhtiölaissa valiokunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi rovaniemelle tämä on ensimmäinen lausumaehdotus ja toinen lausumaehdotus valiokunta pitää erittäin tärkeänä että nyt säädettävän lainsäädännön vaikutuksia seurataan valiokunta edellyttääkin että sille toimitetaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä selvitys lainsäädännön vaikutuksista mietintöön sisältyy neljä vastalausetta jotka täällä varmasti myöhemmin sitten esitellään arvoisa puhemies haluan kiittää tässä yhteydessä pitkästä käsittelystä kaikkia mahdollisia tahoja asiantuntijoita kaikkia valiokuntia siitä yhteistyöstä jota olemme tässä talossa tehneet olemme myöskin havainneet sen että eduskunta toimii erittäin joustavasti silloin kun sen joustamisen tarvetta on niin että me saamme perustuslain mukaista toimintaa ja tässä haluan aivan erityiskiitokset antaa perustuslakivaliokunnalle tästä

riittävää enemmistöä tyydyttävää lainsäädäntöä ja ennen kaikkea että se on perustuslain mukaista kiitoksia

puhemies kiitokset maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajalle valiokunnan valiokunnan mietinnön monipuolisesta esittelystä tämä metsähallitus laki on tosiaan ollut yli kahdeksan vuoden ajan eduskunnan käsittelyssä joten kaikki puolueet jotka tässä salissa ovat edustettuina ovat päässeet siihen siihen vaikuttamaan mutta nyt sitten tämän eduskunnan käsittelyn aikana tämä lainsäädännön työ sai aika mielenkiintoisia piirteitä koska me kaikki edustajat saimme aika paljon sähköpostia tähän asiaan liittyen erityisesti katson tässä yhteydessä nyt vihreän liiton kansanedustajiin teidän aktiiviseen työhönne tämän asian asian hoitamisessa tulette varmaan sen saamaan hämmästyin ville niinistön puheenvuoroissa siitä että hän puhui pimityksestä kaupallisesta seikkailusta kepulaisten maakuntamiesten vedätyksestä ja niin edelleen mielestäni tällaiset kommentit eivät kuulu tämän talon asialliseen

arvoisa puhemies metsähallitus hallinnoi suomen metsiä vesiä meidän kansallisomaisuuttamme ja metsähallituksen luontopalvelut on meidän keskeisin luonnonsuojeluviranomainen tässä maassa tämä laki on ollut pitkään valmistelussa tämän piti käsitellä lähinnä vain sitä miten hakkuut hoidetaan meidän talousmetsissämme elikkä sen toiminnan organisoitumismuotoa siihenkin liittyy haasteita mutta tämä hallitus jostain syystä päätti sen lisäksi heikentää luonnonsuojelun luontoarvojen vaalimisen asemaa suomessa edelleenkään ei ole käynyt selväksi miksi perustetaan kolmas tase täysin eduskunnan vallan ja valvonnan ulkopuolelle niin että valtioneuvosto voi omalla päätöksellään siirtää vaikka luonnonsuojelualueita ja muita luonnoltaan arvokkaita vesiä ja ja metsiä tähän kolmanteen taseeseen pois luontoasiantuntijoiden hallinnasta heidän vaalinnastaan heidän asiantuntemuksensa alta metsätalouden

tätä metsähallitus lakia on valmisteltu poikkeuksellisen pitkään kuin iisakinkirkkoa mutta silti lainvalmistelun loppuvaiheita vaivasi kyllä melkoinen kiire mikä johti siihen että laki sellaisenaan on ikävä kyllä aikamoinen pettymys me sosialidemokraatit ihmettelemme tässä ennen kaikkea kolmea seikkaa ensinnäkin tämä metsätaloustoiminnan yhtiöittäminen eu kilpailulainsäädäntö ei sitä edellytä minkä takia te ajoitte yhtiöittämistä selvittämättä kunnolla mitä vaihtoehtoja tälle toiminnalle olisi voinut olla toiseksi me kyseenalaistamme tämän uuden kolmannen taseen miksi luodaan tämmöinen eriskummallinen harmaa vyöhyke joka jättää kyllä epäselväksi sen tullaanko esimerkiksi jatkossa retkeilylle asettamaan tavalliselle kansalaiselle mahdottomia hintalappuja ja kolmanneksi johtamisjärjestelmä

tulee selkeyttää mutta oli tässä kyllä merkillinen vaihe kun näytti siltä että ympäristöministeriö oltiin ajamassa kokonaan ulos metsähallituksesta kyllä mekin haluamme selkeän johtamisjärjestelmän mutta meille on selvää että myös ympäristöministeriön roolin metsähallituksessa täytyy olla selkeä ja että ei ole järkevää ajaa vain yhtä ainutta isäntää

rouva puhemies haluaisin että ministeri vastaisi siihen kysymykseen ollaanko tässä myymässä aariakaan maata kenellekään nimittäin itse olen käsittänyt että hehtaarikaan ei vaihda omistajaa ja suomalaisia vesistöjä ja metsiä ei olla myymässä ei yksikään kansallispuisto edustaja niinistö siirry pois ympäristöministeriön alaisuudesta tai luontopalvelut yksikön alaisuudesta minusta on ihan järkevää että esimerkiksi yhteiset vesialueet ovat jatkossakin siinä käytössä että kalastaja voi saada kalastusluvan ei ole pelkoa siitä että se totaalisuojellaan eikä ole pelkoa siitä että sillä tehdään erityisesti bisnestä vaan homma jatkuu aivan entisellä lailla joten minun mielestäni on erittäin hyvä että tällainen tase jonka ei vaadita tuottavan voittoa

ei ole ihme että tämä asian valmistelu on kestänyt niin kauan kun te olette yhdeksän vuotta etsinyt sitä olematonta eu pakkoa eikä sitä ole löytynyt vieläkään siihen liittyen kysymys sekä ministeri tiilikaiselle että edustaja lepälle kun te viime kaudella yhdessä muun opposition ja sosialidemokraattien kanssa olitte kaatamassa metsähallitus lakia niin tuliko teille yllätyksenä hankintadirektiivi ja direktiivi julkisista käyttöoikeussopimuksista kun ne ovat saaneet sisällön jo vuonna kaksituhattaneljätoista

arvoisa rouva puhemies hieman minuakin ihmetyttää se julkinen keskustelu mitä tämän lain ympärillä on käyty ja ne uhkakuvat ja mitä pahaa tapahtuu minä kysyisinkin ministeriltä kun minä olen itse aika tarkkaan lukenut tämän lain ja sitä valiokunnassa käsitellyt että voisitteko te opastaa minua mihin kohtaan hallituksen esitystä tai valiokunnan esittämiä lisäyksiä liittyy jonkin luontoarvon heikentäminen tai jonkin retkeilytoiminnan tai muun

rouva puhemies otan puheeksi tässä tämän uuden kolmannen taseen jonka on perusteltu olevan ikään kuin kompromissiratkaisu metsähallituksen bisnespuolen ja luonnonsuojelupuolen välisellä alueella kyllä tämä logiikka hieman pettää jos tarkoitus oli että uuteen kolmanteen taseeseen niin sanotulle harmaalle alueelle sijoitetaan ne valtion maa ja vesialueet joilla ei ole selkeää tuottotavoitetta ja jotka eivät ole pääasiallisesti metsätalouskäytössä mutta eivät myöskään tiukasti koska kuitenkin on niin että kolmanteen taseeseen ei sijoiteta esimerkiksi valtion retkeilyalueita joilla ei kyllä perustellusta syystä päätoimiala voi olla metsätalous vaan se on virkistys ja luontomatkailu ne pysyvät siellä bisnespuolella sinne ei myöskään sijoiteta enää edes ylä lapin virkistysmetsiä jotka siirretään suoraan sinne liiketaloustoiminnan puolelle en oikein ole saanut selvää onko perustelu mikään muu kuin poliittinen

arvoisa rouva puhemies hämmästyttävää tämän lainvalmistelun osalta on todellakin tämä vaihtoehdottomuuden sokeus mitä tämän valtioneuvoston osalta on nähty sitä että tälle yhtiöittämiselle on todellakin vaihtoehtoja ja kun ministeri kirjallisessa vastauksessaan sanoo että ei ole muuta vaihtoehtoa niin voin kyllä luetella että yksi keino muuttaa metsähallituksen konkurssikelpoisuutta ja verokohtelun muita lakeja on on asetuksia säätämällä voitaisiin säätää esimerkiksi konkurssilain muuttamisella toinen mahdollisuus olisi tehdä metsähallituksesta yle tyyppinen erityisyhtiö mikä olisi ollut täysin mahdollista kolmantena vaihtoehtona olisi muodostaa metsähallituksen metsätalouspuolesta itsenäinen julkisoikeudellinen laitos missä ihmeessä ovat ne kellot jotka eivät herättäneet näitten uusien ja muitten mahdollisuuksien osalta sitä tahdon kysyä ministeri tiilikaiselta

puhemies ensinnäkin haluan lausua kiitokset sekä ministerille että niille valiokunnille jotka ovat osallistuneet tämän hallituksen esityksen käsittelyyn on totta että tämä on varsin monen vuoden ponnistus ja nyt meillä on lainsäädäntö joka antaa meille mahdollisuuden varautua niihin tulevaisuuden haasteisiin jotka varmasti ovat tulossa siitä riippumatta mitä eu tällä hetkellä vaatii tulevaisuudessa joka tapauksessa varmasti tulee hankintadirektiivinkin kautta muutoksia minusta

omistuksessa olevien metsien ja ja vesien ja muiden luontoarvot säilyvät tämä on erinomainen esimerkki siitä ja sen takia olen erittäin hämmentynyt siitä että täällä käydään tämäntyyppistä keskustelua ja yritetään luoda semmoisia uhkakuvia joita ei ole olemassa ja minun täytyy sanoa ihan suoraan että minun arvostukseni tiettyjä järjestöjä kohtaan on kärsinyt kovan kolauksen sen takia että pitäisi pysyä totuudessa silloin kun täällä lobataan asioita se olisi aika hyvä vaatimus eli tämä on erinomainen esimerkki siitä miten luontoarvot talousmetsät ja nämä asiat yhdistetään hienolla tavalla

hitaasti hyvä tulee se ei valitettavasti tämän lain osalta pidä paikkaansa kun asiantuntijakuulemisissa valiokunnassa kuulimme laajan joukon ihmisiä ja asiantuntijoita valtaosa heistä halusi jatkaa nykymallilla ei ollut mitään tarvetta muuttaa tätä niin kuin täällä on käynyt ilmi eu ei vaadi muutosta ei ei lainsäädäntö eivätkä direktiivit ja mikään muu eu maa ei ole suunnittelemassa samanlaista lainsäädäntöä kuin täällä suomessa

myöskin talousvaliokunnan lausunnon joka erittäin voimakkaasti kritisoi johtamisjärjestelmää niin tulen kysyneeksi ministeriltä mikä ihme on se että pitää tämä lainsäädäntö muuttaa me sosialidemokraatit haluamme että nykylainsäädäntö joka toimii hyvin metsähallitus toimii hyvin myös jatkossa

juuri näin että tämä laki joka on voimassa tällä hetkellä on toiminut hyvin niin sanoi myöskin valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan ja se on juuri se syy ihmetyttää että miksi näin laajamittaiseen muutokseen on lähdetty täällä on tullut jo selville että että eun lainsäädännöstä ei tätä yhtiöittämisvaadetta tule täällä on puhuttu että tämä kolmas tase auttaisi siihen että että talousmetsiä ja ympäristöarvoja voitaisiin paremmin yhteensovittaa tällä hetkellä niitä on voitu erittäin hyvin yhteensovittaa tässä muodossa kuin se on nyt sen sijaan pelko kohdistuu siihen että tämä kolmas tase antaa ikään kuin portin sille että näitä nykyisin virkistys ja suojelualueena ja retkeilyalueena olevia alueita hyödynnetään entistä vahvemmin taloudellisesti eli kysymys on edelleenkin miksi tähän muutokseen nyt halutaan lähteä

kollegat ovat jo tuoneet esille sen että eduskunta valiokunnatkaan eivät ole saaneet kunnon vastausta siihen miksi tällainen uusi kolmas tase pitäisi perustaa edustaja anttila ja monet muut vakuuttivat että luontoarvot säilyvät niistä huolehditaan kuin ennenkin miksi sitten pitää siirtää yleisiä vesialueita yli kaksi miljoonaa hehtaaria ja ylä lapin poronhoitoalueet pois metsähallituksen luontopalvelujen hallinnasta ja valvonnasta metsähallituksen liiketalouspuolen valvontaan kun valiokunnan puheenjohtaja leppä vakuutti että saamelaisten asema ei heikkene niin kyllähän me tiedämme että metsähallituksen liiketalouspuolen ja porotalouden välillä on tässä vuosien varrella ollut paljon ristiriitoja kun tehdään tämä ylä lapin porolaidunten ikään kuin isännänvaihto ja ja samalla hallituspuolueet kieltäytyvät säätämästä niitä pykäliä joita edellinen hallitus valmisteli ja jotka ovat muun muassa vesilaissa ja kaivoslaissa jotka kieltävät heikentämästä saamelaisten olosuhteita ja ja saamelaisten perinteisiä elinkeinoja niin kyllä minä olisin huolissani

edustaja wallin sanoi täällä että moni sanoi valiokunnassa että metsähallitus on toiminut hyvin sitä mieltä mekin olemme ja sen takia tämä tehdään että se voisi jatkossakin toimia hyvin ja hyvin pitkälle samalla tavalla kuin se tähänkin asti toimi jotta tavallinen tavallinen suomalainen

kaikki vaihtoehdot vain olisivat paljon huonompia jos emme tekisi tätä ratkaisua mikä nyt tällä hetkellä on ruotsin mallin mukaankin jolloin metsähallituksen metsätalousmaat olisi myös siirretty tämän perustettavan osakeyhtiön omistukseen tai kanadan mallin mukaan jolloin metsähallitus olisi luopunut nykymuotoisesta omaan lukuun harjoitetusta metsätaloudesta mutta tätä ei haluttu tehdä vaan haluttiin löytää suomalainen ratkaisu joka on

arvoisa puhemies harvoin kohtaa lakiesitystä jota kritisoidaan niin paljon niin monenlaisista näkökulmista yhtiöittämisen ongelma on se että tärkeän kansallisvarallisuuden käyttö liukuu kauemmas kansanvallasta ja organisaatio pirstoutuu myös kolmas tase ja luonnonsuojelun asema herättävät huolta ja myös entinen ympäristöministeri kokoomuslainen sirpa pietikäinen on esittänyt huolensa tästä lakiesityksestä metsähallituksen metsätaloustoimintoja ei ole pakko yhtiöittää metsähallitus ei tosiasiassa kilpaile markkinoilla sillä sen tehtäviin kuuluu maankäytön ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu valtion mailla metsänhoitotyöt on jo nyt kilpailutettu destia päätös ei päde metsähallitukseen eu sääntely koskee kaikkia jäsenmaita mutta ihme kyllä muut eu maat eivät ole tekemässä vastaavia muutoksia tai yhtiöittämässä metsähallituksiaan suomi on siis jälleen kerran paavillisempi kuin paavi itse ja perustelee omia poliittisia valintojaan keinotekoisella eu pakolla

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu laki on ollut valmistelussa jo yhdeksän vuotta ja nyt meillä on käsittelyssä kompromissi metsähallituksen useiden roolien ja niiden painotusten välillä ja kuten täällä on korostettu tällä turvataan metsähallituksen toiminnan jatkuminen olen edustaja hautalan kanssa samaa mieltä tämän asian valiokuntakäsittelyn vaikeuttamisesta ja siihen liittyvistä erikoispiirteistä en ymmärrä miten joku taho voi kuvitella ajavansa asiaansa yllyttämällä vääristellyillä väitteillä pahaa aavistamattomat luonnonystävät soittorumballaan tukkimaan edustajien puhelimia ja viestirumballaan sähköposteja tästä painostuksesta huolimatta valiokunta sai kuitenkin mietintönsä ajoissa valmiiksi kysynkin ministeriltä vielä kerran mitkä ovat oleellisimmat muutokset tässä laissa onko tosiaan niin että nyt myydään maat ja vedet ja päästetään monikansalliset yritykset vapaasti mellastamaan kansallisomaisuutemme parissa tuhotaanko tässä luontoarvot ja onko niin ettei eduskunnalla ole jatkossa enää

arvoisa rouva puhemies kuten täällä monista hyvistä aiemmista puheenvuoroista on käynyt ilmi mitään pakkoa eu lainsäädännön puolelta nyt esitetylle metsähallituksen uudelleenorganisoinnille ei ole on jännää miten nämä perustelut vaihtuvat matkan varrella kun me lähdimme tähän prosessiin se oli kilpailuneutraliteetti joka pakotti meidät tekemään näin kun kävi ilmi että näin ei ole muun muassa kilpailuasioista vastaavalta komissaari vestagerilta

halutaan tehdä yhdyn sirpa pietikäisen näkemykseen kokeneen europarlamentaarikon entisen ympäristöministerin näkemykseen että tämä ei ole hyvä tapa edetä mutta koska hallitus haluaa niin tehdä niin haluan puheenvuorossani nostaa esiin saamelaiset lakiesityksestä puuttuvat niin sanotut saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat pykälät tämä on käsittämätöntä ottaen huomioon että perustuslakivaliokuntakin suositteli niitten lisäämistä joulukuussa suomi sai jo moitteet ykn ihmisoikeustoimistolta saamelaisten oikeuksien heikentämisestä

puhemies tässä on esitetty paljon näitä huolenaiheita että meillä ei ole pakottavaa tarvetta tähän yhtiöittämiseen mutta nyt on kyse siitä ollaanko valmiita ottamaan riskejä vasemmisto ilmeisesti on valmis ottamaan sellaisen riskin että hankintalainsäädännön nojalla me emme enää kykenisi osoittamaan yksinoikeutta tälle yhtiölle puukauppaan ja korjuuseen ja pitämään sitä nimenomaan kansallisissa käsissä te olette valmiita siihen että kiinalaisyhtiöt mahdollisesti vyöryisivät tänne suomen metsiin korjaamaan ja puukauppaa tekemään kun jouduttaisiin kilpailemaan vapailla markkinoilla tämä on todella hämmentävää ja ihmettelen kyllä ei sovi oikein siihen pirtaan joka minulle on vasemmistosta rakentunut mitä taas tulee tähän kolmanteen taseeseen niin me ymmärrämme että on erilaisia alueita toisilla on suojelullista käyttöä toisilla on liiketaloudellista käyttöä nyt kolmas tase tunnustaa sen tosiseikan että meillä on sellaisia alueita joille

täytyy tuota kärnän puhetta kommentoida sen verran että nyt metsätaloustoiminnot yhtiöitetään muotoon jota ei ole notifioitu eussa eli on siis kysymysmerkki toteuttaako tämä valittu malli yhtiöittäminen yhtiöittäminen eun kilpailuneutraliteetin vaatimukset tämä on se riski minkä te nyt nyt otatte tässä tapauksessa

edustajan kanssa niin hän sanoi että ei heillä ole mitään väliä vaikka aletaan kansallispuiston rajalla periä maksu tämä on siis kokoomuksen kanta

arvoisa rouva puhemies tämän lain käsittelyn yhteydessä on noussut esille erittäin ikävä piirre joka joka muistuttaa tällaista trollausta eli eli lain vastustajat ovat masinoineet tämmöisen trollauksen jossa täysin väärin argumentein on johdettu kansalaisia harhaan on viestitetty siitä että suomen kansallisomaisuutta metsiä tai vesiä ollaan nyt myymässä tai mahdollisesti siirtämässä tähän yhtiöön joka voisi ne sitten myydä eteenpäin näinhän ei ole käymässä yhtään hehtaaria tai yhtään metriä rantaa ei olla nyt myymässä vaan kysymys on metsätaloustoiminnan yhtiöittämisestä metsähallituksen

siitä on kysymys että metsätaloustoiminta yhtiöitetään minä kysynkin nyt ministeriltä minkälaisen lukon takana on tämän perustettavan metsätalous oyn omistus jotta varmistetaan se että metsätaloustoiminta säilyy jatkossakin valtion omistuksessa ja metsähallituksen alaisuudessa

puhemies aivan niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille valtavan paljon väärää tietoa ja pelkojen lietsontaa on ollut liikenteessä minusta on todella tuntunut pahalta että huolestuneilta kansalaisilta on tullut sellaisia

että aiotaanko suomen metsät maat ja vedet myydä ulkomaalaisille kyllä meillä joku vastuu poliittisina päättäjinä pitää olla siitä viestinnästä vaikkakin me täällä toki teemme sitä politiikkaa mutta pitää pysyä totuudessa näissä asioissa talousvaliokunnassa meillä oltiin huolestuneita siitä millä tavalla metsähallituksen ja metsätalous oyn välinen johtamisjärjestelmä nyt sitten käytännössä tulee muodostumaan olisinkin halunnut ministeriltä kysyä voiko tässä nyt tulla kenties sellaisia epäselvyyksiä että meillä nähdään joitakin sellaisia oikeusistuntoja joissa metsähallitus vastaan metsähallitus on on kenties näistä asioista keskustelemassa näiltä osin

suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään saamelaisten kotiseutualueella yli yhdeksänkymmentä prosenttia maa ja vesipinta alasta on metsähallituksen hallinnassa viime vaalikaudella hallitus antoi esityksen metsähallitus lain muuttamisesta se sisälsi säännökset jotka olisivat parantaneet saamelaisten mahdollisuuksia osallistua maa ja vesialueiden hoitoon ja käyttöä

saamelaiskulttuurin nyt tämä lakiesitys ei sisällä näitä säännöksiä vaikka se on

sipilän hallituksen hyvää päätöksentekokykyä osoittaa se että kahdeksan viiva yhdeksän vuotta vireillä ollut metsähallitus laki saadaan satamaan elikkä kiirehtiminen on on väärä peruste kyllä täällä opposition osalta oli erittäin hyvä asia että että sekä valtioneuvosto ja ministeriöt että valiokunta tekivät perusteellisen arvion niistä vaihtoehdoista mitä on olemassa jos tätä yhtiöittämistä ei tehdä minä luotan siihen että siellä on tehty tehty asianmukainen arvio

vedet ja metsät myydään ulkolaisille sijoittajille täysin bluffiksi ne jäävät sataprosenttisesti valtion taseeseen samoin se että luontoarvoja oltaisiin polkemassa no vihreille tietysti tämä sallittakoon kun se on teidän ja elämänne tällainen elinlanka että te näin väitätte vaikka näin ei olekaan täytyy sanoa näin että että hyvää toimintaa kun ottaa huomioon miten hankalasta ja vaikeasta asiasta on kysymys ja erityisesti pohjois ja itä suomen kannalta erityisen tärkeästä yhtiökokonaisuudesta

puhemies käydään nyt huolella läpi se mikä tässä on nyt se ongelma eri tavoin voidaan pohtia sitä mikä on se tapa jolla ratkotaan tätä konkurssikysymystä siellä metsätalousliiketoiminnan puolella siihen on eri ratkaisuja ja me tiedämme että nyt on valittu tämä yhtiöittämistie mutta tässä rinnalla muutetaan luontopalveluiden asemaa ja heikennetään ympäristöministeriön ohjausvaltaa niin niin siinä minä olen todella kiitollinen siitä että julkisuuteen nousi median kautta esille se selkeä tavoite että jotkut ajoivat valiokuntakäsittelyssä näiden tietojen perusteella käytännössä samaa asiaa elikkä ympäristöviranomaisten alasajoa mitä jo ympäristöministeriön kohdalla yritettiin nyt sitä yritettiin uudestaan mutta julkinen keskustelu sai nyt onneksi tämän tolkun tähän että sitä ei täysin tehty mutta hallituksen esityskin on tässä heikennys kukaan ei ole pystynyt sanomaan miksi ihmeessä meidän viranomaiseltamme joka osaa edistää luontomatkailua ja yhdistää sen luonnonsuojeluun vaalia kansallispuistoja ja arvokkaita alueita viedään alueita liiketalousjohdon alaisuuteen joka ei osaa vuoropuhelua saamelaisten kanssa pohjoisessa yhtä hyvin ei osaa matkailun edistämistä

tässä on erittäin tärkeä kysymys kansalaisten kannalta ja sähköpostia on tullut erittäin paljon metsät ovat tärkeitä retkeilyalueet ovat tärkeitä autiotupaverkosto ei ole vielä tässä keskustelussa tullut esiin minulta on on kysytty pysyvätkö vaellusreitit kaikille avoimina olen vastannut pysyvät tulevatko pitkospuut maksullisiksi olen vastannut eivät tule maksullisiksi minulta on kysytty puututaanko jokamiehenoikeuksiin olen vastannut ei puututa nyt kysyn ministeriltä onko antamani informaatio oikeata ja vielä kysyn tästä autiotupaverkostosta meillä on viidensadan tuvan hieno autiotupaverkosto pääosin maksuttomia pysyvätkö ne suomen ja metsähallituksen omistuksessa vai myydäänkö ne kiinalaisille

arvoisa rouva puhemies täällä on ihmetelty julkista keskustelua ja hallituspuolueet ovat ihailleet sipilän hallituksen päätöksentekokykyä kannattaa muistaa että viime lokakuussa tätä lakia ei haluttu tuoda vapaaehtoisesti lausunnoille joulukuussa lain lähetekeskustelua yritettiin saada käytäväksi yöllä ilman ministerin läsnäoloa ja vielä viimeisenä päivänä nyt maaliskuussa helsingin sanomien mukaan hallituspuolueet toivat täysin uuden vielä huonomman esityksen käsiteltäväksi ei kai ole mikään ihme että julkista keskustelua tämän pohjalta on ja ei kai sentään tämä ole sitä hyvää päätöksentekokykyä kysymys kuuluukin miksi pitää näin valtavia maa ja vesialueita siirtää luontopalveluilta talouspuolelle jos todella mikään ei muutu niin kuin täällä on moneen kertaan monesta suusta vakuutettu miksi ei tehty omaa erillistä lakia metsätalous oylle

arvoisa puhemies kyllähän meistä pidempään täällä olleet tietävät että tätä metsähallitus lakia on ajettu kuin käärmettä pyssyyn erityisesti metsähallituksen toimesta ja jos täällä kysytään miksi miksi täällä on

pelko on ajanut tämän hallituskoalition tähän ratkaisuun ja hallituksesta ei ole löytynyt luontoarvojen puolustajaa haluan haluan kysyä nyt kolmea asiaa joidenkin arvioiden mukaan ihmiskuntaa uhkaa ilmastonmuutos ja lajien kuolema millä tavoin ministeri te näette ympäristöministerinä että tämä muutos parantaa näiden asioiden hoitamista millaisia kokemuksia te aiemmista yhtiöittämisistä olette etsinyt tämän muutoksen tueksi ja millä äänellä kun on vain yksi ääni metsähallitus jatkossa puhuu onko se talousääni vai luontoääni

puhemies tämä metsähallitus lain valmistelu on ollut erittäin raskas ja vaikea prosessi erityisesti se on koettu meillä savukoskella missä metsähallitus hallinnoi kunnan pinta alasta yhdeksääkymmentäviittä prosenttia kunnan tuloista kahtakymmentä prosenttia joten se on meille todella tärkeä asia

todella vaikea ja raskas prosessi kun he eivät ole tienneet miten tämä asia tulee vaikuttamaan heitä on riitautettu ja on ollut kaikki tämä tilanne nyt sitten on päästy tähän tilanteeseen jossa tärkeintä on se että nykytilanteeseen ei tule juuri minkäänlaista muutosta tätä on korostettu todella paljon on tuotu esille vääriä asioita virheellistä tietoa jopa tahallisesti jolloin on annettu ihmisille paha olo tämän asian kanssa

puhemies valiokunnan mietinnön esittelypuheenvuorossa puheenjohtaja leppä sanoi että tämä mietintö noudattaa perustuslain raameja hyvä että näin on koska viime metreillä tähän sitten päädyttiin ja saatiin myös aikaiseksi ratkaisu joka näin on nostaisin kuitenkin täältä esiin tämän yhden saamelaisasian josta perustuslakivaliokunta totesi että kaikki aikaisemmat käytännöt ja myös perustuslaki ja kansainvälisten järjestöjen kannanotot puoltaisivat saamelaispykälien mukanaoloa tässä esityksessä siinä mielessä tällainen kauneusvirhe tähän nyt ainakin on jäämässä saamelaisten alueesta yhdeksänkymmentä prosenttia on metsähallituksen alaisuudessa viime vaalikaudella annetussa esityksessä olivat nämä saamelaispykälät joiden mukaan saamelaisten kotiseutuoikeutta ja samalla tavalla heidän mahdollisuuttaan vaikuttaa näihin asioihin pitää paremmin ottaa huomioon ja on ikävää että niitä ei tässä yhteydessä nyt otettu mukaan

rouva puhemies täällä on esiintynyt aika paljon epäselvyyttä siitä mitä loppujen lopuksi eu on meiltä suomelta tässä asiassa edellyttänyt ja toivon nyt että että ministeri selvittää vihdoinkin tämän asian niin että se tulee nyt kirkkaaksi koska hän on hoitanut tätä asiaa varmaan brysselin kanssa siihen kuntoon että se voidaan täällä nyt kertoa minua huolestuttaa tässä nyt eniten tämä kolmas tase sen vuoksi että miksi se on pakko nyt perustaa jos ei haluta lisätä sitä että käytetään myöhemmin enemmän taloudellisesti hyväksi näitä alueita tämähän on se logiikka siinä että koska siihen suuntaan niin miksi tämä nyt on pakko perustaa se on kaikkein huolestuttavin piirre koko tässä tässä laissa kyllä minä toivon siihen siihen nyt ministerin vakuutuksia että että tämä huoli on on

puhemies kiitoksia ensinnäkin valiokunnalle uurastamisesta kyllä minä olen tässä mieleni pahoittanut moneen kertaan että täällä salissa edelleen käytetään jatkuvasti tätä virheellistä tietoa

esimerkiksi siitä missä taseessa ne kansallispuistot ovat saamelaiskysymyksestä sen verran että kyllä me sen myös tiedämme että oikeusministeriö on parhaillaan käynnistämässä hanketta käynnistämässä hanketta tämän jatkovalmisteluun ja kyllä tähän on liittynyt todella paljon disinformaatiota vyöryttämistä ja pelottelua uhkakuvien maalaamista kyllä minä ihmettelen myös sitä että tämän lain valmistelussa oppositio on käyttänyt myöskin twitter tiliä kesken valiokunnan kokouksen minä en voi ymmärtää että siellä siis kesken valiokunnan kokouksen pyritään sitten vielä sitä kautta vaikuttamaan minusta tämäkään ei ole hyvä työskentelytapa

arvoisa puhemies vaikka itse kannatan tätä lakiesitystä niin en kyllä tunnista itsessäni millään tavalla mitään totaalisuojelun pelkoa mitä edustaja huovinen tässä tässä nosti esille minä ymmärrän tämän lakimuutoksen sillä tavalla että tällä halutaan pitää suomalainen valtion omistama suomalaisten omistama maa ja vesiomaisuus suomalaisessa käytössä ja vielä niin että että käytännössä näitten alueitten käyttöön ei ole tulossa mitään muutoksia tämä kolmas tase ajatus siitä että se olisi heikentämässä luonnonsuojelun asemaa minä ymmärrän kuitenkin niin että sinne siirrettävillä alueillahan ei ole mitään tuottotavoitetta ja mikäli näille alueille halutaan sitten joku tuottovaade niin silloinhan tämä siirto tuottovaateen alaisuuteen voidaan tehdä vain eduskunnan päätöksellä

eli minun on hyvin vaikea nähdä sitä mikä riski siinä olisi luonnonsuojelun näkökulmasta

arvoisa puhemies etelä suomen metsistä on suojeltuja alle kaksi prosenttia kuudes sukupuuttoaalto jyllää ja hallitus on leikannut mittavasti luonnonsuojelun määrärahoja luonnolla on nyt hätätila ja myös tämä lakiesitys edelleen tuo

ympäristöministeriön asemaa heikennetään ja tästä hämäräperäisestä on moni edustaja kysynyt että miksi se on pitänyt perustaa miksi sinne siirretään luontopalvelujen maita tämä kolmas tase altistaa nämä alueet taloudellisen hyödyn tavoittelulle toiseksi saamelaisten oikeuksia ei ole lisätty tässä laissa ei ole lisätty alkuperäiskansan oikeuksia harjoittaa elinkeinoa oikeutta omaan kulttuuriin valiokunnan puheenjohtaja leppä totesi esittelypuheenvuorossaan että ne tullaan mahdollisesti ratkaisemaan ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimuksen ratifioinnin yhteydessä milloin hallitus tuo asian eduskuntaan miten edistätte sopimuksen ratifiointia

arvoisa puhemies lakiesitys on niin kiistanalainen että hallituspuolueiden edustajat toivat viime metreillä merkittäviä muutosesityksiä valiokuntaan se kertoo jo jotain tästä prosessista tätä kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla kiire on kuitenkin keinotekoinen sillä vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta tarvita muualla euroopassa hankintadirektiivin ei katsota mitenkään liittyvän valtion metsätalouteen vaikka yhtiö perustetaan niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla tämä on täysin mahdollista ja näin ovat asiantuntijatkin sanoneet mutta haluaisin ministeriltä selkeän vastauksen kysymykseen miksi saamelaispykäliä ei ole mukana lakiesityksessä ja myös siihen miksi tämä kiistanalainen kolmas tase nyt oikeasti perustetaan
myönnän tässä vaiheessa neljä vastauspuheenvuoroa sen jälkeen ministeri haluatteko vastata selvä sen jälkeen jatkamme debattia ei tarvitse murehtia elikkä nämä neljä henkilöä ovat edustajat kymäläinen mykkänen lohi ja myllykoski

arvoisa rouva puhemies aiheesta tämä esitys huolettaa on tässä salissa ennenkin tehty huonoja päätöksiä ja kiireellä vaseti tiedämme suomen vapaan kiinteistöpolitiikan ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt ja jopa uhkatkin tässä salissa vapautettiin se vilpittömällä uskolla ja kaikkien maiden kansalaisilta vähän samaa olette nyt näköalattomasti tekemässä tässä metsähallituksen yhtiöittämisessä ette katso riittävän kauas ja luonnonsuojelullisia seikkoja ilmastonmuutoksen myötä muun muassa vesi on tulevaisuudessa kultaakin arvokkaampaa olen lukemattomien suomalaisten kanssa miten esimerkiksi vesiomaisuutemme käy pitkällä aikavälillä eikö teitä hirvitä että taloudelliset intressit ja tulostavoitteet voivat tulevassa ohjata maan ja vesien hallintaa kuten yhtiöissä tuppaa käymään tästä se huoli siis

arvoisa puhemies tässä vajaan vuoden eduskuntauran aikana tämä on tosiaan varmaan laki jossa ehkä eniten pelkoja on herätetty tai herännyt niin pienestä muutoksesta kuin mitä on tapahtumassa edelleen haastan kyllä oppositiota siihen että kertokaa yksikin konkreettinen tilanne jossa yhtiöittäminen vaikuttaa siihen mitä siellä kentällä itse asiassa tapahtuu en ole semmoista vielä saanut korviini sitten tästä tasejärjestelystä toisin kuin keskustelusta saisi käsityksen itse asiassa viisikymmentäviisi prosenttia kaikista metsähallituksen hehtaareista on menossa sinne muuhun omaan pääomaan jolla ei ole tuottovaatimusta ja vain siis selvä vähemmistö peruspääomaan että nämä mittasuhteet ihan päinvastaisilta kuin useimmiten kun täällä kuuntelee valtion retkeilyalueiden osalta on totta että voisi kysyä että ne ovat nyt tässä sijoitetaan peruspääomaa voi kysyä pitäisikö olla muussa omassa pääomassa mutta ulkoilulaki sinänsä jo edellyttää että niitä hoidetaan niin että niiden kunto ei heikkene luonnontilamielessä ja retkeilyarvoltaan olisin tätä ministeriltä myös kysynyt että miten varmistetaan että ulkoilulain

arvoisa puhemies kun tätä lain voisi sanoa julkista keskustelua on seurannut niin täytyy todeta että jokaisella on varmasti oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta ei omiin faktoihin ymmärrän suomalaisten huolen suomalaiset ovat aika laajasti ajateltuna luontoihmisiä ja voin jakaa sen huolen siitä mutta valitettavasti nyt se huoli ja se tieto jota on levitetty että tässä oltaisiin siirtämässä nyt suomalaisen luonto tai maat tuottovaatimuksen alle tai yhtiöitettäisiin niitä ei pidä ollenkaan paikkaansa jos tätä lakia on lukenut

sitten täällä on eduskuntakäsittelyssä myös otettu esille että täältä puuttuu kokonaan tämä saamelaiskysymyksen käsittely haluan senkin todeta että aivan samalla tavalla kuten nykyisessäkin laissa tämän lakiehdotuksen kuudennen pykälän toisessa momentissa todetaan että että metsähallituksen on soviteltava yhteen saamelaisten kotiseutualueilla siten että saamelaisen kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan tämä on yhtä lailla kuin tänä päivänä ja asiantuntijakuulemisessa on tullut esille että metsähallitus jos joku on hoitanut tämän

arvoisa rouva puhemies täytyy kyllä todeta että jos nyt on väärää informaatiota liikkeellä niin kyllä kuullun ymmärtämisessä on todella paljon väärinymmärrystä on se kyllä kummallista että hallituspuolueen edustajat täällä väittävät meidän sanoneen jotakin tässäkin keskustelussa ja levittäneen väärää informaatiota

ovat asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvia esimerkiksi juuri siltä osin että tämmöistä yhtiöittämisvelvoitetta ei ole asiantuntijat mäenpää ja siikavirta ovat esimerkiksi tuoneet esille sen että ei tällaista ole toinen heistä on sentään

lakatkaa nyt toistamasta sitä samaa levyä että me täällä provosoimme ja olemme myymässä kiinalaisille meidän maaomaisuuttamme me haluamme suojata että tämä omaisuus pysyy suomalaisilla
samalla kun ministeri valmistautuu niin vielä edustaja lindtman ja sitten ministeri viisi minuuttia
arvoisa arvoisa rouva puhemies sehän on ollut tiedossa matkan varrella että kokoomus on tätä yhtiöittämistä koko ajan ajanut silloinkin kun sdp viime hallituksessa tämän pysäytti mutta se että täällä nyt keskustalaiset oikein juhlivat tässä hallituksen päätöksentekokykyä että nyt tämä yhtiöitetään herättää kyllä kysymyksiä kyllä näitä huolia on tässä matkan varrella esitetty otan yhden esimerkin metsähallitus pitäisi säilyttää kokonaisuutena ja parasta kansallisomaisuuden kannalta olisi jos hallitus luopuisi uudistuksesta kokonaan

tämän sitaatin takana ei ollut edustaja johanna ojala niemelä susanna huovinen tytti tuppurainen eikä edes myllykoski tämä oli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja tiilikainen ja sen jälkeen kun te tulitte hallitukseen te toitte tämän esityksen ja te valitsitte tämän yhtiöittämisen tietäen että teillä olisi ollut vaihtoehtoja joita täällä on esitetty konkurssikelpoinen liikelaitos yle mallinen yhtiö ja niin edespäin ja niin edespäin

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan suuresti kiittää niin maa ja metsätalousvaliokuntaa perustuslakivaliokuntaa kuin lausunnon antaneita ympäristö ja talousvaliokuntaa tästä työstä niin kuin tämä keskustelu on jo tuonut ilmi meillä on tavattoman iso kokonaisuus mikä kiinnostaa suomalaisia ja ja se suuri kiinnostus siihen miten meidän valtiomme metsäomaisuutta hoidetaan ja mitä palveluita ja arvoja se tuottaa yhdistää kansalaisia itselleni tärkeää on ollut olinpa sitten oppositiossa tai hallituksessa tuo yhtenäisyys metsähallituksen osalta edustaja anttila totesi tässä äskeisessä debatissa hienosti sen mikä on kestävän kehityksen idea se on se että pystytään yhtä aikaa varmistamaan ekologisia arvoja taloudellisia arvoja ja sosiaalisia arvoja on vaikea löytää parempaa ja laajempaa suurempaa esimerkkiä tästä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta kuin metsähallitus yhtenäisenä kokonaisuutena kuten se on hommansa tähän saakka hoitanut ja kuten se tulee myös tämän lakiesityksen jälkeen hoitamaan nyt kun on varmistettu sen mahdollisuudet jatkaa yhtenäisenä toimijana

tässä on kysytty että miksi tämä muutos ja mistä tuo yhtiöittäminen kaikki salissa olevat puolueet ovat tainneet muistaakseni olla hallituksessa sinä aikana kun tätä valmistelua on useiden eri hallitusten aikana tehty se juontaa juurensa siitä että kun liikelaitoslaki aikoinaan uudistettiin niin sen jälkeen on joka ainoa suomessa toimiva liikelaitos sen erillislainsäädäntö muutettu metsähallitus on viimeinen näistä vanhan ja jo kumotun liikelaitoslain mukaan toimineista liikelaitoksista eli täältä tulee se perustarve muuttaa ja sen jälkeen tulee kysymys miten muutetaan noitten muutosten täytyy olla tietenkin tuon eu lainsäädännön mukaisia mutta samalla sitten suomalaisista arvolähtökohdista lähtevän metsähallituksen yhtenäisyyden säilyttäviä muutoksia juuri tämänkaltaista ratkaisua ei todellakaan kukaan meiltä edellytä ja senpä takia valiokunta on mietinnössään todennut ja myös ministeriö esitystä antaessaan että olisihan tässä muitakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia mutta kun ne muut vaihtoehdot ja mahdollisuudet eivät tätä metsähallituksen yhtenäisyyttä varmistaisi jos katsotaan naapurimaahan ruotsiin ei siellä ole yhtenäistä metsähallitusta siellä on erikseen osakeyhtiö joka myös omistaa niitä valtion maita missä se operoi ja erikseen on sitten luonnonsuojeluvirasto siis on jaettu homma kahtia olisiko se ollut parempi ratkaisu ei varmasti ei ainakaan omasta mielestäni eikä näköjään hallituspuolueitten mielestä siksi ei voi ottaa nyt ruotsista mallia tästä tuo metsähallituksen operatiivinen toiminta se että metsähallitus paitsi hallinnoi valtion maaomaisuutta myös hoitaa metsiä hakkaa puuta luonnonvarasuunnitelman mukaisesti ja toimittaa niitä tehtaille ja siitä saatava hyöty tuottaa meille valtion kassaan huomattavasti paremmin kuin se jos metsähallitus olisi vain puun myyjä ilman tätä operationaalista toimintaa juuri tämän operationaalisen toiminnan jatkuminen yhdessä kokonaisuudessa valtion käsissä voidaan varmistaa perustamalla tämä sataprosenttisesti omistettu tytäryhtiö metsähallituksen sisään mutta kertaan sille ei siirry haltuun hehtaariakaan eikä edes aariakaan suomalaista kansallisomaisuutta sille myönnetään oikeus harjoittaa metsätaloutta niillä osilla valtion maita joilla on tämä tuottovaade mutta tällä yhtiöllä ei ole mitään asiaa sinne tase erille kuuluville alueille ainoastaan tuottovaateen alaisilla mailla tuo yhtiö operoi eikä se voi tätä oikeutta kenellekään muulle siirtää kiitän valiokuntaa siitä muutoksesta että halusitte vielä varmistaa että tämä yhtiö yhtiölaissa noudattaa näitä yhteiskunnallisia velvoitteita joita eduskunta

salolainen

lopuksi arvoisa puhemies vielä sana saamelaisista joihin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota tämä nyt annettu lakiesitys ei millään tavalla heikennä saamelaisten asemaa ja se on ollut tärkeä asia tässä niin lain valmistelussa kuin nyt ja mitä tulee siihen onko saamelaisten ja metsähallitus liikelaitoksen välillä epäluottamusta kun olin tuolla rovaniemen kuulemistilaisuudessa missä oli lukuisia saamelaisten edustajia ja he antoivat lausuntonsa tästä lakiesityksestä niin

puhemies tiedustelen vielä arvoisalta ministeriltä sitä että ikään kuin omassa puheessanne väititte että yhtiö ei hallitsisi kolmatta tase erää kyllähän se hallitsee ja sitten se mikä on tässä kaikkein eniten eniten häirinnyt ylipäätään ehkä julkisessa keskustelussa on nämä puheenvuorot että mikään ei ikään kuin muuttuisi ja edustaja leppä taisi sanoa että pääosin mikään ei muutu mutta se mitä varmaan sadankolmenkymmenentuhannen adressin kirjoittajaa haluaa kuulla teidän suustanne on se että eihän kyseessä ole puhutun biotalouden niin sanottu pimeä puoli jossa lisääntyneiden hakkuiden kestävyyttä tarkastellaan vain puuntuoton kannalta eikä metsien monimuotoisuuden säilymisen tai metsien virkistyskäyttömahdollisuuksien näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies uusi metsähallitus laki on perusteltu ja turhaan pelätty isoilta osin kritiikki on perustunut väärään tietoon ja haluankin kiittää edustaja essayahia hyvästä puheenvuorosta koska oppositiolla on myös vastuu oikean tiedon levittämisestä ministeri tiilikainen hyvin avasi yhtiöittämistä ja tähän liittyen haluan sanoa että minä en halua olla ottamassa sitä riskiä että metsätalouden harjoittaminen joudutaan kilpailuttamaan mutta ilmeisesti täällä todella on heitä jotka riskitkin haluaisivat ottaa

valtion omistuksessa kuten edustaja mainitsi käytännön tasolla lain myötä ei juuri muutosta tapahdu ja haluan vielä korostaa näitä yhteiskunnallisia velvoitteita jotka ovat siis myös yhtiöllä valiokunnan lisäyksessä olemassa eli eli valtion maa ja vesialueiden haltijana tulee huolehtia luonnon monimuotoisuudesta virkistyskäytöstä työllisyyden edistämisestä sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimuksista nämä on siellä laissa hyvin

arvoisa rouva puhemies itse sain kymmeniä ja kymmeniä joissa kaikissa oli toiseksi viimeisessä kappaleessa saamelaisten se kertoi siitä että nämä oli järjestelmällisesti neuvottu lähettämään kansanedustajille kun joiltakin kysyin että missä kohtaa lakia tämä on niin vastaus oli että en tiedä mutta minua neuvottiin näin kysymään minusta tämä on semmoista uhkapropagandaa mistä oikeasti pitäisi päästä eroon ja mitä tulee näihin saamelaiskysymyksiin niin saamelaisalueella on kuntakohtaiset neuvottelukunnat joissa on edustettuina saamelaiskäräjät kolttien kyläkokous ja kunnat ja heidän tehtävänsä on sitten toteuttaa yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa

puhemies on kyllä todettava että pidän itse henkilökohtaisesti lähestulkoon väärän tiedon levittämisenä sitä jos joku katsoo että tämä lakiesitys jotenkin vahvistaisi saamelaiskulttuurin suojaa mielestäni näin ei ole ei edes sillä perusteella että saamelaisalueen kuntiin perustetaan nyt uusia neuvottelukuntia nimittäin on niin että saamelaiset joka on vähemmistökansa suomessa on vähemmistönä näissä neuvottelukunnissa ehkä lukuun ottamatta utsjoen kuntaa jossa saamelaisia on valtaväestö me suomalaiset me valtaväestön edustajat saamme kyllä äänemme kuuluviin joka ikisessä konklaavissa ja edustuselimessä meillä on jopa parisataa kansanedustajaa saamelaiset ovat vähemmistönä myös saamelaisten kotiseutualueen kunnissa

todella hienoa vihdoinkin etenee tämän yhdeksän vuoden pitkän pitkän vatuloinnin jälkeen ja vaikka sanotaan ja tiedetään se että tämä yhtiömalli ei ole pakottava malli mihin meidän pitäisi mennä

edustaja myllykoskenkin puheenvuorossa tuli esille näitä malleja on monenlaisia ja me kaikki tiedämme sen että jotakin uutta ratkaisua on etsittävä koska näitä riskejä on ja edellinenkin hallitus on nämä tunnistanut ja näitä lakiesityksiä on sen takia viety eteenpäin siinä vielä onnistumatta

nimenomaan pohjoisen ja itä suomen kunnille ja ollaan ilmeisesti ministeri voin kysyä tätä asiaa valmistelemassa että voitaisiin paremminkin saada tätä tuottoa tälle tälle alueelle

arvoisa puhemies kansalaiset ovat todella huolissaan tästä laista siitä kertoo sekin että lähes satakolmekymmentätuhatta ihmistä on allekirjoittanut adressin metsähallitus lakia vastaan minun mielestäni tämä huoli on aito ja se pitää ottaa vakavasti myös tässä salissa nyt ei ole kyse mistään muutamista ihmisistä vaan sadastakolmestakymmenestätuhannesta suomalaisesta

tämä on valtava iso paketti mikä meillä on nyt käsittelyssä myös minä olen huolissani siitä mihin tämä metsähallitus laki lopulta voi johtaa ministeri tässä äsken vakuutti että että näitä ikävimpiä asioita ei ainakaan tällä hallituskaudella tulisi toteuttaa mutta itse olen ainakin huolissani siitä mihin tämä laki voi johtaa lopulta minkälaisiin muutoksiin valtion maiden metsien ja vesistöjen osalta tulemmeko me jonakin päivänä siihen tilanteeseen ehkä jopa hyvin piankin että me oikeasti keskustelemme siitä ovatko ovatko nämä alueet valtion omistuksessa vai kenties jonkun ulkopuolisen

puhemies on mielenkiintoista kun eilen keskusteltiin että kuinka hitaasti posti kulkee se on totta ja se on erittäin totta tuolla pohjois suomessa muun muassa savukoskella mutta ihmettelen kyllä edustaja maijalan kantaa kun vertaa sitä savukosken kunnan kantaan tämä kunnan kanta on päivätty yhdeksäs toista ja on juuri kestänyt yli kuukauden että tämä viesti ei ole tavoittanut edustaja

toinen asia minulla on tässä toinen lappilainen lausunto jossa väliotsikot ovat metsätalouden yhtiöittäminen turhaa eu ei vaadi yhtiöittämistä metsähallituksella yksi ääni ja selkeä johtamisjärjestelmä kolmantena yhteensovittamisratkaisut turvattava paikalliselle tasolle ja neljäntenä

täällä on ensimmäisenä allekirjoittajana myöskin kansanedustajana toimiva markus lohi eikö tämä nyt ole ihan järkyttävää että tämmöistä pelottelupropagandaa levitetään näin montaa kanavaa myöten ja että ihmisillä jotka ovat omassa kotikunnassaan tai omassa maakuntaorganisaatiossaan jotain mieltä tänne helsinkiin tullessaan muuttavat kantansa päinvastaiseksi

arvoisa puhemies ymmärrän sitä että ideologista syistä jotkut vastustavat tätä puunmyyntitoiminnan yhtiöittämistä mutta tätäkin pitää mielestäni lähestyä siitä näkökulmasta mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja kun lähtee tästä katsomaan tätä lakia niin voi todeta että ei tässä lapinkaan kannalta jossa sijaitsee kaksi kolmasosaa metsähallituksen hallinnoimista valtion maista mitään dramatiikkaa tapahdu tässä laissa varmasti on joitakin asioita joista voi olla erikin mieltä mutta

tässä ei ole todellakaan ongelmallinen päinvastoin näkisin niin että tämä on riskienhallintakysymys ja tässä tilanteessa kuten ministeri tuolla perustelikin on viisautta se että että lähdemme tekemään tällaisia ratkaisuja jotta emme joudu pahempaan tilanteeseen sitten kun kun joka tapauksessa tulevaisuudessa joudumme uudelleen miettimään tätä organisaatiota

puhemies edustaja halmeenpää jo vastasi edustaja eestilälle näistä saamelaisalueen neuvottelukunnista mutta tuon nyt tässä vielä esille sen asian että kun perustetaan tämä kolmas tase niin ylä lapin poronhoitoalueiden jotka ovat saamelaisten perinteisten elinkeinojen kannalta ihan ydinalueita isäntä vaihtuu metsähallituksen luontopalveluista liiketalouspuolelle pidän tätä saamelaisten oikeuksien kannalta hyvin huolestuttavana

nykyhallitus ja hallituspuolueet hyväksy lakiin niitä saamelaisten suojapykäliä joita edellinen hallitus siihen valmisteli edustaja halmeenpää otti esille sen että jos oltaisiin johdonmukaisia tämän kolmannen taseen kanssa niin silloin siihen pitäisi siirtää nykyisin tuottovelvollisuuden alla olevista maista myös retkeilyalueet jotka ovat pääosin jo ennestään naturassa

arvoisa rouva puhemies tietenkin paljon on liikkunut monenlaista tietoa ja pelkoa ja ehkä sitä on sitten haluttu vähän viedä että oltaisiin saatu harvinaisen iso sekameteli aikaiseksi edellisilläkin hallituksilla on ollut mahdollisuus tehdä tästä sellainen kuin oppositio nyt toivoo sitä ei ole saatu kyllä tämä on tietenkin pohjoisen kansanedustajalle hirvittävän iso kysymys kun lapissa puhutaan hallituksesta niin siellä puhutaan yleensä ensimmäisenä metsähallituksesta eli olemme todella tärkeän asian ääressä mutta sitten on pakko kyllä ihmetellä sitä että hyvä pohtia ja mielenkiinnolla käyn keskustelua niistä onko se se että lopetetaan puukauppa tehdään tällainen tytäryhtiö vai kuinka moderni sitten tällainen jonkinlainen erillisliikelaitos voisi olla kun ministeri on paikalla haluaisin kysyä mikä nyt on tämä kuntien verotulokertymä koska sehän herättää pohjoisessa huolta ja koska niistä tulee julkisia laskelmia valtiovarainministeriöstä

jälkeen ministeri sitten vastaa koska hänellä on tiukka aikataulu nämä kolme henkilöä ovat edustajat niinistö tuppurainen ja hakanen

arvoisa puhemies tosiaan kannattaa muistaa se että nykyaikana meidän metsät ovat yleensäkin suomalaisille sielun levon paikkoja retkeilyn eräilyn kalastuksen paikkoja ja virkistyskäyttö tuo terveyshyötyjä se tuo hyötyjä matkailulle matkailu ja ravintola alalle ja yrittäjille ja luontopalvelut on se joka tätä tekee kun kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet kovassa kasvussa yli miljoona kävijää vuositasolla ja tulot kasvavat aluetaloudelle erityisesti pohjois suomessa niin nyt annetaan semmoista mielikuvaa mielestäni tässä esityksessä ja osin haluan myös kiittää ministeriä että hän torjui niitä heikennyksiä joita julkisuuden mukaan haluttiin vielä hallituspuolueiden toimesta eduskuntakäsittelyn aikana tehdä että luontopalveluja olisi heikennetty entisestään mutta kun luontopalvelut osaa tämän moninaisen metsien virkistyskäytön retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistämisen niin minä en edelleenkään ymmärrä mihin tarvitaan sitä kolmatta tasetta se kuulostaa vain siltä että sen avulla luodaan tämmöinen vanhakantainen raaka ainevarasto josta sitten voidaan ottaa tonttimaata soranottoa jopa joitain hakkuita ja eduskunta ei siitä päätä vaan se on täysin sen

johdon hallinnassa

arvoisa ministeri te ette vielä vastannut kysymykseen tästä kolmannesta taseesta ja sen merkityksestä tähän asiaan kiinnitti huomiota aivan perustellusti myös kokoomuksen kansanedustaja pertti salolainen jonka kokemuksen ääntä olisi kyllä hallituspuolueissakin täytynyt kuulla

ihmettelemme myös miksi retkeilyalueiden täytyy kuulua tuottovaateen alle eikö se olisi mitä luontevinta että kansallispuistot kuuluisivat nimenomaan sinne julkisten hallintotehtävien tätä me esitämme ja tähän me vielä toivomme ja mitä tulee kansalaiskeskusteluun onpa herkkähipiäistä tämä keskustelu täällä sehän on hyvä vain että kansalaiset ovat kiinnostuneita minä kiitän kaikista viesteistä ja olen virheellisiin tietoihin pyrkinyt vastaamaan ja kaikki asialliset kommentit ottamaan huomioon

arvoisa rouva puhemies tätä keskustelua on ja on ministeriaitiosta kuultu myöskin hyviä vastauksia siitä millä tavalla tätä lakia on valmisteltu mielestäni tämä on myöskin pitkäkestoisen prosessin tulos että ollaan tässä tilanteessa kun itse tässä nyt viime kesästä asti olen ollut matkassa mukana niin totean vain sen että tämä faktan tunnistaminen on käsittämätöntä kun täällä tehdään teräviä kysymyksiä ja ollaan ollaan tiedonhaluisia ja ministeri vastaa niin edelleen ollaan sitä mieltä että ei se varmaankaan olekaan kuitenkaan niin elikkä kyllä tässä valmistelussa on koko ajan ollut semmoinen henki että ollaan haluttu luoda epävarmuutta kansan kautta tähän lain valmisteluun ja myöskin on ollut sillä tavalla ihan tarkoitushakuisuutta että me valiokunnan jäsenetkin olemme saaneet satoja sähköposteja se kertoo vain siitä että tulee ristiin rastiin edustajille sähköpostia ja vaikka sähköpostin osoite on vaihdettu niin otsikossa on sen edellisen edustajan nimi onhan se aivan naurettavaa että tällaista työtä tehdään ja koetetaan vaikuttaa lainvalmisteluun ja sitten vielä se että kun tehdään esityksiä

arvoisa rouva puheenjohtaja täytyy tehdä havaintona tästä salista että kerrankin on keskustelu missä perussuomalaiset ovat aivan hiljaa olisikohan tässäkin asiassa takki kääntynyt mutta kiitos tästä puheenvuorosta minulla on ministerille pari kysymystä ensinnäkin miksi vastustitte sitä että metsätalousyhtiön henkilöstölle olisi tullut maanomistajan edustajana oikeus tehdä monikäytön yhteensovittamiseksi sopimuksia sopimuksia ja suunnitelmia tulen itse sieltä muoniosta missä näitä metsäkiistoja on riittänyt meillä on kaivannaisteollisuutta matkailua metsätaloutta poronhoitoa ja olisi ollut elintärkeää se että tämä yhteensovittamisoikeus olisi tullut tämän yhtiön henkilöstölle miksi vastustitte sitä toinen kysymys liittyy siihen että meillä maakuntajohtaja riipi totesi että sillä että rovaniemi tuli kotipaikaksi oli pelkästään symbolinen merkitys mitä sanotte tähän tuoko se lisää työpaikkoja tuoko se lisää verotuloja tietenkin se on laiha lohtu mutta haluan tietää sen tuoko tämä jotakin lisää

arvoisa puhemies ministeri ei valitettavasti kunnolla vastannut kysymykseen tästä kolmannesta tase erästä niinpä toistan sen miksi kolmas tase erä luodaan toivoisin selvän vastauksen tähän ministeri totesi myös että tämä hallitus ei tee sellaisia tasesiirtoja jotka heikentävät luontoarvoja

säilymisestä on aivan aito osakeyhtiömuotoinen toiminta vähentää avoimuutta ja vie askeleen kauemmas suorasta kansanvallasta metsäliiketoiminnan erottaminen muusta konsernista myös pirstoo metsähallitusta ja pelkona on että talousintressit dominoivat osakeyhtiön toiminnassa muita intressejä

rouva puhemies ensinnäkin pitää heti nyt muistuttaa siitä että kaikki tällaiset myynnit päättää eduskunta niitä ei päätä mikään muu taho kuin eduskunta se on selkeästi kirjoitettu sinne ja se pitää nyt kaikkien muistaa ja kaikkien nyt vihdoin viimein ymmärtää mistä siinä on on kyse eduskunta päättää maiden myynnistä

ja tämä on asia joka on jokaiselle itsestäänselvyys ja heidän pitää sitä kaikissa käänteissään noudattaa oli sitten kysymys luontoarvoista oli kysymys saamelaisten oikeuksista oli kysymys yhteensovittamisesta matkailun retkeilyn metsänhoidon metsästyksen ja niin edelleen tai vesillä liikkumisen osalta se on olemassa siellä sitä on valiokunta useammassa eri kohdassa myöskin alleviivannut ja myöskin se pitää todeta että myös luontopalvelut on tehnyt hakkuita

arvoisa puhemies metsähallitus tuottaa jatkossakin suomalaisille taloudellista hyvää virkistyspalveluita ja ylläpitää tuiki tarpeellisia luontoarvoja tässä on ollut paljon kysymystä näistä kolmesta tase erästä niin jos meillä on selvästi kolmentyyppistä omaisuutta niin kukas se nyt olikaan joka sanoi että ei pidä laittaa omenoita ja päärynöitä ja muita hedelmiä samaan koriin

pannaan ne kolmeen erään meillä on ne tuottovaateen alaiset talousmetsät hyvä se on yksi tase erä meillä on luonnonsuojelualueet missä pääasia on turvata luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta ja sen jälkeen meillä on paljon muita alueita joille ei aseteta tuottovaateita mutta joilla ei ole myöskään tätä luonnonsuojelustatusta

nouse eli hakkuutoiminta perustuu tähän luonnonvarasuunnitteluun ja viime kädessä tietysti siihen kuinka paljon eduskunta asettaa tuottovaateita metsähallitukselle ja jos mennään paikalliselle tasolle niin täällä keskustelussa esiin nostetuille virkistysmetsille siellä ylä lapissa on tällä hetkellä luonnonvarasuunnittelussa asetettu kolmentuhannen kuutiometrin hakkuusuunnite ja luontopalvelut on toteuttanut nämä hakkuut se hakkuusuunnite ei kasva kuution kuutiota eikä kalikan kalikkaa mutta jatkossa se pyörii täällä liikelaitoksen puolella niin kuin muutkin hakkuut eli tältäkään osin käytännössä tilanne ei muutu erilaisten intressien yhteensovitus on juuri se mitä metsähallitus tekee ja mistä metsähallituksen työntekijöitä laajasti arvostetaan arvostetaan ja tämä on haluttu varmistaa kiitän valiokuntaa edelleen siitä lisäyksestä että yhtiölakiin laitettiin tuo kirjaus että myös yhtiön työntekijöillä ja yhtiöllä on velvoite näitä yhteiskunnallisia asioita ottaa huomioon ja sitten mitä tulee näihin yhtiön työntekijöihin niin ymmärrän ojala niemelän huolen paikalliselta tasolta katsoen että eikö yhtiön työntekijällä pitäisi olla oikeus tehdä niitä sopimuksia toisaalta te te olette hirveän huolissanne että ei kai se yhtiö saa nyt liikaa oikeuksia ne oikeudet sopia paikallisesti siitä maankäytön yhteensovittamisesta kuuluvat liikelaitokselle ja kuten valiokunta toteaa siellä mietinnössään niin se voi kyllä antaa sen oikeuden halutessaan yhtiön työntekijälle mutta lakiteitse emme halua avata enempää oikeuksia emme yhtiölle emmekä sen työntekijälle mutta sen paikallisten intressien yhteensovituksen niin vaatiessa metsähallitus liikelaitos voi sen homman näin organisoida yhteenvetona metsähallitus siis jatkossakin kestävän kehityksen hengessä tuottaa meille sitä luonnon monimuotoisuutta virkistyspalveluita jotka eivät sen enempää maksullisiksi kuin ne ovat tänä päivänäkään jokamiehenoikeudet eivät ole vaarassa ja sitten vielä siellä talousmetsissä toiminta jatkuu luonnonvarasuunnittelun mukaisesti ja jatkossa sitä toteuttaa metsähallituksen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö eikä se tätä saamaansa oikeutta voi kenellekään luovuttaa haluan todella vielä kiittää kaikkia eduskunnan valiokuntia siitä vaikeasta työstä ja suuresta työstä jonka teitte ja erityiskiitokset mietintövaliokunnalle kiitoksia
sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies jos on hallituksen työ raskasta niin sitä on myös opposition kun joudumme opettamaan tälle porvarihallitukselle kokonaisuudessaan länsimaisia perusarvoja ja oikeuskäytäntöjä

joka omistaa saa omaisuuttaan myös myydä kun metsähallitusta ei ole pakko yhtiöittää mikä on aivan kiistaton tosiasia eivät hankintasäädöksetkään ja direktiivit koske sitä jonka haltuun kansallisomaisuutemme on uskottu tämä on piinkova fakta kaikki lainsäädäntömuutokset kyettäisiin tekemään kotimaisin voimin perusrakenne säilyttäen missään muussa eu maassa ei edes keskustella olemattomasta eu pakosta päinvastoin valtion metsäomaisuuden hallinnoinnista ja hyödyntämisestä vastaavia organisaatiomalleja on lukuisia ympäri eurooppaa osalla on konkurssisuoja ja verotuskäytännöt vaihtelevat laidasta mutta kuinka on mahdollista että ennen niin eu kriittinen puolue perussuomalaiset juoksee olemattoman eu pakon taakse piiloon päivän teemaan liittyen voi muistuttaa että kirves on jo puun juurella nähtäväksi jää kaatuuko ensin tuulessa huojuva euroopan unioni vai useamman taudin ainakin poliittisen maannousemasienen vikuuttama perussuomalaisten puu keskustaa ei näytä kiinnostavan niinkään paljoa enää paikallisten ihmisten oikeudet silloin kun pelataan puhdasta valtapeliä vielä viime kauden lopulla keskusta yhdessä muun ja sosialidemokraattien kanssa ja muun muassa kaikkien lapin kansanedustajien kanssa oli yhdessä kaatamassa metsähallitus lakia mutta heti hallitusneuvotteluissa kanta muuttui asiaperusteita takinkäännökselle ei ole esitetty vieläkään kaikenlaista selittelyä sitäkin enemmän tämän metsähallitus lain valmistelun surullisen historian aikana on käynyt entistä selvemmäksi se että kokoomus hallitsee tätä maata kahdenkymmenen prosentin kannatuksella se ei ole sinällään kokoomuksen vika vaan niiden puolueitten jotka vietäväksi antautuvat arvoisa puhemies jos lainvalmistelun lähtökohdaksi otetaan vain yksi ainoa vaihtoehto jälki on sitten tällaista yhdeksän vuotta tätä mallia on väkisin väännetty ja nyt otetaan ensimmäinen askel sillä polulla jota ei pitäisi lainkaan alkaa kulkea seuraavien askeleitten ottaminen on sitten jo helpompaa hallituspuolueitten kansanedustajat rauhoittelevat itseään ja toisiaan että valtion omaisuutta ei siirry minnekään ja perustettavan yhtiön osakkeet pysyvät valtion omistuksessa kuinka sellaiset kansanedustajat jotka eivät voi mennä takuuseen edes omasta toiminnastaan ja mielipiteistään vaalikauden yli kuvittelevat sitovansa tulevien hallitusten ja eduskuntien kädet kolkuttelevan omantunnon rauhoittamiseksi käytetään nyt kaikkia keinoja sekava hallintomalli ja johtamisjärjestelmä sekä ympäristöministeriön ja maa ja metsätalousministeriön sisään rakennettu valtataistelu ne eivät lupaa hyvää osallistavalle suunnitteluprosessille joka on toiminut tähän asti todella hyvin päinvastoin uusien metsäsotien syttyminen on todennäköistä ja niitä me kaikkein vähiten kaipaamme pohjoiseen meillä on niistä liiankin hyviä esimerkkejä itä lapissa pohjois lapissa tunturi lapissa edelleen eduskunnan asettamat tuotto ja tuloutusvaatimukset ovat olleet ylisuuria jo nykyisellään kuka uskoo että valtion taloustilanteen heiketessä paineet ainakaan hellittävät nyt luodaan sopiva työkalu tämän ruuvin kiristämiselle

niin yksityisellä kuin metsävaltion puolella sellaisten kohteitten hakkaamisen joiden parturoinnista olisi vielä jokin aika sitten joutunut leivättömän pöydän ääreen näiden kaikkien muutosten vuoksi siirrymme kansallisomaisuuden hallinnan suhteen pysyvän epävarmuuden aikaan jos mikään ei muutu niin miksi sitten muutetaan kun sitä eu pakkoakaan ei ole yhdeksän vuoden etsinnästä huolimatta
edustaja halmeenpää anteeksi taisi ollakin

myllykoski ensin anteeksi kyllä me hyvää huolta pidämme kaikista täällä

arvoisa rouva puhemies

lain lähtökohta on totaalisen virheellinen hallitus väittää että eu vaatii metsähallituksen muuttamista kilpailuneutraaliksi toimijaksi tämä väite on turhaa metsähallituksen liiketoimintaa ei tarvitse yhtiöittää eun kilpailukomissaari margrethe vestager on kuitenkin vastauksessaan meppi merja kyllösen kirjalliseen kysymykseen todennut että eu oikeus ei edellytä suomen metsähallitukselta mitään yhtiömuotoa tai muuta organisaatiorakennetta vaan voimme itse määritellä organisaatiomallin kunhan metsähallitus ei vääristä markkinoita niin destia päätöstä ei voi verrata metsähallitukseen metsähallitus ei kilpaile omine koneineen markkinoilla metsähallituksella ei ole omaa kalustoa lainkaan vaan sen tehtävä on maankäytön ja metsätalouden suunnittelu valtion mailla kaikki metsätalouteen liittyvät toimet on jo kilpailutettu siis kaikki toimet on jo kilpailutettu mitä kilpailuneutraliteettiongelmaa liittyy siihen että valtio myy omaa omaisuuttaan kenen kilpailua se sotkee kyllähän omaa omaisuuttaan saa myydä arvoisa rouva puhemies vaikka lähdettäisiin siitä että metsähallitusta on muutettava kilpailuneutraaliksi ei yhtiöittämistä siinäkään tapauksessa tarvitse tehdä vaarallinen muoto kansallisomaisuuden käytön hallintaan sillä sitä ei koske samanlainen avoimuuden ja julkisuuden periaate kuin valtiota yhtiöittäminen myös avaa oven omaisuuden myöhemmälle myynnille vaihtoehtoja suljetulle osakeyhtiölle kyllä on mutta hallitus ei ole yhtiöittämisvimmassaan halunnut niitä selvittää yksi keino on muuttaa metsähallituksen konkurssikelpoisuutta ja verokohtelua muita lakeja ja asetuksia säätämällä siis tehtäisiin muutos esimerkiksi konkurssilakiin toinen mahdollisuus olisi tehdä metsähallituksesta yle tyyppinen erityisyhtiö kolmas vaihtoehto olisi muodostaa metsähallituksen metsätalouspuolesta itsenäinen julkisoikeudellinen laitos joka olisi konkurssikelpoinen ero osakeyhtiön ja tällaisen itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen välillä on se että tämä olisi kiinteämmin julkisen valvonnan ja ohjauksen piirissä

esimerkiksi tällaista vaihtoehtoa ei hallitus ole esittänyt vaan olemme saaneet kuulla toistona toiston perään että eu vaatii kilpailuneutraalisuutta ja paras keino siihen on metsätalouden osakeyhtiö hyvän lainvalmistelun mukaista olisi että muutkin vaihtoehdot olisi selvitetty ja tulokset esitetty kansanedustajille arvoisa rouva puhemies me olemme täällä kansan valitsemina edustajina säätämässä lakeja meidän tehtävämme on tehdä metsähallitus laista paras mahdollinen siihen kansa meidät on valtuuttanut me voimme vielä vaikuttaa nyt käsittelyssä olevan lain virheisiin jotka tosiasiallisesti perustuvat vain olettamuksiin voimme tarvittaessa palauttaa koko lain uudelleenvalmisteluun eun edessä rähmällään olo ei palvele suomalaista lainsäädäntöä eikä anna eduskunnasta riittävän arvovaltaista kuvaa

huolta metsähallituksesta ovat esittäneet niin luonto ja ulkoilujärjestöt kuin yksittäiset kansalaisetkin yhtiöittämistä vastustavassa adressissa oli tänään melkein satakolmekymmentätuhatta allekirjoitusta yhteinen omaisuutemme on suomalaisille tärkeä siksi esitän metsätalouden osakeyhtiötä ei tule perustaa kolmatta tase erää ei tarvita päätökset alueiden siirroista taseiden välillä täytyy tuoda eduskunnan päätettäväksi luonnonvarasuunnitelmassa täytyy huomioida metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet

näkemysten yhteensovittaminen sekä metsähallituksen on työnantajana noudatettava sosiaalista vastuuta nämä muutokset parantaisivat metsähallituksen toimintaa avoimuutta ja luottamusta kansan silmissä sekä

suomalaisen ainutlaatuisen luonnon säilymisen ja metsien kestävän käytön ehdottomasti tämä laki tulee hylätä

arvoisa puhemies metsähallitus lain uudistus koskee kaikkia suomalaisten yhteisesti omistamia valtion maa ja ole olleet yksimielisiä on huolta yhtiöittämisestä luontoarvoista yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamisesta ja myös vähemmistökansamme saamelaisten kulttuurin suojaamisesta tämän ovat huomanneet myös kansalaiset metsähallitus lakia vastustavaan kansalaisten itsensä laatimaan adressiin kertyi lyhyessä ajassa yli satakaksikymmentätuhatta allekirjoitusta se kertoo jotain siitä kuinka tärkeänä me suomalaiset pidämme luontoa ja kansallisomaisuuden hyvää hoitoa viesti on syytä huomioida iso osa huolista on aivan aiheellisia vaikka aivan kaikki faktat eivät kohdallaan olleetkaan on sanottu että mikään ei muutu tätä väitettä on kyllä vaikea perustella jos mikään ei muuttuisi miksi koko lakihanke on on ollut käynnissä jo vuosia jos taas on tarkoitus hoitaa lakimuutoksella vain metsätalouspuolen kilpailuneutraliteetti miksi lakiesitys sisältää paljon täysin muita koko organisaatioon liittyviä muutoksia metsähallituksen hakkuutöiden ja puukaupan yhtiöittäminen ei ole ollut vihreille lähtökohtaisesti lakiesityksen ongelmista suurin ei se silti täysin ongelmatonta ole suuri ongelma on että luonnonvarojen vaalimisen sijaan voidaankin päätyä niiden maksimaaliseen hyödyntämiseen kustannuksella tämä huoli koskee konkreettisimmin itä ja pohjois suomea ylintä lappia myöten arvoisa puhemies metsähallituksen maat ja vedet on vanhastaan jaettu kahteen selkeään tase erään metsätaloustoiminnan taseeseen jota hoitaa metsähallituksen liiketalouspuoli sekä pääasiallisen metsätalouskäytön ulkopuoliseen julkisten hallintotehtävien taseeseen jota hallinnoi metsähallituksen luontopalvelut mikä siis muuttuu nyt näiden kahden taseen välimaastoon harmaalle alueelle perustettaisiin uusi kolmas tase erä jota hallinnoisi uusi perustettava yhtiö

hehtaaria poronhoitoalueen luontaistalousalueita

paljon nostetaan merihiekkaa tai miten järvenseliltä tahkotaan sopivaksi katsottua tuottoa hallituksen esityksessä taloudellisen tuottovaateen alaiselle bisnespuolelle siirrettäisiin suoraan neljäkymmentätuhatta hehtaaria kitukasvuista mäntyä ja tunturikoivikkoa kasvavia ylä lapin virkistysalueita

pudasjärven iso syöte suomussalmen hossa joka pian myös on kansallispuisto sekä luontotyyppiensä ja lajistonsa vuoksi valtaosin naturaan kuuluvat evo ja ruunaa selitys lienee täysin poliittinen ei käytännöllinen arvoisa puhemies toisin kuin ennen kaikista metsähallituksen maa ja vesiomaisuutta koskevista tasesiirroista ei enää päättäisi eduskunta osa päätösvallasta siirtyisi valtioneuvostolle kaiken kaikkiaan hallituksen lakiesityksestä jää sellainen maku että ohjausvaltaa luonnonvaroistamme halutaan siirtää pois metsähallituksen luontopalveluilta yli kaksi miljoonaa hehtaaria koskien pois ympäristöministeriöltä ja osin pois jopa eduskunnalta koskien tasesiirtoja näin lakiesityksen toteutuessa myös tapahtuu arvoisa puhemies saamelaiskulttuurin suojaa hallituksen lakiesitys ei vahvista vaikka saamelaisalueelle perustettavien neuvottelukuntien on näin esitetty tekevän on syytä muistaa että koko maassa me valtaväestön edustajat saamme kyllä äänemme kuuluviin saamelaiset alkuperäiskansa ovat vähemmistönä lähes kaikissa suomalaisissa edustuselimissä on poliittisesta tahdosta ei kohtuuttomuuksista arvoisa puhemies siitä on kyse myös koko metsähallitus laissa me vihreät haluamme käyttää yhteisiä metsä ja vesivarojamme harkiten ja vaalien eri intressien tasapainon säilyttäen siksi esitän lakiin useita pykälämuutoksia ja esitän käsittelyn pohjaksi maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen kolme

puhemies metsähallitus lain uudistamisen tarina on pitkä se alkaa jo vuosien takaa nyt laki on täällä eduskunnan käsittelyssä mutta valitettavasti on sanottava että sekä valmisteluprosessi että lain sisältö on pettymys laki jossa säädetään siitä miten suomalaisten omistamaa kansallisvarallisuutta maita metsiä vesiä hoidetaan ja hallinnoidaan ansaitsisi arvokkaan avoimen ja asiantuntevan valmistelun eli kolmen an valmistelun niin tärkeästä asiasta tässä on kyse avoimuuden perään on jouduttu kyselemään jo valmisteluvaiheessa edes lausuntokierrokselle ei ministeriö olisi viime vuoden luonnoksesta muuttunutta lakia vienyt ilman kansalaisten ja oppositiopuolueiden äänekkäitä vaatimuksia arvokasta ei ollut se miten suurella vimmalla esitykseen haluttiin tuoda elementtejä jotka olisivat lopullisesti romuttaneet metsähallituksen luontopalveluiden aseman asiantuntijoita valiokunta kuuli runsaasti mutta ihmetystä herättää lausuntojen ja arvioiden ristiriitaisuus tämän lain valmisteluprosessi kokonaisuutena ei siis ikävä kyllä ansaitse kovin korkeaa kouluarvosanaa puhemies sdp olisi hoitanut eu lainsäädännön lainsäädännön kilpailuneutraliteetin vaatimuksen toisella tavalla emme olisi yhtiöittäneet metsähallituksen metsätaloustoimintoja vaan säilyttäneet organisaation yhtenäisenä ja eheänä vaihtoehtoja olisi kyllä ollut mutta niitä ei vaivauduttu avaamaan lain perusteluissa eu lainsäädäntö ei vaadi yhtiöittämistä vaan tapa on hallituksen valitsema eikä se ole paras mahdollinen

malli yhtiöittämiselle ja käyttöoikeussopimuksen käytölle on niin ikään kysymysmerkki komission vaatimusten suhteen

perustellusti miksi ei hoideta vain eu vaatimuksia ja jätetä muu ennalleen metsähallituksen toiminta kun on perusteiltaan kunnossa jo nykyisellään selvyyttä ei ole saatu siihen miksi luontopalveluiden taseen ja liiketoimintojen taseen väliin perustetaan niin kutsuttu kolmas tase sille olisi selkeä syy ja perustelu olisi varmasti moni julkisuudessa esitetty pelko ja ehkä virheellinenkin käsitys asiasta estynyt nyt kuitenkin kolmas tase herättää vain huolta ja kysymyksiä siitä mikä on julkisten hallintotehtävien eli luontopalveluiden mahdollisuus toimia parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa on hyvä muistaa että julkiset hallintotehtävät eivät ole vain luonnonsuojelua metsähallituksen luontopalvelut yksikköön on vuosien varrella kertynyt valtava asiantuntemus ja siellä on säilyttävä jatkossakin toimivalta ja riittävä resursointi joka vaaditaan luonnonsuojelun ja virkistyksen laadukkaaseen hoitamiseen

retkeilyalueiden käytöstä tulla rahastamaan yhdymme tässä muun muassa suomen vapaa ajan kalastajien suomen ladun ja wwfn esittämään kritiikkiin arvoisa puhemies eduskunnan talousvaliokunta arvosteli kovin sanoin hallituksen esitystä ja sen tavoitetta selkeyttää johtamisjärjestelmää tuloksena on sekasotku osin jopa ristiriitainen esitys jossa valta ja ohjausjärjestelmät ovat sekavat maa ja metsätalousvaliokunta teki onneksi esitykseen muutamia selkeyttäviä muutoksia joissa erityisesti julkisten hallintotehtävien ja ministeriöiden ohjaussuhteita selvennettiin näin sekavan lakiesityksen myötä on selvää että mediassa on liikkunut varmasti osin myös virheellistä tietoa siitä mitä nyt oikein ollaan tekemässä on jopa esitetty että ympäristöministeriön ohjausvaltaa on nimenomaan ideologisista syistä haluttu heikentää tämä ei toivottavasti ole hallituksen yhteinen tahtotila itsenäinen ja resursoitu ympäristöhallinto on säilytettävä suomessa jatkossakin metsähallitus on ainutlaatuinen kokonaisuus jossa yhdistyvät ennen kaikkea metsätalouteen liittyvä liiketoiminta sekä lähinnä luonnonsuojeluun liittyvät julkiset hallintotehtävät ajatus yhden isännän ylivallasta on epärealistinen arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan kiittää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa järjestöjä sekä kaikkia niitä ihmisiä jotka ovat esittäneet huolensa suomalaisen luonnon puolesta jotkut edustajat ovat ahdistuneet palautteen määrästä mutta itse olen ottanut sen kiitollisena vastaan se on merkki siitä että asia on kansalaisille tärkeä korostaa meidän päättäjien vastuuta tehdä hyviä päätöksiä joilla ihmisten huolet hälvenisivät valitettavasti on kuitenkin todettava että esitys jättää edelleen monta asiaa auki sdpssä katsomme että laki ei nykymuodossaan turvaa suomalaisten kansallisomaisuutta ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin tasokkaana ja avoimena kuin kuuluisi siksi sdp esittää että molemmat hallituksen esitykseen liittyvät lakiesitykset hylätään ja valmistellaan uudelleen arvoisa puhemies teen hylkäämisesitykset

arvoisa herra puhemies ihan ensimmäiseksi kannatan edustaja tuppuraisen tekemää esitystä siitä että nämä lakiehdotukset hylätään tässä metsähallitus lakiasiassa puhuttiin

metsätaloustoimintojen yhtiöittämisestä ja siinä piilouduttiin pitkälti eun selän taakse tämä peruste kuitenkin osoittautui kestämättömäksi harmillista on se että sitten keksittiin tämä hankintadirektiivi jotta tätä juttua saadaan saadaan jatkettua eli huhtikuuhun mennessä tämä laki olisi saatava voimaan jos käyttöoikeussopimus olisi kilpailutettava luotiin keinotekoinen kiire vaikka sekin on osoittautunut siten että hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeutta ei edes tarvita se ei liity valtion metsätalouteen metsähallitus lain valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana ole kyetty hälventämään näitä pelkoja joita lakiesitykseen nykymuodossa liittyy kansalaisten pelot eivät ole tuulesta temmattuja valiokuntakuulemisten aikana on vain vahvistunut käsitys siitä että nyt ollaan menossa suomalaisten kansallisvarallisuuden hoidon ja hallinnoinnin läpinäkyvyyden suhteen huonompaan suuntaan eduskunnan vaikutusvalta vähenee muodostetaan uusi kolmas tase jota ei ole pystytty perustelemaan metsätaloustoiminnot yhtiöitetään eikä vaihtoehtoja ole kunnolla läpikäyty valiokunta teki muutamia lisäyksiä esitykseen joista osa on hyviä ja perusteltuja ja ne liikauttavat ongelmallista kokonaisuutta hiukan mutta vain hiukan parempaan suuntaan arvoisa puhemies pettymys on ollut suuri siihen että olemme tekemässä lakia josta niin monet että se heikentää metsähallituksen laajaan yhteiskunnalliseen vastuuseen vuoropuheluun ja moniäänisyyteen nojaavaa toimintamallia luontopalveluiden asemaa heikennetään ja metsätaloustoiminnot yhtiöitetään muotoon jota ei ole notifioitu eussa on siis kysymysmerkki toteuttaako valittu malli yhtiöittäminen eun kilpailuneutraliteetin vaatimukset se on kuitenkin selvää että yhtiömuoto haittaa metsähallituksen toimintaa jatkossa monin tavoin debatissa tuli monta asiaa esille tästä metsähallitus laki ei lupaa hyvää lapille jonka alueista valtava osa on valtion maata eli metsähallituksen hallinnassa erilaisten intressien yhteensovittaminen on ollut elintärkeää niin matkailu kuin muillekin elinkeinoille kuten kaivannaisteollisuudelle porotaloudelle ja ja saamelaisten maankäyttöoikeuksille mietinnössä on hurskaasti toivottu ja luvattu että hyvin toimineet käytännöt eivät muutu toivottavasti näin myös on olisi ollut perusteltua lisätä osakeyhtiötä koskevan lain pykäliin vielä selvemmin se että metsätalousyhtiön henkilöstöllä olisi maanomistajan edustajana oikeus tehdä monikäytön yhteensovittamiseksi sopimuksia ja suunnitelmia sekä maankäyttöpäätöksiä luonnonvarasuunnitelmien puitteissa laiha lohtu on se että perustettavan metsätalousyhtiön kotipaikaksi on tulossa rovaniemi tälläkö kirjauksella ostettiin lapin keskustalaiset kansanedustajat samaisen lain taakse jota me kaikki viime kaudella yhdessä rintamassa vastustimme ja muun muassa lapin liitto kovin sanoin suomi olisi kiinnostavaa kuulla kuinka monta työpaikkaa ja kuinka paljon verotuloja metsätalousyhtiö tuo rovaniemelle valitettavasti ministeri jätti tämänkin kysymyksen auki eikä vastausta siihen saatu suomalainen kansalaisyhteiskunta on osoittanut jälleen voimansa ilman kansalaisten ja järjestöjen herättämää keskustelua olisi tuskin tullut edes niitä pieniä parannuksia lakiin jotka nyt sinne saatiin kiitos siis kaikille teille jotka olette äänekkäästi vaatineet vastuuta päättäjiltä ja lähettäneet palautetta sekä allekirjoittaneet adressin suomalaisen luonnon puolesta sdp esittää että esitykseen liittyvät lait hylätään ja valmistellaan uudelleen niin että lopputulos on hyväksyttävissä myös tämän talon ulkopuolella kiitän lopuksi maa ja metsätalousvaliokuntaa ja puheenjohtaja leppää että valtion metsätalousyhtiötä koskevaan lakiin sen että yhtiö on kokonaan valtion omistama ja että yhtiön on noudatettava metsähallitukselle säädettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita jos seuraavat eduskunnat aikovat muuttaa omistussuhteita esimerkiksi myydä osia yhtiöistä on ainakin tätä lakia muutettava ensin kirjaus ei kuitenkaan estä tai poista sitä että näin tosiaan voidaan tehdä riippuu tulevista päättäjistä mitä valtion maa ja metsäomaisuuden hallinnalle tapahtuu ovi myymiselle on kuitenkin tällä lailla nyt avattu
arvoisat edustajat tämän keskustelun aikaan on tullut esitys lakiesitysten hylkäämisestä ja sitä on myöskin kannatettu totean että nämä esitykset tehdään sitten varsinaisesti lakiesityksen toisen käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies heti alkuun pitää esittää kysymys edustaja ojala niemelälle kun täällä kahteenkin otteeseen puheenvuoroissa vähättelitte sitä että perustettavan metsätalousosakeyhtiön kotipaikaksi tulee rovaniemi niin joutuu melkein kysymään että miltähän paikkakunnalta te olette kotoisin ai niin rovaniemeltä siis eli ihmettelen sitä että tämäkään ei kelpaa minusta tässä mieluummin kannattaisi ottaa positiivinen asenne siihen kannattaisi kannattaisi nyt miettiä millä tavalla me saisimme tätäkin näkökulmaa korostettua koska metsähallituksen hallinnoimista maa alueista kaksi kolmasosaa sijaitsee lapissa minusta on erittäin arvokas ja hieno asia että maa ja metsätalousvaliokunta tällä tavalla huomioi tämän näkökulman että nyt perustettavan puukauppaa yhtiön kotipaikka tulee tänne totta kai samaan hengenvetoon pitää sanoa että eihän tämä kotipaikka ole ole tietenkään valtavan suurimerkityksellinen mutta sillä on symboliarvoa ja se voi johtaa minusta erittäin hyvään ja positiiviseen kehitykseen tähänkin suuntaan arvoisa puhemies kuten debatissakin kävi ilmi tämän lain käsittelyn yhteydessä on julkisessa keskustelussa esitetty hämmentävän paljon väitteitä jotka eivät perustu millään lailla tähän lakiin tai hallituksen esitykseen tämä on ollut erittäin valitettavaa ja voin sanoa niinkin että kun täällä on viitattu tähän kansalaisten adressiin jonka on allekirjoittanut noin satakolmekymmentätuhatta suomalaista niin minä ymmärrän kansalaisten huolen mutta valitettavasti se adressin teksti ei pidä paikkaansa jos se pitäisi paikkansa minäkin voisin allekirjoittaa sen adressin mutta voi sanoa niinkin että osaa kansalaisista on varmasti harhautettu tiedolla allekirjoittamaan tämä adressi sellaista ei olla tekemässä mitä adressissa pelätään ja onneksi näin on valtion omaisuutta luontoa ja metsää ei olla yhtiöittämässä ollaan perustamassa vain yhtiö joka tulee harjoittamaan puukauppaa ja metsähallituksen toiminnalle on äärimmäisen tärkeää että tässä esityksessä tullaan säilyttämään yksi yhtenäinen metsähallitus vaikka samaan aikaan voin sanoa tietenkin niinkin että olisin henkilökohtaisesti toivonut että tässä yhteydessä olisi menty hieman pitemmälle yhtenäisen johtamisjärjestelmän saamiseksi metsähallitukseen valitettavasti edelleen on niin että kun siellä missä metsähallituksella on suuri rooli maanomistajana tapahtuu merkittäviä elinkeinohankkeita tai muita hankkeita niin metsähallitukselta voi jatkossakin tulla niin kuin tänä päivänä kaksi aivan erisisältöistä lausuntoa siitä hankkeesta tämä ei tietenkään ole toivottavaa ja paras mahdollinen olotila mutta voin todeta että tämänkin kanssa olemme voineet elää ja elämme varmasti tulevaisuudessakin kun näissä puheenvuoroissa edustaja mustajärvi nosti esille että keskusta ei kunnioita paikallisten ihmisten oikeuksia niin on aivan pakko nostaa tämä esille ja kysyä mitä tällä tarkoitatte onko joku paikallisten oikeus jota tämä hallituksen esitys loukkaa tai tulee vähentämään minä en sellaista ole tästä laista löytänyt jos sellainen on mielelläni kuulisin mikä se on ymmärrän että pohjois suomen ihmisille on valtavan tärkeää vapaan metsästysoikeuden säilyminen valtion mailla ja esimerkiksi tähän ei tässä laissa puututa millään tavalla lisäksi täällä perustetaan saamelaiskuntiin alueellisia neuvottelukuntia jotka itse asiassa parantavat alueen ihmisten vaikutusmahdollisuuksia maankäytön osalta täällä edustaja halmeenpää on todennut että tämä ei paranna saamelaisten oikeuksia mutta ei tämä kyllä heikennäkään niitä jonkun verran voidaan itse asiassa sanoa että parantaa koska tulee nämä neuvottelukunnat ja sekin on pakko todeta ääneen että asiantuntijakuulemisessa on kauttaaltaan tullut palautetta myös saamelaiskäräjiltä että metsähallitus jos joku on hoitanut suomessa erinomaisella tasolla meidän alkuperäiskansaan liittyvät kysymykset eli tältä osalta ole tapahtumassa mitään heikennystä arvoisa puhemies kun tätä hallituksen esitystä on käsitelty ja olen itsekin perehtynyt tähän ja kuunnellut tätä keskustelua täällä niin on tullut mieleen sellainenkin vanha sanonta että paras on hyvän pahin vihollinen tällä viittaan sellaiseen argumentaatiovirheeseen jossa on lähdetty kaatamaan koko lakia sillä että perustetaan metsähallituksen alaisuuteen osakeyhtiö mutta samaan aikaan on unohdettu perustella sitä mikä olisi vaihtoehto tai millä tavalla se vaihtoehto olisi parempi kuin nyt esitetty vaihtoehto minusta voi sanoa että suomalaisten suomen luonnon tai lapin ihmistenkään näkökulmasta tämä hallituksen esitys ei tuo mitään dramaattista heikennystä mihinkään suuntaan meille on äärimmäisen tärkeää se että me voimme nauttia meidän luonnonvaroista mutta myös se että me voimme yhteensovittaa meidän maankäytön intressejä niin että me samalla hyödynnämme sitä matkailussa mutta myös kestävällä tavalla muissa elinkeinoissa niin metsätaloudessa perinteisissä elinkeinoissa energiatoiminnassa ja tästä näkökulmasta minusta tämä kolmas tase on erittäin perusteltu ne jotka vastustavat kolmatta tasetta haluaisivat että kaikki muu maa alue paitsi tehokkaan metsätalouden käytössä olevat maat siirrettäisiin pikkuhiljaa luonnonsuojelun piiriin ja pois kaiken taloudellisen toiminnan

ja puhtaat vedet säilyvät meillä se on lapissakin kaikista tärkein tulevaisuuden valttikortti meidän matkailun kehittymisessä ja kukaan lappilainen ei halua tämän lain kautta eikä muutenkaan tuhota meidän luontoa tai pilata sitä ilmaa joka on tutkitusti euroopan puhtain ilma ja jos meillä lähdettäisiin virkistysmetsiä vaikkapa saariselkää hakkaamaan niin olen aivan varma että me lappilaiset olisimme ensimmäisenä barrikadeilla vastustamassa tämmöistä toimintaa ei kannata kuvitellakaan että me sallisimme meidän luonnon pilaamista sen takia ei kannata maalata uhkakuvia vaan kannattaa uskoa tulevaisuuteen tämänkin lain kanssa pystytään elämään ja varmasti yhteensovittamaan kestävällä tavalla luonnon hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

arvoisa herra puhemies sanoin edustaja lohelle että laiha lohtu on se rovaniemeläisenä alleviivaan alleviivaan rovaniemeläisenä että tämä yhtiön kotipaikka tulee rovaniemelle en vähätellyt tätä kysymystä mutta kummeksun kyllä sitä että ministerillä ei ollut vastausta siihen tuoko tämä työpaikkoja tai verotuloja kaupunkiin eli jääkö tämä pelkäksi lain kirjaimeksi ilman muuta kuin symbolista merkitystä luonnollisesti toivon että näin ei ole vaikka näin pahoin pelkään toivon kyllä myöskin sitä etteivät lappilaiset edustajat uskottele että tämän asian merkitys on suurempi kuin on tätäkin olen viime päivinä saanut lehdistöstä lukea

tässä sanottiin että mitään muutoksia ei tapahdu tämän kolmannen taseen osalta ja että kaikki säilyy ennallaan ei ole mitään huolta mistään vaikka isot maa alueet siirtyvät luontopuolelta tuottopuolelle todettiin myöskin se että kaikki toiminnot voidaan edelleen sovittaa hyvin yhteen kysymys kuuluu edelleenkin miksi sitten näihin muutoksiin lähdetään itse olen saanut viestiä isoiltakin matkailuyrityksiltä jotka tukeutuvat kansallispuistoihin luonnonsuojelualueisiin ja he ovat todella huolissaan siitä jos

joissa he tekevät yhteistyötä näiden luontoalueiden kanssa isäntä vaihtuu siellä on tultu erittäin hyvin toimeen luontopalveluiden kanssa mutta jos se menee sinne sinne varsinaisen

puhemies edustaja myllerille ensinnäkin että seuraavan kerran kun teihin ottavat huolestuneet kansalaiset tai yritykset yhteyttä niin voitte vakuuttaa että mitään syytä huoleen ei ole kansallispuistoja luonnonsuojelualueita tällaisia ei olla siirtämässä yhtään minnekään ei yhtään minnekään eikä mitään muutoksia alueiden käyttöön ole tulossa pidän hyvin valitettavana mikäli edustajat epäluuloa koska aivan aidosti siihen ei ole mitään syytä samaten on myös hyvä muistaa että tästä peruspääoman korottamisesta päättää edelleenkin

eli muutosta ei ole tulossa nykytilaan siinäkään mielessä edustaja ojala niemelälle totean vielä että kyllä olette aivan oikeassa siinä että yhtiön kotipaikalla on tässä vaiheessa symbolinen merkitys mutta toivon itse että voisimme yhdessä lappilaisina kansanedustajina nyt pyrkiä vaikuttamaan metsähallituksen johtoon siten että me saamme niitä työpaikkoja lappiin yhä enenevissä määrin

edustaja lohi ensin haukkuu kansalaisjärjestöjä ja ehkä kollegoitakin perusteettomien pelkojen lietsomisesta ja sitten sen jälkeen ilmoittaa että ellei tätä kolmatta tasetta perusteta niin niin kaikista muista paitsi tulisi suojelualueita tällaisen väitteen esitti tässä debatissa myöskin yksi toinenkin keskustan edustaja minun tietääkseni tällainen väite ei perustu tältä osin pidän aivan puhtaasti ideologisina näitä perusteluita kolmannen taseen perustamiselle
tämän keskustelun synnyttänyt edustaja edustaja lohi

arvostellut enkä moittinut kansalaisjärjestöjä totesin että minä ymmärrän heidän huolensa luonnosta ja jos ne faktat joita he esittävät siinä adressissa ja sen saatesanoissa pitäisivät paikkansa minäkin itse allekirjoittaisin sen adressin mutta valitettavasti sanoa että onneksi ne tiedot eivät pidä paikkansa eli nyt ei olla yhtiöittämässä suomen luontoa eikä tekemässä mitään dramaattista tase erän siirtoa nyt täällä on arvosteltu muun muassa sitä että kolmanteen taseeseen on siirretty näitä yleisiä vesialueita ja sitten tämä vaikeuttaisi jotenkin vapaa ajan kalastusta nämä yleiset vesialueet jotka siirtyvät ovat avomerialueita joissa vapaa ajankalastajat eivät kyllä todellakaan toimi ja ne ovat suurten järvien selkiä jos otetaan vaikka inarijärven selät niin ne ovat jo naturassa ja sitä kautta ne eivät edes siirry sinne eli tässäkään ei tapahdu mitään dramaattista vapaa ajankalastajan näkökulmasta eikä oikeastaan kenenkään näkökulmasta

edustaja lohelle muistaakseni sanoin puheenvuorossani niin että paikallisten ihmisten oikeudet jäävät valtapelin jalkoihin ja viittasin keskustaan vieläkin on jäänyt mysteeriksi se miksi muun muassa lappilaiset kansanedustajat perussuomalainen kansanedustaja ja keskustalaiset kansanedustajat tekivät tässä täyskäännöksen viime kauteen nähden kun esimerkiksi sisältö on ollut jo kaksi vuotta tiedossa eli se ei voi olla se peruste mitkä oikeudet sitten ovat vaarassa metsähallituksessa ja ja metsien käytössä monenlaisissa käyttömuodoissa on lisääntyvä paine paine koko ajan hakkuut painottuvat epätasaisesti valtiontalous on mitä se on olen ihan varma siitä että taloudellisia vaateita tullaan kiristämään jolloinka se tarkoittaa hakkuitten kohdentumista niin että ne eivät ole myöskään ekologisesti ja alueellisesti kestäviä ja sitten se tarkoittaa myöskin lisääntyvää maan myyntiä ja kun omistaja vaihtuu niin silloin muuten siihen omistukseen liittyvät oikeudet poistuvat niiltä muilta jotka muuten tulisivat valtion metsäomaisuuden kautta

arvoisa puhemies ensinnäkin jos lappia ja ja rovaniemeä ei kiinnosta yhtiön kotipaikka niin kyllä se voidaan siirtää sitten kainuuseen edustaja myllerille te te sanoitte että että kolmanteen taseeseen siirrettävät maa alueet tai alueet siirtyisivät tuottotavoitteen piiriin eivät siirry kolmanteen taseeseen siirrettäville alueille ei tule tuottotavoitetta mutta mikäli tuottovaadetta niille alueille halutaan voidaan siirto tehdä eduskunnan tai valtioneuvoston päätöksellä eli siirto joka tapauksessa tulee tulee tähän taloon

nimenomaiseen kohtaan viitaten vastauspuheenvuoro edustaja myllykoski
puhemies juuri näin kuin edustaja korhonen edellä esitti tämä onkin mutta täytyy myöntää nyt se tosiasia että sieltä kolmannesta taseesta voidaan myydä ilman että eduskunta antaa siihen suostumusta nyt on nyt on kysymys nimenomaan siitä että kun sanotaan että että mikään ei sinällään muutu niin ei muutukaan mutta kannattaa tämä seikka tuoda esille että se on todellakin sitä tällä hetkellä meillä eduskunta päättää näistä

yhteydessä se käsitellään ja valtioneuvosto siunaa tämän menettelyn

edustaja lohi esitti puheenvuorossaan kolmatta tasetta koskien joukon omia johtopäätöksiään jotka eivät kyllä ole minkään eduskuntaryhmän kannanottoja koskien tätä kolmatta tasetta se miksi olemme sitä kyseenalaistaneet johtuu siitä että se logiikka millä tätä tasetta on perusteltu ei näytä pätevän jos perusteena on ollut se että ne alueet jotka eivät ole selkeitä metsätalousalueita mutta eivät myöskään selkeitä suojelualueita kuuluisivat kolmanteen taseeseen niin miksi sinne ei ole kaikkia tällaisia alueita sijoitettu miksi ylä lapin virkistysmetsiä ei ole sijoitettu kolmanteen taseeseen vaan ne on viety sinne liiketalouspuolen peruspääomaan näillä ylä lapin virkistysmetsillä on tehty hakkuita luontopalvelujenkin aikana mutta hyvin maltillisesti luonnonvarasuunnitelma sallisi tänne hakkuita on tehty juutuan alueelle inarinjärven lähelle kolmentuhannen kuution hakkuut vuosittain mutta niinpä ei ole tehty luontopalvelujen aikaan vaan hakkuita on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana vain tuhat kuutiota vuodessa nyt kun tuottovaade tulee niin eivätkö hakkuut lisäänny luonnonvarasuunnitelman

arvoisa puhemies mustajärvelle ensinnäkin sanon että emme ole todellakaan kääntäneet takkia vaan olosuhteet ovat muuttuneet ja maailma kulkee eteenpäin elikkä muutoksemme syy on tämä hankintadirektiivi jonka takia on tämä päätös tehtävä ja toinen asia on se että viime keväänä olivat tässä yhteydessä myöskin ilo sopimusasiaan liittyvät kokonaisuudet joita en myöskään ole ainakaan omalta osaltani tässä muodossa nyt hyväksymässä

se ensimmäisessä taseessa on tämä tuottovaateen alainen liiketoiminta toinen tase on se missä ovat valtion suojelualueet ja kolmas tase on sitten nämä muut kokonaisuudet joilla ei ole tuottovaatimusta eli tämä asia selkeyttää kokonaisuutta todella paljon ja siitä olen kyllä tyytyväinen että näin päästään eteenpäin

luonnonvarasuunnitelmat hoito ja ja käyttösuunnitelmat joitten mukaan asioita viedään eteenpäin ja näissä ovat myöskin saamelaiset mukana

arvoisa herra puhemies pakko kerrata kyllä muutama perusasia omaisuus ei siirry yhtään mihinkään se on edelleenkin valtiolla se on edelleenkin eduskunnan käsissä ja sitten täällä lakiesityksessä lukee että eduskunta päättää metsähallituksen peruspääoman korotuksesta ja alennuksesta sekä määrärahan ottamisesta talousarvioon myönnettäväksi metsähallituksen peruspääoman korottamiseen korotukset ja alennukset niistä päättää eduskunta edelleenkin liittyen peruspääomaan tästä keskustelusta ehkä paistaa läpi ymmärtämättömyys siihen moninaiseen luonnon käyttöön mitä lapissa ja pohjois suomessa on ja siihen elinkeinojen valtavaan variaatioon matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoistamme sen osuus kansantuotteesta alkaa olemaan samaa luokkaa kuin mitä nokia oli huippuvuosina eiväthän lapin ihmiset halua missään nimessä heikentää virkistys retkeily tai matkailualueiden käyttöä tämä on kyllä aivan turhaa pelottelua

herra puhemies täällä keskustan edustajat puhuvat jatkuvasti siitä että eduskunnan määräysvalta ei heikkene mutta jatkossa luontotaseen ja hyötykäyttötaseen väliset siirrot eivät tule enää eduskuntaan vaan ne ovat nimenomaan valtioneuvoston päätöksen varassa olenko minä tässä väärässä

siirretään kolmanteen taseeseen mikään eu ei tätä vaadi tämä on puhdasta politiikkaa ja tästä voitte tosiaan pystyä perustelemaan miksi näin tehdään ei tätä vaadita
ja vielä vastauspuheenvuorot edustajille kärnä lohi ja myller
arvoisa puhemies kyllä on hyvin valitettavaa että tätä väärää tietoa on vieläkin liikkeellä minä en nyt ymmärrä te puhutte vai luemmeko me samaa lainsäädäntöä ja mietintöä täällä todetaan edelleen että peruspääoman korottamisesta tai alentamisesta päättää eduskunta ja valtioneuvosto kykenee niitä tasesiirtoja siellä tekemään mutta eihän tämä mekanismi luo minkäänlaista vaaraa siitä että tätä omaisuutta alettaisiin myymään ulospäin etenkin kun kun otetaan huomioon se että toisin kuin julkisessa keskustelussa väitetään tämä yhtiö ei omista yhtään hehtaaria valtion maa ja vesiomaisuutta se ainoastaan käyttää sitä yksinoikeudella sen kanssa tehtävän käyttöoikeussopimuksen nojalla ja tämä teidänkin nyt varmaan on myönnettävä minä kyllä toivon edustaja aalto lukekaa tämä mietintö nyt erittäin tarkkaan lävitse koska selkeästi tässä on nyt jonkuntyyppinen väärinymmärrys käynnissä

ollaan edelleen siinä mistä tätä keskustelua aloitettiin näitä huolia syntyy siitä emme saa saa selvyyttä siihen miksi tämä kolmas tase erä on perustettu ellei sitä ole perustettu sitä varten että sen avulla tehdään tehdään erilaisia toimia kuten nyt tässä on todettu että sieltä luontopalvelujen alta voidaan siirtää sinne tuottotavoitteeseen metsähallituksen hallituksen päätöksillä tämä on se kysymys joka huolettaa yrityksiä matkailuyrityksiä koska he ovat tottuneet toimimaan metsähallituksen luontopalveluiden kanssa ja asiat ovat menneet oikein hyvin siellä on voitu yhteensovittaa erilaisia tarpeita niin että siellä ovat olleet yritysten tarpeet ja siellä ovat olleet luonnon tarpeet ja toki ne luonnon tarpeet ovat edellytyksiä sille että luontoyritykset myöskin pärjäävät

puhemies olen tottunut kunnioittamaan tuota kainuun miestä miestä edustaja korhosta mutta toivon kyllä että ette puhu muunneltua totuutta tai vääristele sanomisia ei ole kysymys siitä etteikö kiinnosta että tulee rovaniemelle mutta ei pidä luoda vääriä mielikuvia että ikään kuin nyt taivas aukeaisi tämän johdosta jos ei ole tulossa lisää työpaikkoja tai ei ole tulossa lisää verotuloja

arvoisa puhemies edustaja mustajärvi täällä valitettavasti ei edelleenkään perustellut sitä miten tämän lain myötä paikallisten ihmisten oikeudet heikkenisivät näinhän ei tule missään tapauksessa käymään missään määrin ja mitä tulee niihin epäilyihin siitä että jotenkin nyt hakkuut muuttuisivat olennaisesti tämän lain myötä haluan korostaa sitä että tässä on tarkoitus säilyttää yhtenäinen metsähallitus konserni niin että tämä osakeyhtiö vaikka se on erillinen oikeushenkilö on tämän lainkin mukaan erittäin tiiviissä ja tiukassa metsähallituksen johdon ohjauksessa niin että ihan nykyisellä tavalla tullaan hakkuusuunnitelmien mukaan ja luonnonvarasuunnitelmien mukaan näitä hakkuita tekemään ja jatkamaan niitä mehän tarvitsemme

uskon että tämän lain myötä niitten toimijoitten

ja vielä viimeisenä valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä
herra puhemies sanon nyt kolmannen kerran tämän saman asian minkä täällä olen jo toistanut kaikki luonnonvarojen käyttö perustuu luonnonvarasuunnitelmiin kaikki kaikki perustuu yhteistoimintavelvoitteeseen kaikki kaikki perustuu myös erityislainsäädäntöön esimerkiksi vesilakiin kaikki ja tämä koskee niin eri tase eriä kuin perustettavaa osakeyhtiötä ja tietenkin emoa itseään kaikki perustuvat näihin kolmeen isoon kysymykseen kolmeen isoon periaatteeseen elikkä jos esimerkiksi hakannut vaikka vaikka pohjoisen alueelta jostakin alueelta nolla pilkku yksi kuutiometriä hehtaarilta puuta se on sen suunnitelman mukaista ja edelleen se jatkuu sen saman suunnitelman mukaisena

arvoisa puhemies ensinnäkin aika lailla samalla tavalla näen kuin valiokunnan puheenjohtaja alussa että tämä on harvinainen laki siitä että tässä on niin paljon kiinnitetty huomiota yhteistyöhön eri toimijoitten sekä ministeriön tasolla ja mietinnössä on myös korostettu sitä että metsähallituksen pitää pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä eli se sovittelu ja yhteistyö on tämän hallituksen esityksen sekä valiokunnan mietinnön punainen lanka ja minun mielestäni ei pitäisi vähätellä kenenkään sitäkään että saamelaisalueella on kuntakohtaiset neuvottelukunnat joissa saamelaiskäräjät siellä on kolttien kyläkokous edustettuna ja tietenkin kunta näiden kolmen tahon pitää pystyä keskenään sopimaan siitä mitenkä kuntalaisten tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta viedään eteenpäin ja miten porotaloutta viedään eteenpäin valtion mailla

lakia koska se ottaa niin hyviä asioita huomioon arvoisa puhemies pari viikkoa sitten parikymmentä päätoimittajaa tuli julkisuudessa ulos ja he korostivat hyvää journalismia he tuomitsivat niin sanotun valemedian toiminnan ja he korostivat sitä että he eivät halua olla valemedian hiljaisia hyväksyjiä ja myötäjuoksijoita samanaikaisesti aika monesta tuutista kuitenkin niin sanotusti mainostettiin tätä kansalaisadressia jota kylläkään en sinänsä väheksy koska kansalaisaktiviteetti on kansalaisyhteiskunnan yksi perusoikeuksia ja ilman muuta toivomme että ihmiset ottavat kantaa ja osallistuvat asioiden päätösvaiheessa suunnitteluun mutta sitä minun on vaikea hyväksyä että näissä adresseissa esitetyt kannat ovat selvästi totuudenvastaisia ne sisältävät tietynnäköistä mielikuva tai tämmöistä uhkakuvapropagandaa jos minä otan esimerkin täällä sanotaan näin kyse on suomen metsistä ja luonnosta se mikä on yhtiöitetty on myös myytävissä kun täällä puhutaan metsätalous oystä jolle on oma lakinsa niin jos joku aikoo myydä tällaisen yhtiön saa edes päähänsä niin sehän raunioittaa täydellisesti koko metsähallituksen se tarkoittaa samalla sitä että koko metsähallitus pitää hajottaa kuinka moni kansanedustaja tässä salissa on valmis myymään tämän metsätalous oyn edes harkitsemaan sitä yksikään käsi minun täytyy huomenna näille adressin kirjoittajille sanoa että yksikään täällä ei ole valmis myymään koska siinä myymisessä ei ole mitään mieltä koska se on kiinteä osa metsähallitusta tämä minun puheenvuoroni on semmoinen että minä haluan kiinnittää huomiota sekä tässä salissa että tämän salin ulkopuolella siihen että kun keskustellaan niin mielipiteet voivat tietenkin olla erilaisia ja näkemykset erilaisia mutta edes jossain määrin pitäisi pysyä faktoissa se on paljon mielekkäämpää työtä itse kullekin mitä tulee sitten tähän osakeyhtiöön metsätalous oyhyn niin minusta opposition edustajat ovat täysin oikeassa ja jokunen hallituspuolueen edustajakin toi esille että ei eu pakota meitä yhtiöittämään mutta sen sijaan mikä tämän takana on niin siellä on tämä käyttöoikeussopimusdirektiivi joka on kaksituhattaneljätoista säädetty ja tulee voimaan seitsemästoista neljättä kaksituhattakuusitoista tai kansallinen lainsäädäntö pitää saattaa voimaan ennen tätä päivämäärää on se määräävä tekijä joka on saanut sekä hallituksen että valiokunnan miettimään kannattaako kuitenkin valita pienemmän riskin tie ja yhtiöittää metsätalous oy koska on ilmeistä että tämä käyttöoikeussopimusdirektiivi laukaisee niin sanotun kielletyn valtiontuen viidellä eri momentilla mikä yleisen ey käytännön mukaan aiheuttaa kielletyn valtiontuen realisoinnin

miljoonaa euroa täytyy kilpailuttaa siitä tässä osakeyhtiössä on kysymys ja minun mielestäni se pitää tämän lakiesityksen yhteydessä hyväksyä ja sillä tavalla hallituspuolueet ovat aivan oikein kuten hallituskin nähneet tämän suomalaisen omistuksen ja valtion toimintojen edistämisenä ei suinkaan ideo logisena valintana osakeyhtiöksi lopuksi haluaisin sanoa että toivon jatkossa että kun valiokunta saa oman näkemyksensä mukaan selvityksen mitenkä tämä laki käytännössä on edistynyt vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä niin saamme siellä positiivisia lausuntoja kuinka ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö yhdessä ovat hoitaneet suomen luontoa ja hakkuita sillä tavalla että ihmiset ovat tyytyväisiä olivatpa sitten luontoaktivisteja tai metsäteollisuuden edustajia tai edunsaajia tämähän se koko lain tarkoitus on korostaa monenkertaista yhteistyötä eri tasoilla

arvoisa puhemies metsähallitus lain käsittelyprosessi on ollut pitkä ja mielenkiintoinen lakia on veivattu monta vuotta mutta silti eduskuntaan tuotiin lakiesitys jota iso osa lausunnonantajista on kritisoinut lakiesitys on niin kiistanalainen että jopa omat hallituspuolueiden kansanedustajat toivat lehtitietojen mukaan viime metreillä merkittäviä uusia muutosesityksiä valiokuntaan nämä eivät tosin onneksi menneet läpi ne olisivat tarkoittaneet huononnuksia luonnonsuojelunäkökulmasta lain perusongelma on yhtiöittäminen myös saamelaispykälien poissaolo ja kolmannen tase erän luominen herättävät perusteltua huolta herää kysymys onko taustalla pyrkimys riipiä nousevan biotalouden tarvitsema raaka aine valtion metsistä luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen kustannuksella toivottavasti ei tosiasia kuitenkin on että eu ei vaadi metsähallituksen metsäliiketoiminnan yhtiöittämistä lain perusteluissa ei ole riittävän kattavasti käyty läpi erilaisia vaihtoehtoja metsähallituksen uudelleenorganisoimiseksi esitettyä yhtiörakennetta ei jostain syystä notifioitu eu komissiossa yhtiöittäminen on ongelma sillä se siirtää hallinnointia kauemmas kansanvallan piiristä vähentää avoimuutta ja pirstoo metsähallitus konsernia pelkona on myös talousintressien ylivalta maan ja metsien käytössä muiden intressien yli eu ei tosiaan edellytä metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämistä yhtiöittämistä on perusteltu vetoamalla destia liikelaitoksen yhtiöittämispakkoon ennakkotapauksena joka edellyttäisi myös metsähallituksen osittaista yhtiöittämistä destia päätös ei kuitenkaan ole sovellettavissa metsähallituksen yhtiöittämiseen sillä kyse on eriluonteisesta toiminnasta toisin kuin destian tapauksessa metsähallituksen metsätaloudella ei ole omaa kalustoa eikä se omin konein kilpaile vapailla markkinoilla metsätalous ei hakkaa puita vaan sen tehtävä on maankäytön ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu puun myynnin järjestäminen puunkorjuun ohjaaminen ja työn toteutuksen kilpailutus toteutuksen kilpailutus valtion mailla metsänhoito ja kuljetustyöt kilpailutetaan jo nyt

kun metsäliiketoiminta ei todellisuudessa kilpaile markkinoilla on kyseenalaista onko yhtiön toiminnassa kilpailuneutraliteettiongelma muualla euroopassa ei markkinaneutraliteettiongelmia nähdä olevan sillä muut maat eivät ole suunnittelemassa vastaavien toimintojen yhtiöittämistä tai muita muutoksia herää siis kysymys miksi suomen metsähallituksen toiminta on ongelma jos vastaavaa toimintaa ja organisaatiorakennetta ei nähdä ongelmana muissa eu maissa joita kuitenkin koskee sama eu sääntely suomi on siis jälleen kerran paavillisempi kuin paavi itse ja ryntää yhtiöittämään metsähallitusta ennen kuin eu edes keksii sitä vaatia mikä se on se sellainen eu pakko joka koskee vain suomea vaikka tulkittaisiinkin että metsähallituksen rakennetta pitää muuttaa kilpailuneutraliteettivaatimuksen pohjalta voitaisiin se tehdä hallituksen esitystä paremmin pelkkä yhtiöittäminen ei sinällään edes täytä markkinaneutraliteettikriteerejä esimerkiksi lailla ja asetuksilla perustettava konkurssikelpoinen liikelaitoskokonaisuus tai yle tyyppinen erityisyhtiö tai metsätaloustoiminnoille perustettava itsenäinen julkisoikeudellinen laitos olisivat yhtiöittämistä parempia vaihtoehtoja näillä voitaisiin välttää metsähallituksen pirstominen ja merkittävän kansallisvarallisuuden siirto yhtiösalaisuuden suojiin valtion metsien hoito ja käyttö on erityistehtävä jota on vaikea irrottaa maiden hallinnasta omaan osakeyhtiöön ilman suuria ongelmia lainvalmistelun kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla jonka jälkeen perustettavalle yhtiölle annettava käyttöoikeus olisi kilpailutettava kiire on siinä mielessä keinotekoinen että vaikka metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta välttämättä tarvita muualla euroopassa ei katsota mitenkään liittyvän valtion metsätalouteen yhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voisi säätää käyttöoikeussopimuksen sijaan lailla ja asetuksilla tämä poistaisi tähän lainvalmisteluun liittyvän kiireen ja mahdollistaisi myös lain kunnollisen valmistelun ja vaihtoehtojen tutkimisen arvoisa puhemies valiokunta päätyi tekemään lakiesitykseen muutamia hyviä ja tarpeellisia muutoksia kiitos niistä niistä merkittävin on kirjaus siitä että perustettava metsätalousosakeyhtiö on sataprosenttisesti valtion omistama tämä oli erittäin hyvä lisäys lisäksi lakiin lisättiin osakeyhtiölle tehtäväksi noudattaa metsähallituksen yhteiskunnallisia velvollisuuksia ja velvoite monikäytön yhteensovittamisesta nämä ovat erittäin tärkeitä ja tervetulleita lisäyksiä nämä muutokset eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että tämä lakiesitys on susi

arvoisa puhemies olen itse intohimoinen eräharrastaja ja luontoihminen että yksi niistä tässä salissa olevista joka on kyllä eniten tuolla suomen luonnossa erilaisissa harrastuksissa oleskellut en voisi koskaan kuvitella olevani mukana hyväksymässä lakia joka ei turvaisi luontoarvoja tuleville sukupolville eikä varmistaisi sitä että jokamiehenoikeudet retkeily metsästys kalastus oikeudet luontaiselinkeinoihin ja poronhoitoon säilyvät tämä nyt käsillä oleva lakiesitys myös turvaa oleellisinta on muistaa se että yhtään hehtaaria valtion maa ja vesiomaisuutta ei ole siirtymässä nyt perustettavan osakeyhtiön haltuun tämä osakeyhtiö ainoastaan käyttää tätä omaisuutta sen kanssa tehtävän yksinoikeudellisen sopimuksen kanssa tähän ratkaisuun on päädytty riskiarvioinnin nojalla tämä riskiarviointi nojaa eun voisi pahimmillaan avata mahdollisuuden ulkomaisille yhtiöille tunkeutua harjoittamaan puukauppaa ja korjuuta valtion metsissä ja ylipäätään metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden takia me emme varmasti kukaan halua tällaista tilannetta tämä kolmas tase on ollut ehkä nyt eniten keskusteluissa ja tästä on syytä oikaista muutamia asioita aivan kuten edustaja lohi totesi puheenvuorossaan niin ne henkilöt jotka tällaista kolmatta tasetta vastustavat katsovat että kaiken muun maan kuin tehometsätalouden käytössä olevan tulisi olla luonnonsuojelualueita ja tulisi vastata

nyt on keskusteltu paljon myös näistä tasesiirroista ja haluaisin lukea tässä valiokunnan mietinnön sivulta viisitoista jossa todetaan että lakiehdotuksen kahdeksannen pykälän mukaan metsähallituksen peruspääoman muutokset käsitellään eduskunnassa eli tämä tarkoittaa sitä että tuottovaateen alle ei voida siirtää mitään alueita ilman eduskunnan päätöstä sen sijaan kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin mukaan valtioneuvosto päättää tasemuutoksista muun oman pääoman sisällä julkisten hallintotehtävien yksikön hoitaman tase ja liiketoimintojen hoitaman niin sanotun kolmannen tase erän välillä tämähän tarkoittaa sitä että kolmannesta taseesta voidaan valtioneuvoston päätöksellä siirtää alueita suojelullisiin tarpeisiin mutta tuottovaateeseen mitään ei voida siirtää ilman eduskunnan hyväksyntää tässä mielessä vihreän

on erittäin tärkeää että metsähallitukselle on osoitettu edelleen nämä sen yhteiskunnalliset velvoitteet jotka käydään läpi lain kuudennessa pykälässä ja mikä tärkeintä ne koskettavat täysimääräisesti myös nyt perustettavaa osakeyhtiötä

saamelaisten oikeudet ja olen hämmästellyt tätä koska puhutaan kadonneista saamelaispykälistä ei tästä lakiesityksestä ole kadonnut mitään yhtään minnekään lakiesityksessä säilytetään saamelaisalueilla sinne kuuluva neuvotteluvelvoite joka on tietysti äärettömän tärkeä ja saamelaisten ja muun paikallisväestön asemaa vahvistetaan kuntakohtaisten neuvottelukuntien perustamisen kautta lisäksi on syytä kyllä nyt huomata se että siellä yhteiskunnallisissa velvoitteissa todetaan yksiselitteisesti että niin metsähallitus metsähallitus kuin perustettava metsätalous oy joutuvat ottamaan toiminnassaan huomioon saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset aivan kuten kuuluukin kuten myös poronhoidon harjoittamisen edellytykset muiden yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden lisäksi

odotan mielenkiinnolla että saamme tästä konkreettisia laskelmia lapin kannalta on myös ollut totta kai äärettömän positiivista se että tämän yhtiön kotipaikaksi on osoitettu nyt rovaniemi en ymmärrä aivan kaikkien lappilaisedustajien täälläkin salissa käyttämiä puheenvuoroja hämmästelen että vastustetaanko tällaista tällaista merkittävää linjausta toki se on tässä vaiheessa hyvinkin symbolinen mutta ainakin itse uskon ja pyrin kaikella toiminnallani vaikuttamaan siihen että tämän kotipaikkasijoituksen myötä myös metsähallituksen työpaikkoja tullaan enenevissä määrin sijoittamaan sitten lappiin ja rovaniemelle ja toivon todella että kaikki lappilaisedustajat voivat sitten yhdessä ponnistella tämän päämäärän eteen

omastakin puolestani kaikkia asian käsittelyyn osallistuneita valiokuntia ensisijaisesti maa ja metsätalousvaliokuntaa tämä oli mielenkiintoinen ja värikäs prosessi uskon kyllä että nyt saatiin aikaan sellainen paketti jonka kanssa kykenemme menemään eteenpäin ja varmastikin kun tämän kanssa on muutama vuosi eletty niin huomataan että suurin osa niistä negatiivisista väitteistä joita julkisuudessa esitettiin

kyllä aika tavalla tuulesta temmattuja

herra puhemies täytyy vielä kertaalleen todeta tämä asia mikä täällä mietinnössäkin siis on hyvin selkeästi auki kirjoitettu kun puhutaan tästä luonnonsuojelutaseesta kakkostaseesta ja ja kolmannesta tase erästä niin kyllähän voi olla niin että valtioneuvoston päätöksellä voidaan myös siirtää sieltä kolmannesta tase erästä jolla ei ole minkäänlaista tuottovaatimusta alueita tähän luonnonsuojelutaseeseen niin mutta vastustaako vihreät tätä voidaan siirtää sitten sinne luonnonsuojelutaseeseenkin alueita täytyy muistaa että kyllähän tässä koko ajan rinnan kulkee kaikki se muu lainsäädäntö mitä on olemassa natura lainsäädäntö luonnonsuojelulait ulkoilulait poronhoitolait jokamiehenoikeudet lait saamelaisten asemasta luonnonvarasuunnitelmat että ei kannata aivan perusteettomia uhkakuvia

arvoisa puhemies en kyllä ymmärrä kun edustaja aalto toteaa että olette perustellusti huolissanne miten te voitte olla perustellusti huolissanne jos lakitekstissä selkeästi todetaan että tällaisia tasesiirtoja ei voida tehdä ilman eduskunnan

arvoisat edustajat me olemme käyneet pari pitkää debattia ja toivon että nyt vielä jäljellä olevassa debatissa keskitytään siihen väitteeseen mikä täällä nousi esille koskien näiden tasesiirtojen rajattomuutta tai rajallista tai rajatonta siirtoa

puhemies juuri tästä asiasta on tarkoitus vastauspuheenvuoro käyttääkin minun mielestäni kukaan edustaja tai eduskuntaryhmä ei tässä salissa ole väittänyt että valtioneuvoston pitäisi päättää vain tiettyyn suuntaan tapahtuvista kolmannen tase erän ja luonnonsuojelutaseen välisistä siirroista me olemme olleet vihreässä eduskuntaryhmässä sitä mieltä että mistään tasesiirroista ei tulisi päättää yksin valtioneuvostossa vaan kaikista tasesiirroista pitäisi päättää eduskunnassa me haluaisimme että eduskunta on se elin joka päättää tällaisista merkittävää yhteiskunnallista omaisuutta koskevista tasesiirroista siitä on ollut kyse mutta minä haluaisin hallitusryhmiltä vastauksen kahteen kysymykseen joihin en ole yhtään vastausta kuullut miksi tämä kolmas tase ja miksi osa tasesiirroista on haluttu siirtää valtioneuvoston päätösvaltaan

me lapissa emme välttämättä halua yhtään uutta suojelualuetta että nyt meillä tässä uudessa laissa on selkeästi

talousasiat toisessa taseessa ovat vain lakisääteiset suojelualueet sen takia on järkevää että meille tulee tämä kolmas tase niin että meidän ei tarvitse alkaa täällä tappelemaan siitä pannaanko jotkut suojelualueiksi vai eikö laiteta suojelualueiksi vaan että meillä on oikeasti muitakin alueita mitä näissä asioissa voi tehdä ja kun puhutaan tasesiirroista niin selvä asia on että siinä vaiheessa kun tehdään lakisääteinen suojelualue

arvoisa puhemies kannatan edustaja tekemää ehdotusta siitä että käsittelyn pohjaksi otetaan kolmas vastalause metsä on suomalaisten vanhin sielunhoitaja tässä kiistassa metsähallitus laista on kyse siitä miten paljon arvostamme suomalaista luontoa ja missä määrin näemme sen vain raaka aineiden ja tonttimaan ylipäätänsä välittömän suoran hyödyntämisen lähteenä julkisessa keskustelussa päähuomio on ollut yhtiöittämisessä ja siinä on esiintynyt myös perusteettomia käsityksiä mutta olennaista on yli sadantuhannen ihmisen osoittama huoli siitä miten suomalaisen luonnon käy ja tämä laki menee luontoarvojen kannalta huonoon suuntaan olen iloinen kansalaisten aktiivisuudesta ja ihmettelen niitä edustajia jotka paheksuvat aktiivisia kansalaisia itse en ensisijaisesti ole huolissani tästä yhtiöittämisestä valtion metsissä tapahtuvien hakkuitten yhtiöittämisestä vaan kaikesta muusta mikä tapahtuu sen siivellä yhtiöittämisen siivellä heikennetään metsähallituksen luontopalvelujen asemaa ja ympäristöministeriön ohjausvaltaa lehtitietojen mukaan valiokunnassa yritettiin viedä tätä asiaa vielä hallituksen esitystäkin pidemmälle pidemmälle onneksi ei sentään se onnistunut

tämä laki perustuu vanhanaikaiseen käsitykseen metsistä ja luonnosta vain välittömän taloudellisen hyödyntämisen lähteenä merkitykseltään ja taloudelliseltakin arvoltaan paljon suurempi on se terveyshyöty jonka saamme ulkoilusta ja luonnossa virkistäytymisestä myös luontomatkailun merkitys on kasvava erityisesti lapissa valtion metsien suora hyödyntäminen ei saa näitä arvoja vaarantaa nyt otan esille kaksi asiaa joita pidän suurina huononnuksina ja joilla ei ole mitään tekemistä eun kanssa ympäristöministeriön ohjausvallan kaventaminen ja tämä kolmas tase josta olemme jo paljon puhuneet

varsinaista luonnonsuojelua ja julkisia hallintotehtäviä tätä pidän isona huononnuksena kun muistamme että metsähallituksen hallinnassa on kolmasosa suomen pinta alasta tätä asiaa ei vaadi eu sitä vaativat nykyiset hallituspuolueet en edelleenkään ole kuullut mitään järkevää selitystä tämän kolmannen taseen perustamiselle tosiaan ei ole muuta perustetta kuin hallituspuolueiden halu perusteluksi ei todellakaan riitä se että kansalaiskeskustelussa esiintyy vääriäkin väitteitä jos kolmannen taseen ajatus olisi sisältää kaikki se mikä ei ole varsinaisesti tuottovaatimuksen alaista mutta ei varsinaista luonnonsuojelualuettakaan niin miksi siihen kolmanteen taseeseen eivät tule retkeilyalueet kuten ainakin edustaja halmeenpää on monta kertaa todennut ja miksi kolmannen taseen isännän pitää olla nimenomaan liiketalousjohto miksi ei metsähallituksen luontopalvelut eli kolmannesta taseesta käteen jää ainoastaan se että yli kaksi pilkku viisi miljoonaa hehtaaria maa ja vesialueita siirtyy metsähallituksen luontopalvelujen alaisuudesta liiketalousjohdon alaisuuteen ja näistä aluesiirroista päättää valtioneuvosto eikä eduskunta arvoisa puhemies vielä saamelaisten asemasta saamelaisten kotiseutualueesta yhdeksänkymmentä prosenttia on metsähallituksen hallinnassa ja tähän kolmanteen taseeseen ollaan siirtämässä yli kolmesataatuhatta hehtaaria lapin luontaistalousalueita käytännössä saamelaista poronhoitoaluetta jonka isäntä ei jatkossa enää ole metsähallituksen luontopalvelut vaan metsähallituksen liiketalousjohto tästä ne saamelaiset joiden kanssa olen keskustellut ovat erittäin huolestuneita ja ymmärrän sen huolen oikein hyvin kun tiedämme ne kiistat joita metsähallituksen liiketalouspuoli on vuosien varrella poronhoitajien kanssa käynyt ja kun tiedämme että hallituspuolueet eivät halua tähän lakiin

uskoa niihin väitteisiin joiden mukaan lakiesitys vahvistaisi saamelaisten asemaa kyllä saamelaisten oma käsitys on että se heikentää saamelaisten asemaa arvoisa puhemies lopuksi totean että saamelaiset ovat euroopan ainoa alkuperäiskansa siinä mielessä kuin yk sopimukset alkuperäiskansat määrittelevät toivon hartaasti että me suomalaiset voisimme viimein nousta sellaiselle sivistystasolle että antaisimme saamelaisille kansainvälisten valtiosopimusten mukaiset oikeudet

arvoisa puhemies metsähallitus lain uudistaminen on saanut valtavan suuren huomion ja on tietenkin hienoa että asia kiinnostaa niin edustajia kuin kansalaisia yleisemminkin sillä ollaanhan nyt tekemisissä kiistatta arvokkaimman luonnonvaramme kanssa ja niiden metsäomaisuuksien kanssa jotka ovat suurin osa meidän pinta alastamme tässä maassa kaikki metsät ja vedet ovat meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme ja ne säilyvät sellaisena myös tulevaisuudessa kun metsähallitus on alueellisesti etenkin pohjois suomessa kainuussa lapissa erittäin suuri työllistäjä ja palkoistakin seitsemänkymmentä prosenttia menee näihin maakuntiin niin se on tärkeä toimija pohjoisen ihmisille

lakiuudistuksen mittaan on käyty kiivasta keskustelua ja huoliakin tuotu esille mutta kyllä minusta tuntuu että osa niistä huolista on hieman ylimitoitettuja tällä lailla perustetaan valtion metsätaloutta harjoittava tytäryhtiö jonka metsähallitus liikelaitos omistaa valtion maat ja vedet ovat edelleenkin metsähallitus liikelaitoksen hallinnassa omistuksessa ja tytäryhtiöllä olisi oikeus ainoastaan käyttää metsätalouskäytössä olevia talousmetsiä liiketoiminnan harjoittamiseen elikkä omaisuus ei kyllä vaihdu ja tätä oikeutta ei voi myöskään siirtää kolmannelle osapuolelle eduskunnan ja valtioneuvoston ohjaus metsähallituksen toimiin pysyy entisen kaltaisena eduskunta hyväksyy jatkossakin keskeiset palvelu ja muut toimintatavoitteet peruspääoman muutokset investointien enimmäismäärän ja suostumuksen lainanottoon

kyllähän se liittyy siihen huoleen että jos me emme toimisi ollenkaan niin eun hankintadirektiivin voimaan saattamisen jälkeen valtio ei voisi enää myöntää yksinoikeutta omalle yhtiölleen ja tällä nimenomaan halutaan taata se että jatkossakin valtion valvonnassa oleva toimija harjoittaa metsätaloutta valtionmailla yksinoikeudella ja minä luulen kyllä että ei kai oppositiokaan tätä vastaan sentään ole emmehän me avata sitä ulkomaisille yhtiöille vaan me haluamme pitää sen kotimaisissa käsissä mitä sitten tulee metsähallituksen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin niin ne ovat samat kuin tähänkin asti biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen luonnon virkistyskäyttö työllisyyden edistäminen saamelaiskulttuuri ja poronhoito ovat kaikki mukana ja säilyvät ennallaan saamelaiskulttuurin osalta lakiesityksessä arvioidaan että neuvottelukunnat voivat osin jopa vahvistaa saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltä ja kulttuuria tiedän kyllä että saamelaiset ovat toki itse todenneet että neuvottelukunnat eivät takaa heidän oikeuksiaan riittävästi mutta joka tapauksessa nykytilanteeseen nähden neuvotteluvelvollisuus laajenee ja se on varmastikin hyvä asia metsähallituksen on otettava kaikessa toiminnassaan huomioon koko ajan poronhoidon saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta on onnistuttu päättämään hyvässä yhteishengessä eri maankäyttäjien kanssa ja ehkä vielä siihen maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen pitäisi olla vahvempaa henkeä laissa kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin lausuu tästähän on kysymys miten me voimme turvata tuottavan puukaupan huolehtia eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta huolehtia saamelaiskulttuurista poroelinkeinosta matkailusta virkistyksestä retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista minusta maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on on laaja ja se on huolellisesti tehty ja siinä on hyviä kehitysehdotuksia yksi niistä on muun muassa se että metsätalousosakeyhtiön kotipaikka tulisi rovaniemelle johtamisjärjestelmä ja sen monimutkaisuus on kieltämättä lakiesityksen heikkous mihin myös valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota ja sen selkeyttämisen tarpeeseen

metsä ja vesialueilla on merkitys ei vain valtion tai kuntien taloudelle vaan jokaiselle kansalaiselle ja siksi on tärkeätä ettei ihmisten maankäyttöoikeuksiin tule muutoksia tässä suhteessa jokamiehenoikeudet maastoliikenneoikeudet säilyvät muuttumattomina ja metsästys ja kalastus on sallittua samoilla säännöillä kuin aikaisemminkin metsässä liikkujat tuskin huomaavat tätä lakimuutosta sen sijaan hallitus varmistaa että metsähallitus pystyy toimimaan yksinoikeudella valtion metsissä oman yhtiönsä kautta ja se on suomen etu

arvoisa herra puhemies

on valmisteltu yli kahdeksan vuotta joten kaikki ne puolueet jotka ovat edustettuina tässä salissa ovat vuosien varrella päässeet osallistumaan hallituspuolueena sen valmisteluun nyt kun on meillä täällä käsittelyssä voi todeta että tästä on noussut kohtuullisuuden mittasuhteet ylittävä yhteiskunnallinen keskustelu ja huoli valitettavasti lakiesityksestä ollut liikkeellä paljon väärää tietoa ja ennakkokäsitysten varaan rakennettuja uhkakuvia niiden oikaiseminen on vaatinut kärsivällisyyttä ja kunnioitusta kansanvaltaa kohtaan kun samaan aikaan itse lain käsittelyä on täytynyt viedä eteenpäin lakimuutoksen tuomat muutokset liittyvät metsähallituksen konsernin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistamiseen sen avulla helpotetaan kahden ministeriön ohjauksessa olevan laitoksen johtamista sekä vastataan ensi kuussa voimaan astuvan hankintadirektiivin vaatimuksiin hankintadirektiivi estäisi metsähallituksen toiminnan nykyisessä muodossaan jos sen organisaatioita ei järjestetä uudelleen käytännössä muutos tarkoittaa uuden metsähallituksen alaisuudessa toimivan osakeyhtiön perustamista ja kolmannen taseen järjestelmän käyttöönottoa suomen luontoa ei yhtiöitetä eikä mitään omaisuutta siirretä valtio säilyy kaikkien nykyisten maa ja vesialueiden omistajana samoin kuin nykyisinkin alueiden ja hoito ovat edelleen metsähallitus konsernin velvoitteita joita se ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle yhtäkään uuden osakeyhtiön osaketta ei saa lakiesityksen mukaan myydä metsähallituksen tehtävä on jatkossakin hoitaa ja suojella valtion maa ja vesiomaisuutta kestävästi talousmetsissä se tarkoittaa kestävää ja tuottavaa metsänhoitoa luonnonsuojelualueilla luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja virkistysalueilla luontopalvelujen tarjoamista mikään näistä tehtävistä ei muutu eikä alueiden käyttötarkoituksiakaan vaihtamassa tällaiset merkittävät muutokset tehdään jatkossakin eduskunnan hyväksymissä laeissa ja valtion talousarviossa sekä hallituksen päätöksillä ja tarvittaessa asian omaisen ministerin ohjauksella tarpeellisuuteen ja järkeen perustuvaa lakiesitystä on moitittu mitä erilaisimmin perustein kaikkein näkyvimpiä ovat olleet monien luonnonsuojelujärjestöjen etupäässä suomen luonnonsuojeluliiton mielikuvakampanjat joissa uhkaillaan luonnon riistämisellä kansalaisomaisuuden myymisellä ja muilla perusteettomilla uhkakuvilla ei voi kuin ihmetellä mistä näitä väitteitä on keksitty uusi laki metsähallituksesta turvaa jatkossakin valtion maa metsä ja vesialueiden omistajuuden täällä debattikierroksella oppositiopuolueiden taholta nostettiin kahdesti esille se ihmetys ihmetys että hallituspuolueiden kansanedustajat maa ja metsätalousvaliokunnan käsittelyn lakiesityksen valiokuntakäsittelyn aikana toivat esiin omia muutosehdotuksia ei voi kuin ihmetellä sitä etteikö hallituspuolueiden kansanedustajilla olisi tällaista oikeutta osan me niistä saimme mutta hyvässä yhteishengessä ja yhteisymmärryksessä valiokunnan sisällä sitten tietyt muutokset tehtiin ja osasta sitten luovuttiin muutosesitysten tekeminen on niin hallituspuolueiden kuin oppositiopuolueidenkin kansanedustajien oikeus ja velvollisuus

arvoisa puhemies

sipilän hallituksen toimesta olisi tuotu eduskuntaan sellainen esitys joka mahdollisimman paljon yhdistää suomalaisia ja johon olisivat valmistelun aikana vuosien varrella eri järjestöt pystyneet ottamaan kantaa ja jossa pystyttäisiin sovittamaan yhteen tarpeet jatkaa metsätaloustoimintaa sellaisessa muodossa joka täyttää eun kilpailulainsäädännön ehdot ja ja hankintalainsäädännön ehdot ja samaan aikaan vaalimaan meidän luonnon tilaa meidän lapsille hyvässä kunnossa pitämään huoli siitä että kansallisomaisuus säilyy eduskunnan käsissä ja varmistamaan myös että meidän luonnonsuojeluviranomainen eli metsähallituksen luontopalvelut jatkaa meidän luontomatkailun ja luonnonsuojelun keskeisenä vaalijana jostain syystä hallitus on loppumetreillä lähtenyt sotkemaan tätä lakiesitystä tavoitteilla jotka eivät mitenkään kuulu alkuperäiseen kysymyksenasetteluun olen vähän erikoisen tilanteen edessä tässä opposition kansanedustajana ja tässä lainvalmistelussakin aiempana ympäristöministerinä mukana olleena kun joudun osin kiittämään hallituksen ministeriä ministeri tiilikaista siitä että hän torjui vielä huonommat muutosehdotukset joita hallituspuolueiden kansanedustajat eduskuntakäsittelyssä toivat esille mutta samaan aikaan joudun toteamaan että tämä esitys itsessään vaarantaa luonnonsuojelun tilaa suomessa eli tuntuu siltä että hallituspuolueissa on paljon kansanedustajia heillä on siihen täysi oikeus heillä on oikeus esittää mielipiteitä valiokunnassa oikeus esittää muutosehdotuksia mutta on hyvä sanoa tämä ääneen jotka haluavat ajaa ajaa alas itsenäisen ympäristöhallinnon suomessa itsenäisen luonnonsuojeluviranomaisen suomessa ja myös ympäristöministeriön ainoa asia joka tuntuu näitä ihmisiä estävän on se että kansalaiset pääsevät laajassa julkisessa keskustelussa ottamaan kantaa ja koska ihmiset suomessa laajasti arvostavat luonnonsuojelua ja meidän ympäristön tilan vaalimista perustuslaillista tehtävää julkiselle vallalle vaalia ympäristöä hyvässä tilassa puhtaana jokaisen suomalaisen iloksi ja lastemme tulevaisuuden turvaksi niin näistä syistä nämä muutosehdotukset eivät sitten koska ihmiset eivät niitä halua tämä loppumetrien käsittely maa ja metsätalousvaliokunnassa sen perusteella mitä julkisuudesta olen siitä nähnyt on ollut kyllä aikamoinen farssi yhdeksän vuoden valmistelun jälkeen yritetään ajaa suomen itsenäistä luonnonsuojeluviranomaista alas täysin puutteellisilla tiedoilla vielä metsähallitus on organisaatio joka on erittäin tehokkaasti toiminut luonnonsuojelun vaalijana luontomatkailun vaalijana eräretkeilyn kalastuksen ja muiden asioiden vaalijana ja se organisaatio metsähallituksen sisällä joka tätä tekee on luontopalvelut minun on vaikea ymmärtää mistä tulee se tarve alistaa luontopalveluja täysin näitä asioita heikosti tuntevan liiketalousjohdon alle joka ensisijaisesti siis metsähallituksen oma konserni miettii metsiä ja vesiä enemmänkin tämmöisenä raaka ainevarastona se näkyy metsähallituksen liiketalousjohdon useista eri kannanotoista että heille metsät ovat ennen kaikkea puukuutioita ja se on vanhanaikainen ajattelutapa tuntuu että tämä ajattelutapa on yllättävän yleinen eduskunnassa ja silloin kannattaisi katsoa peiliin meidän metsät ja vedet tuottavat suomalaisille hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla silloin kun me ymmärrämme että nämä metsät ja vedet ovat arvokkaita suomalaisille laajemminkin matkailun virkistyskäytön terveyden hyvinvoinnin ja myös tulojen lähteenä näistä näistä laajasti ymmärretyistä aluetalouden hyödyistä elikkä matkailu ja ravintolapalveluiden kautta retkeilyn kautta erämatkailun kautta kalastuksen kautta

luontopalveluista nyt ollaan siirtämässä tänne emokonsernin alle tähän kolmanteen taseeseen täysin mystiseen käyttöön merkittävä vesi ja metsäomaisuus ennen kaikkea tuolla pohjois suomen lapissa niin eduskunta ei jatkossa voisi tietää mitä niillä tehdään koska nämä tasesiirrot siis periaatteessa luonnonsuojelualueetkin kansallispuistotkin voitaisiin siirtää valtioneuvoston päätöksellä jatkossa tänne kolmanteen taseeseen kun

kansallisomaisuus ensisijaisesti luonnonsuojelun käyttöön varattua vai onko se tarkoitus hyödyntää taloudellisesti muuhun käyttöön se mikä mielestäni tässä on virheellistä on se että juuri nämä luontomatkailun tulot ovat aluetaloudellekin merkittäviä ja kun luontopalvelut on on ollut hyvä kumppani myös matkailuyrittäjille niin miksi sitten siirrettäisiin näitä maita liiketalousjohdon alaisuuteen jolla on myös oma laatumaa yritys joka harrastaa matkailutoimintaa sen sijaan että luontopalvelut neutraalina kumppanina tekisi yksityisten yrittäjien kanssa yhteistyötä matkailupalvelujen kehittämisessä olen saanut paljon yrittäjiltä palautetta siitä että hekin ihmettelevät mitä tässä tapahtuu niille metsille jotka siirtyvät tänne kolmanteen taseeseen ja voivatko he jatkaa yhteistyötä luontopalvelujen kanssa puhemies lopuksi kysymykset alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksista liittyvät voimakkaasti myös tähän lakiuudistukseen minun on vaikea ymmärtää että kun eduskunnalla on ollut pitkän aikavälin tahto perustuslakivaliokunnalla on ollut se tahto ja myös aiemmilla hallituksilla on ollut se tahto että ilo sopimuksen ratifiointia vietäisiin eteenpäin että se olisi mahdollista hyväksyä eduskunnassa niin tässä lakiesityksessä ei oteta sitä askelta eteenpäin että nämä alkuperäiskansan aseman heikentämiskieltopykälät jotka viime hallituksen aikana valmisteltiin tulisivat mukaan tähän lakiin tämä muodostaa käytännössä esteen ilo sopimuksen ratifioinnille jollei näitä pykäliä sitten myöhemmin muuteta siitä herää sitten epäilys että hallituspuolueilla ei ole haluakaan ratifioida ilo sopimusta ja tähän kysymykseen haluaisin kuulla vastauksen että kun on käytetty kiemurtelevia ilmaisuja että se ratkaistaan sitten myöhemmin niin onko tämä merkki vain siitä että saamelaisten oikeuksissa ei aiota varmistaa sitä ykn alkuperäiskansan sopimuksen vaatimuksen mutta lopuksi puhemies kiitän kuitenkin siitä että loppumetreillä ministeri tiilikainen pysyi tiukkana siinä että tällaisia heikennyksiä luontopalvelujen asemaan ei tullut enempää kuin alkuperäisessä esityksessä ja jotkut pykälät vahvistivat jopa ympäristöministeriön ohjausvaltaa koska on tärkeätä että meidän metsä ja vesiomaisuuden osalta päätöksiä kussakin asiassa tekevät ne viranomaiset ministeriöt ja vastuutahot jotka juuri ne asiat parhaiten tuntevat luontovastuu kuuluu luonnonsuojeluviranomaisille koska he niitä tuntevat ja liiketalousvastuu kuuluu elinkeino ja talousasioista vastaaville ihmisille mukaan lukien maa ja metsätalousministeriölle kun tätä työnjakoa kunnioitetaan niin me pärjäämme jatkossakin metsähallituksessa hyvin

arvoisa herra puhemies hallitusohjelmassa linjataan uudistetaan metsähallituksen lainsäädäntöä vastaamaan eun vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä nykyinen hallituksen esitys ei tue hallitusohjelman linjaa johtamisjärjestelmän selkeyttämisestä

arvoisa puhemies julkisten hallintotehtävien yksikölle ei pidä lailla säätää maanhaltijatehtäviä tai kiinteistöpuhevaltaa nämä eivät ole luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä edes silloin kun valtio on omistajana metsähallituksella pitäisi olla toimivalta järjestää julkisten hallintotehtävien hoitaminen sisäisesti niin kuin nykylain mukaan on toimittu laissa tulisi olla maininta että julkisten hallintotehtävien ohjaus tapahtuu metsähallituksen hallituksen ja toimitusjohtajan kautta ellei kyse ole virkavastuuta edellyttävistä hallintopäätös asioista tällä hetkellä noin kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä virkamiestä käyttää varsinaista merkittävää julkista valtaa metsähallituksessa

täsmää perusteluiden kanssa myös perusteluissa on sisäisiä ristiriitoja tämä vaikeuttaa lain soveltamista ja tulkintaa sekä tekee lainsäätäjän tahdosta epäselvän metsähallituksen sisäisten ristiriitojen välttämiseksi hallituksen tulisi ryhtyä toimiin johtamismallin selkeyttämiseksi

arvoisa puhemies perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan laki turvaa saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvia saamelaisten perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa kalastusta ja metsästystä perustuslaissa säädetään lisäksi että saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään ykn ihmisoikeuskomitean mukaan ykn kansalais ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen kahdeskymmenesseitsemäs artikla merkitsee muun muassa velvollisuutta taloudellisten toimenpiteiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen siten että saamelaisten elinkeinojen kuten poronhoidon taloudellinen kannattavuus säilyy

heidän lakiesitys sisälsi saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys ei sisällä yllä mainittuja säännöksiä huomionarvoista on että sipilän hallitus ei ole millään tavalla perustellut miksi nämä päätökset nämä säännökset on jätetty pois esityksestä

lopuksi arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut että perustuslain seitsemännentoista pykälän kolmannen momentin ja pykälän neljännen momentin säännökset ja niitä koskeva valiokunnan käytäntö sekä kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kannanotot puoltavat säännösten sisällyttämistä lakiin perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja muuhun yllä mainittuun viitaten katson että metsähallitus lakiin tulee lisätä säännökset saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvasta valtion maa ja vesialueiden hoitoa ja käyttöä koskevasta suunnittelusta ja saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta tämän takia olen jättänyt vastalauseen maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön

pidän tärkeänä että se viedään läpi koska sillä tavalla täytämme myös eun vaatimukset kiitos

arvoisa

nyt tehty kärpäsestä härkänen mutta oppositio tekee niin aina nyt kun on tämmöinen isänmaallinen hallitus niin totta kai hyviä päätöksiä ollaan tekemässä silloinhan tiltu huutaa aina ja sillä tavalla että se

kansalaisten korvaan tarttuu valiokunnan yleisperusteluissa todetaan että metsähallituksen liiketoiminnan ytimen muodostaa metsätalous puutavaran myynnin osuus on yli yhdeksänkymmentä prosenttia metsähallituksen liikevaihdosta metsähallituksen metsätaloustulosalueen liikevaihto on noin kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa euroa ja se toimii aktiivisesti puumarkkinoilla koko maan ja toimittaa puuta sahoille sellu ja paperiteollisuusyrityksille sekä energiateollisuudelle metsähallitus toimittaa puuta asiakkaittensa tehtaille vastaavilla toimitusehdoilla kuin muut toimijat ja toimii avoimilla markkinoilla kilpailutilanteissa muiden puutoimittajien kanssa sitten ylä lapin metsistä vielä sen verran kun täällä on puhuttu että se menee metsätalouskäyttöön kuka niitä risukoita tarvitsee siellä nykyisellä kustannustasolla niitä ei edes korjata ne jäävät sinne kyllä aivan varmasti luonnonvarakeskusten ja luonnonsuojelijoitten tarpeisiin teollisuus niitä puita ei tarvitse metsäalan suurimpien toimijoiden mukaan on selvää että metsähallitus laki pitää uudistaa kokonaisuudessaan johtamisjärjestelmä ja hallinto tulee selkeyttää niin että valtion omistamien talousmetsien hoito ja hakkuu toteutuvat vähintään nykyisellä tasolla silloin mahdollistuvat toteutuneet euromääräiset tuloutukset valtiolle arvoisa puhemies metsähallitus konsernin on sovitettava yhteen liiketoiminnat yhteiskunnalliset velvoitteet sekä julkiset hallintotehtävät jotta syntyy toimiva kokonaisuus julkiset hallintotehtävät on säädettävä metsähallitukselle perustuslain mukaan olemassa olevat valtionvirastot kuten avit elyt ja suomen riistakeskus voivat hoitaa julkiset hallintotehtävät nämä virastot voivat tehdä myös luonnonsuojelualueita koskevat viranomaislausunnot

valtion maa ja vesiomaisuuden hallinta on metsähallituksen tärkein tehtävä se on säilytettävä kokonaan metsähallituksella tämä on erittäin tärkeää johtamisjärjestelmän uudistamiselle omistajaohjauksen on toimittava metsähallituksen hallituksen ja pääjohtajan kautta kokonaisuudessaan metsätalous oyn toimijoilla on on oltava maanhaltijoiden oikeudet hoitaa hakata ja tuottaa rahaa omistajalle metsätalous oyllä pitää myös olla yksinoikeus käyttää omistajansa valtion maata ja vesialueita selvällä lailla jossa määritellään yhteiskunnalliset velvoitteet metsähallituksen taseen pitää olla hallituksen ja pääjohtajan vastuualueella taseeseen pitää kuulua valtio omistajan maa metsä ja vesialueet jotka varmistavat pitkällä aikavälillä vahvan tuloksenteon ja merkittävän puumäärän metsäteollisuudelle kasvavalle puun käytölle arvoisa puhemies sahateollisuuden kannalta on tärkeää että puutoimitusten tasaisuus volyymi ja tehokkuus varmistetaan toiminnan pitkäjänteisyys ennustettavuus ja asiakaslähtöisyys ovat edellytys sahateollisuuden toiminnalle ja kehittymiselle ja kasvulle pohjois ja itä suomessa sahatavara oli toissa vuonna suomen neljänneksi tärkein vientiartikkeli viennin arvo oli yksi pilkku neljä miljardia euroa lähes kaikki tuotantopanokset ovat kotimaisia sahat käyttävät vuosittain kolmanneksen suomessa korjatusta raakapuusta ja maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista sahatavara on kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaali ja sen kysyntä kasvaa sahojen sivutuotteena syntyvää haketta purua ja kuorta käytetään sellu ja lastulevyteollisuuden raaka raaka aineina sekä uusiutuvan energian polttoaineena sahat sahat ovat siis biotalouden selkärankaa

muuten mahtava asia että meille meidän alueen ihmiselle erittäin tärkeä asia metsähallitus on näin iso ja merkittävä asia ja siitä näyttää olevan lähes kaikki kiinnostuneita kiitos tervetuloa vain savukoskelle käytännössä katsomaan mitä nämä asiat sitten ovat tässä laissa nyt kuitenkin ensimmäinen ongelma on se että silloin kun tätä lakia alettiin tekemään ja hoitamaan eteenpäin niin tämän tiedottaminen on hoidettu huonosti ja silloin kun ihmisellä ei ole tietoa ja on epävarmuutta niin tilanne saattaa kasaantua jopa niin sekavaksi kuin mitä tämä pääsi julkisuudessa kasaantumaan yksinkertaistettuna mistä tässä laissa on kysymys hankintadirektiivi tulee voimaan nyt huhtikuun puolivälissä meidän tulee muuttaa valtion metsätalouden liiketoiminnan muoto siinä on kaikki muutetaan valtion metsätalouden liiketoiminnan muoto siitä on seurannaisena se että meidän pitää esimerkiksi perustaa nämä tasejärjestelyt jolloin tulee muun muassa kolmas tase ja muita käytännössä teknisiä muutoksia tähän asiaan

sitten savukosken kunta on esittänyt kriittisen mielipiteen valmisteluvaiheessa niin kuin moni muukin taho joitten kanssa olen erittäin paljon tekemisissä ja ihan aiheestakin koska valmisteluvaiheessa ei ollut vielä tietoa nyt on paremmin tietoa verotuloasioista oli hyvin paljon epävarmuutta epätietoisuutta oli epävarmaa minkälainen on tämä johdon hoitaminen tässä kokonaisuudessa jatkossa miten hoidetaan yhteiskunnalliset velvoitteet ja kaikki nämä asiat se oli hyvä että siinä valmisteluvaiheessa nämä tulivat esille minkä ansiosta tämä laki on sitten mietintöineen saatu hyvin eteenpäin riskienhallinta meidän on todellakin tehtävä tiettyjä poliittisia päätöksiä meidän poliittisten päättäjien on oltava valmiita tekemään myöskin vahvoja päätöksiä vaikka tuntuu välillä siltä että kaikki yleisö ja yhteiskunta eivät ole siihen valmiita mutta meidän on tehtävä päätöksiä jotta pystymme estämään ongelmien kasaantumisen ja ilmenemisen me teimme riskienhallintapäätöksen sillä tavalla että valitsimme tämän osakeyhtiömuodon metsätalouden harjoittamiselle ja minkä takia me otimme tämän me ainakin savukoskella muistamme sen miten seitsemänkymmentä luvulla kilpailutettiin suuria kairoja hakkuissa ja mitkä olivat sen seuraukset ynnä muuta meillä ei ei ole varaa palata enää seitsemänkymmentä luvulle sitten yksi olennainen asia on minun mielestäni koko tässä keskustelussa jäänyt todella huonolle huomiolle se on työntekijöitten asema ja rooli tässä olisin kaivannut että erityisesti nämä työntekijöitten asemasta huolestuneet henkilöt jotka täällä edustavat enemmän työntekijäpuolta olisivat tuoneet esille edes yhdessä puheenvuorossa sen miten tulee käymään metsähallituksen työntekijöiden nämä neuvottelut on aloitettu tähän lakiin on on yritetty saada näitä asioita mutta ainakin minä omalta osaltani tuon esille sen että

yhtiöjärjestelyjä tehdään että varmasti varmistetaan näitten työntekijöiden asema että se on nyt ja jatkossa niin että muun muassa heidän eläke etuutensa tulevat olemaan samanlaiset kuin ne ovat tällä hetkellä tämä on pakko ottaa vahvasti esille muistakaa te jotka pystytte tähän vaikuttamaan toinen asia on sitten tämä yhteiskunnallinen tilanne muuten meidän tämä päätös antaa varmasti nyt sitten rauhan ja tämä on erityisesti metsähallituksen työntekijöille iso asia että tämän jälkeen voidaan taas miettiä asioita rauhassa eteenpäin tämä talvi on ollut suurimmalle osalle metsähallituksen työntekijöistä henkisesti todella raskas meidän tehtävä ja rooli on auttaa heitä eteenpäin sitten arvoisa puhemies menen näihin saamelaisasioihin minä kannan huolta myös saamelaisten asemasta erittäin paljon olenhan minä itsekin osa tätä ryhmää olen keminlappalainen jolla ei ollut viimeksi osoittaa vielä riittävää näyttöä tullakseni merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon mutta korkeimman hallinto oikeuden päätöksessäkin tuli selvästi esille että minun kulttuuriani taustaani ja lappalaisuuttani se ei kieltänyt olen osa kansaa joka tapauksessa me elämme osana luontoa harjoitamme perinteisiä luonnon elinkeinoja luonnon rikkominen on sama kuin rikkoisi meitä ja meidän elämää on tärkeää että laki on kokonaisuutena semmoinen että siinä huomioidaan jo lähtökohtaisesti paikallisten perinteinen elämä uusi saamelaiskäräjät aloitti juuri toimintansa ja uusi metsähallitus laki tulee myöskin samaan kokonaisuuteen voimaan toivon ja odotan että ennenkin hyvin hoidettua yhteistyötä saamelaiskäräjien välillä voidaan harjoittaa jatkossa ja erityisesti vielä paremmin kuin tällä hetkellä minä haastan saamelaiskäräjät ja metsähallituksen toimijat ottakaa uusi askel ja laittakaa käytäntöön lain antamat mahdollisuudet laki antaa mahdollisuuden ottaa käytäntöön samat asiat joita luki aikaisemmassa esityksessä olleissa heikentämiskieltopykälissä miettikääpä tämä tarkemmin olen juristina tutkinut pykäliä heikentämiskielloista katsokaapa ja verratkaapa mitä niissä lukee verratkaa siihen mitä tässä laissa tällä hetkellä lukee

tämä laki todellisuudessa antaa samat mahdollisuudet tämä antaa mahdollisuudet sen mukaan tässä mennään sitten eteenpäin se minkä takia niitä ei ei ihan suoraan heikentämiskieltopykälien nimikkeellä voinut laittaa tähän lakiin nytten matkaan on se että saamelaispolitiikassa saamelaispolitiikassa tilanne on tällä hetkellä ristiriitainen ja ilo sopimuksen päätöksen aika ei ole nyt eli asiat ovat kaikkein tärkeimmät asiat on tässä laissa nytten hoidettu me lähdemme rakentaen myöskin näissä saamelaisasioissa eteenpäin tärkeää on nytten uudet rakentavat keskustelut ja mahdollisuudet vielä sen verran kertaan saamelaisasioista että tässä on hoito ja käyttösuunnitelma asiat on mainittu saamelaiskäräjien lainsäädännön asiat on mainittu perustuslailliset oikeudet mitä tässä kuuluu ottaa huomioon on uudet neuvottelukunnat on tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset ja käytänteet jotka pidetään voimassa lopuksi arvoisa puhemies on hyvä että päästään käytännön arkeen ja että tämän jälkeen päästään keskustelemaan muun muassa tuottovaatimuksesta ja siitä olen kyllä sitä mieltä että se on aivan ehdottomasti ylimitoitettu tällä hetkellä metsähallitus hakkaa meidän alueella metsiä ehdottomasti liian nuorena ja niin pois päin mutta se on sitten jo toisen keskustelun aihe hoidamme tämän organisaation kuntoon ja alamme sen jälkeen vasta keskustelemaan hakkuista

arvoisa

liian nuoria metsiä

metsähallitus on merkittävä toimija koko suomen ja suomalaisten kannalta monestakin eri näkökulmasta merkitys kuitenkin vaihtelee alueellisesti kuten kaikki tiedämme niin pohjoisessa metsähallituksen rooli on on tietysti huomattavasti merkittävämpi suuren metsänomistuksen myötä sitä taustaa vasten on tietysti hyvä

myös kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä pykälässä esitetään perustettavaksi neuvottelukuntia jotka olisivat päätöksenteon apuna ja antaisivat sitä alueellista näkökulmaa metsähallituksen päätöksentekoon kun lakiesitys oli joulukuussa lähetekeskustelussa oli itselläni useita kysymysmerkkejä silloisen lakiesityksen sisällöstä ensinnäkin oliko esitetyn tyyppiseen yhtiöittämiseen ja muutokseen tarvetta metsähallitus on valtion liikelaitos joka hakkaa metsiään ja myy puuta samoilla markkinoilla kuin yksityiset yritykset valtion liikelaitos ei voi mennä konkurssiin niillä on veroetu yritysten maksamiin yhteisöveroihin verrattuina riskinä siis on ja oli että ilman muutoksia metsähallituksen toiminta vaikeutuisi merkittävästi kilpailun vääristymisriskin myötä myös eun hankintadirektiivi tulee voimaan huhtikuussa minkä ei enää voisi myöntää yksinoikeutta metsätalouden harjoittamiseen omalle yhtiölleen tämä aiheutti tietysti lain käsittelyyn oman aikatauluvaatimuksensa itse olen ymmärtänyt että yhtiöittämiseen johtava lainmuutos on tehtävä jo senkin vuoksi etteivät eu säädökset hankintadirektiivi mukaan lukien jatkossakaan tulisi aiheuttamaan uhkaa lakiesityksellä varmistetaan että uuden eu hankintalainsäädännön puitteissa ulkomaalaisilla ja ulkomaisilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta tunkeutua valtion metsiin vaan korjuu tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa kotimaisesti osakeyhtiöittäminen oli sitten poliittinen ratkaisu jolle toki mietinnön vastalauseessa on esitetty

uuden lain lähtökohta kuitenkin on että metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden jota on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa ja siksi nyt on valittu sitten tämä osakeyhtiöittämisratkaisu eli metsähallituksen puukauppaa ja korjuuta tekevä osio yhtiöitetään kokonaan valtion omistamaksi yhtiöksi tätä yhtiötä ei voida myydä täällä on useissa puheenvuoroissa todettu lakiesitykseen on rakennettu palomuuri joka estää metsähallitus oyn siirtämisen mihinkään valtion omistuksesta yhtiölle ei siirretä hehtaariakaan valtion maa ja vesiomaisuutta vaan se käyttää sitä yksinoikeudella käyttöoikeussopimuksen nojalla ja huom eduskunnan asettamien tulostavoitteiden mukaisesti metsähallitus hallinnoi yhtiön toimintoja kuten tähänkin saakka julkisessa keskustelussa esillä ollut kolmas tase on täälläkin aiheuttanut tänään monia puheenvuoroja ja kysymyksiä itse ymmärrän kolmannen taseen muodostaminen selkiyttää nykytilannetta siinä merkittävillä alueilla ei ole tuottotavoitteita alueet kuuluvat metsähallituksen hallituksen toimivaltaan ja mikäli näille alueille tulee vastaisuudessa merkittävää liiketoimintakäyttöä voidaan ne siirtää eduskunnan päätöksellä tuottovaateen alaisuuteen kansallispuistoja luonnonpuistoja tai erämaa alueita ei kolmannessa taseessa ole siirtyvät alueet ovat siis sekakäyttöalueita jotka ovat pääosin tuottamatonta virkistysluontoa ne vertautuvat luonteeltaan valtion retkeilyalueisiin jotka ovat jo nyt metsähallituksen tuottotaseessa retkeilyalueita taasen koskee ulkoilulaki joka rajaa niiden käyttöä retkeilyalueilla voi tehdä hakkuita mutta kevyemmin kuin muilla

huomioon ottaen kolmannen taseen alueita on määrä käyttää samassa hengessä alueilta ei siis odoteta

esityksessä ollut johtamisjärjestelmä ei joulun alla myöskään vaikuttanut selkeältä pelkäsin että esityksen mukainen johtamisjärjestelmä johtaa sekavaan ja jopa tehottomaan johtamisjärjestelmään kaksipäisyytensä takia katsoin että kansallisella elinkeinolla siihen että valtio puhuu maistaan yhdellä äänellä tätä ohjaus ja johtamisjärjestelmää on selkeytetty valiokuntakäsittelyssä metsähallitusta ohjataan edelleenkin kahden ministeriön toimesta mutta ristiriitaisuuksia suhteessa nykytilanteeseen on poistettu ja johdon vastuita selkeytetty eduskunnan päätösvalta suhteessa metsähallitukseen säilyy ennallaan ja eduskunta asettaa koko konsernin tulostavoitteen aivan kuin tähänkin saakka mutta tässä on pakko todeta että selkeyttäminen jäi tässä lakiesityksessä vielä vajaaksi valtion maa ja vesiomaisuus siis säilyy valtion omistuksessa kuten tähänkin saakka sitä ei olla yhtiöittämässä muutoksia alueitten käyttöön ei sinällään

lakiesityksessä on huomioitu huomioitu metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet ja ne koskettavat myös puukauppaa ja korjuuta harjoittavaa yhtiötä lailla valtion maiden käyttö ei muutu muutoksia jokamiehenoikeuteen metsästykseen kalastukseen tai maastoliikenneoikeuksiin ei lain osalta tule matkailun toimintaedellytysten turvaaminen on myös huomioitu lakiesityksessä ensimmäistä kertaa erittäin tärkeää on se että uusi metsähallituslaki turvaa valtion maiden virkistyskäytön nykykäytännön mukaan myös yhtiön talousmetsäalueilla virkistyskäyttö on

tehtävänä on jatkossakin hoitaa käyttää ja suojella valtion maa ja vesiomaisuutta kestävästi kestävyyteen taasen kuuluu ekologinen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys maa ja ja onkin hyvin todennut että metsähallituksen toiminnassa yhteiskunta myös tinkii voitostaan ja voitoistaan jotta monimuotoisuutta työllisyyttä metsien virkistys ja retkeilykäyttöä sekä poronhoitoa ja saamelaiskulttuuria voidaan edistää valtion maiden yhteiskunnallinen ohjaus säilyy ennallaan olin myös joulun alla huolissani kuntien verotuloista maa ja metsätalousvaliokunnan käsittelyn mukaan kuntien metsähallituksen toiminnasta saamat yhteisöverotuotot säilyvät kohtuullisina valiokunta on kuitenkin mietinnössään pitänyt välttämättömänä että mahdolliset haitalliset vaikutukset kuntien talouteen estetään siksikin valiokunnan lausumaehdotus numero kaksi on tärkeä oleellista ja on myös se että työpaikat säilyvät siellä missä ne ovat tähänkin saakka olleet eli arvoisa puhemies kuten sanoin epäilin joulun alla lähetekeskustelussa tätä metsähallitus lakia mutta tällä hetkellä tämän valiokunta ja eduskuntakäsittelyn myötä voin voin todeta että että kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä esitetyssä muodossa

arvoisa puhemies

ja maa alueita hallitaan meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme kun lähdettiin tekemään niin yhtenä syynä oli nimenomaan se että eun hankintadirektiivi tuo sen muutoksen että meidän täytyy varmistaa että me voimme metsähallituksen liiketaloustoiminnan pitää omissa käsissämme se on on hyvä asia että me varmistamme sen että meillä työpaikat säilyvät täällä mutta nyt tämän lain valmistelun myötä tähän on otettu paljon muitakin asioita mukaan ja ne ovat ne jotka kansalaisia kyllä tämä oykin kansalaisia huolestuttaa mutta itse olen iloinen siitä että lähetekeskustelussa vaadittu kirjaus siitä että se on sata prosenttisesti valtion omistama ja se vaatii sitten muutoksia täällä eduskunnassa jos sieltä mitään aiotaan myydä on nyt huomioitu lakiesityksessä ja se hälventää pahimpia pelkoja

aiheettomia pelkoja niin kyllä hallituspuolueet itsekin ovat tässä käsittelyprosessissa lietsoneet sitä pelkoa se että silloin silloin kun lakia aloitettiin valmistelemaan tämän hallituksen alla niin julkista kuulemiskierrosta ei haluttu järjestää se että lähetekeskustelu haluttiin käydä täällä ilman että ministeri oli läsnä ja se lopulta oli kello neljällä aamuyöllä ja se että hallituspuolueet olisivat edelleen halunneet jatkaa keskustelua ilman että ministeri oli läsnä kyllähän ne ilman muuta herättivät kysymyksiä että mikä koira tässä on haudattuna

muutosesityksiä jotka ovat perustuslain vastaisia tässä kohtaa täytyy kyllä antaa tunnustusta ministeri tiilikaiselle siitä että hän halusi varmistaa että se lähetekeskustelu sitten käytiin niin että hän oli täällä läsnä ja toisaalta siitä että hän oli oli tänään täällä kuulemassa ja myös torppasi nämä viime metreillä tuodut kaikkein hurjimmat muutosesitykset mitä hallituspuolueitten

mitä tähän lakiin jää on on toki se että kyllähän tässä nyt merkittävästi heikennetään luontopalveluiden asemaa ja ympäristöministerin ohjausvaltaa ja päätösvaltaa liukuu metsähallituksen hallitukselle ja pääjohtajalle joita ohjaavat ennen kaikkea talousintressit

kansalaisten mahdollisuudet nauttia suomen hienosta luonnosta tulevaisuudessa tämä kolmas tase josta tänään on paljon puhuttu on se iso asia mikä tuo tähän lakiesitykseen sekavuutta tuntuu että tänä iltanakaan tähän ei ole saatu vastausta vaikka tästä on paljon puhuttu ja tuntuu siltä että monet tulkitsevat tätä omalla tavallaan se ei oikeastaan ole ihmekään sillä tässä itse lakiesityksessä

pykälätekstissä sen takia varmaan jokainen tulkitsee sitä vähän niin kuin itse näkee ja ja sen takia sanotaan että mikään ei oikeastaan muutu mutta kuitenkin siellä tapahtuu semmoisia siirtoja jotka miksi ne ylä lapin virkistysalueet eivät ole nyt siellä kolmannessa taseessa vaikka nyt on kerrottu että tämä tase on tämmöinen talouskäytön ja luonnonsuojelukäytön välitase eikö niiden pitäisi olla siellä miksi siellä eivät ole valtion retkeilyalueet eivätkö ne juuri ole tämäntyyppisiä alueita

toinen asia mikä on paljon herättänyt huolta on se miten saamelaisten asemat ja oikeudet turvataan täällä on sanottu että saamelaisten asema ei muutu että se jopa voisi vähän

jolla olisi varmistettu se että tämä huoli on aiheeton hallituspuolueet ovat perustelleet sillä sitä että saamelaisten oikeuksien heikentämiskielto puuttuu tästä lakiesityksestä että sitä ei ei pidä nyt tehdä koska ilo sopimusta ei ole ratifioitu mutta kuitenkin meillä on nämä vastaavat kiellot nyt kirjattu niin metsälakiin kaivoslakiin kuin vesilakiin ja kyllä niiden tässäkin laissa olisi pitänyt olla

arvoisa puhemies jos tällä lailla nyt ainoastaan perustettaisiin tämä yhtiö niin en itse kantaisi tästä niin suurta huolta mutta ongelmana on että tämän yhtiöittämisen mukana on ujutettu niin paljon sellaisia kohtia jotka heikentävät luontopalveluiden asemaa sekä ympäristöministeriön ja luovat uhkakuvan siitä miten meidän tulevaisuudessa valtion omistamia metsiä ja maita hallitaan miten suuressa roolissa ovat talousintressit ja minkälainen painoarvo annetaan muulle metsien hyöty ja virkistyskäytölle tämän takia lakiesitystä on tällaisenaan vaikea kannattaa ja

arvoisa rouva puhemies

on tullut viestiä missä ihmiset kyselevät voinko minä enää käydä ja liikkua esimerkiksi tietyn kansallispuiston alueella esimerkiksi lammilla olen kysyjälle vastannut että aivan samalla tavalla mitään muutoksia siihen ei ole tulossa tätä taustaa vasten olenkin todella surullinen siitä että eräät luontojärjestöt yhdessä vihreiden kanssa ovat tämän pelottelukampanjan takana omia poliittisia päämääriä on syytä ja hyvä edistää mutta silloin pitää pysyttäytyä faktoissa se olisi se hyvä vaatimus koska muuten meillä on liian paljon erilaisia totuuksia ilmassa eikä kukaan tiedä mikä on oikea totuus miksi laki nyt sitten tosiaan piti tehdä kysymys on siitä että metsähallitusta koskeva puitelaki eli vanha liikelaitoslaki kumottiin vuonna kaksituhattakymmenen sen vuoden alusta ja kuluvan vuosikymmenen metsähallitus on siis elänyt sellaisella lainsäädäntöpohjalla joka on perustunut kumottuun lainsäädäntöön tällainen tilannehan ei voi kohtuuttoman pitkään jatkua lakiuudistuksen tarkoituksena on saada voimaan ajantasaistettu ja kilpailuneutraali metsähallitus laki ja sitä nyt täällä olemme käsittelemässä mikä on erittäin hieno asia euroopan unionin hankintadirektiivi tulee voimaan huhtikuussa sen jälkeen valtio ei voi enää myöntää yksinoikeutta metsätalouden harjoittamiseen omalle yhtiölle tämä on se todellinen syy miksi tällä lakiesityksellä on nyt tällä hetkellä kiire sen jälkeen ei tätä oikeutta ja mahdollisuutta enää ole metsähallitus on joka vuosi tinkinyt omasta tuloksestaan luonnonsuojelun luonnon monimuotoisuuden luonnonsuojelun ekologisuuden ja luontopalvelujen ynnä muiden turvaamiseksi täällä ministeri tiilikainen erinomaisella tavalla kuvasi sitä miten tärkeää on että tässä uudistuksessa säilytetään metsähallitus kokonaisuutena

luvun alusta tämä tarkoittaa sitä että jos ympäristöhallinto erottaisi metsähallituksesta nämä luonnon monimuotoisuuden luonnonsuojelun ynnä muut tehtävät niin sitten pitäisi valtion budjettiin löytää se viisikymmentäneljä miljoonaa euroa jostain rahaa jos sitä ei voida hoitaa niin kuin sitä tällä hetkellä hoidetaan sieltä metsähallituksen sisältä kun tämä on hyvin yhteen integroitunut

metsähallitus toimii aivan erinomaisesti omien sidosryhmiensä suuntaan sidosryhmille järjestetään osallistamistilaisuuksia joissa jokainen todella voi vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä tämä on minusta sellaista esimerkillistä toimintaa mitä pitäisi olla muuallakin silloin kun puhutaan luonnonsuojelusta luontoarvoista ja muista yhteistyö on se jolla näitä asioita parhaiten ratkaistaan niin eri sidosryhmien kuin muidenkin eri tahojen kanssa eli kaiken kaikkiaan nyt ollaan saamassa metsähallitus laki jonka kanssa voidaan aivan erinomaisesti elää ja mikä tärkeintä vielä kerran muistutan siitä nyt säilyy kokonaisuutena se koko metsähallitus eikä se hajoa useampaan osaan jolloin tarvittaisiin sinne budjettiinkin se viidenkymmenenneljän miljoonan arvoinen raha joka nyt syntyy sieltä metsähallituksen sisältä tätä vain ei aina huomata tämä on erittäin merkittävä kysymys myös luonnonsuojelulle luontoarvojen säilymiselle ekologisuudelle pidetään pidetään tämä yhdessä mielessä
otetaan pari vastauspuheenvuoroa tai ainakin yksi

edustaja anttila moitti väärien tietojen levittäjiä nyt kysyisin milloin edustaja anttila on huomannut vihreiden levittävän tästä yhtiöittämisestä niitä tietoja jotka ovat perusteettomia nimenomaan tämän lain eduskuntakäsittelyssä vihreät ovat todenneet että tämä yhtiöittäminen ei ole se suurin huoli vaan kaikki se muu ympäristöministeriön aseman ja metsähallituksen luontopalvelujen aseman aseman heikentäminen mitä tämän lain yhteydessä tapahtuu edustaja anttila joka sinänsä oikeutetusti kritisoitte väärien tietojen levittämistä voisitteko nyt kertoa missä olette huomannut vihreiden levittävän tätä väärää väitettä yhtiöittämisestä

arvoisa puhemies keskusta nyt on profiloitunut tässä puolueena joka sanoo että ei ole merkittäviä muutoksia ja samaan aikaan se on itse ajanut selkeitä heikennyksiä luonnonsuojelun asemaan luontopalvelujen asemaan ympäristöministeriön asemaan joista osa kyllä on torpattu

muiden hallituspuolueiden tuella kolmannen taseen jolle ei ole mitään käyttötarkoitusta kerrottu muuta kuin että liiketalousjohto käyttää niitä maita haluamallaan tavalla ja valtioneuvosto jatkossa voi siirtää tosiasiassa mitä tahansa maita metsiä ja vesiä luontotaseesta eduskunnan siihen puuttumatta tähän kolmanteen taseeseen ja te ette ole kertoneet miksi näin tehdään

edustaja hassille ihan lyhyesti että minun sähköpostistani löytyy monta sellaista virheellistä viestiä joiden takana on varmasti henkilöitä jotka ovat vihreän puolueen jäseniä en lähde erikseen ketään syyttämään mutta aikamoinen kampanja on saatu aikaiseksi ja siellä on merkittävä osa väärää tietoa on hyvä että tehdään erilaisia kampanjoita mutta faktaa saisi olla vähän

arvoisa puhemies jos kansalaiskeskustelussa on mielipiteitä mitkä eivät miellytä keskustan kansanedustajia niin ei siitä tarvitse närkästyä ja sanoa että tämän täytyy olla vihreiden ja vihreän puolueen vika meidän sivuiltamme voi käydä katsomassa kaikki kannanotot jotka minä puolueen puheenjohtajana tai puolue muuten on tehnyt niissä ei ole asiavirheitä sille että kansalaiskeskustelussa ihmisillä voi olla myös muita näkemyksiä joita me me emme voi mitään tämä yhtiöittämiseen liittyvä keskustelu minä myönnän sen että siinä on ollut kyllä ylilyöntejä mukana mutta ennen kaikkea olennainen kysymys siinäkin on se että kansallisomaisuus se mitä valtion metsille ja vesille tehdään että se säilyy eduskunnan käsissä on meidän mielestämme ensiarvoisen tärkeätä ja te ette voi väittää etteikö tämä tässä heikkenisi koska kolmannen taseen ja luontotaseen väliset tasesiirrot jatkossa ovat ainoastaan hallituksen selän ja päätöksen takana eivät eduskunnan silloin liiketalousjohto voi ryhtyä tekemään näillä mailla asioita toki muun lainsäädännön sitä rajoittaessa mutta vastuu siirtyy luontoviranomaisilta liiketalousjohdolle

josta on on ollut tämä suurin älämölö ja eniten vääriä tietoja että vihreitten vastalauseessa ei kyseenalaisteta sitä vaan ne yhtiöittämisen siivellä tehtävät asiat

valtion omistamaa omaisuutta josta tässä on puhe mihinkään muualle sitten kun sitä myydään se tulee eduskunnan päätettäväksi kannattaisi miettiä ettei aina loisi jokaisesta asiasta uhkakuvaa oletusten varassa

arvoisa rouva puhemies tästä oli ihan kiinnostava keskustella ja olisin toki voinut odottaa vielä puheenvuoroani olen itse sitä mieltä että täällä on hyvin paljon tuotu esille sitä kuinka metsä on tärkeä sielunhoitaja ja luonto on erittäin tärkeä arvo ja minä henkilökohtaisesti pidän meidän metsiämme ja luontoamme erittäin rakkaina ja ulkoilen todella todella paljon silloin kun tämä metsähallitus laki tuli keskusteluun ja eduskuntaan niin itsekin huolestuin kun tuli ilmoille tällaisia että myydäänkö pohjavetemme ja myydäänkö metsämme itse asiassa juuri äsken sain eräältä tuttavaltani viestin että onko todella nyt näin että pohjavedet ovat pian myynnissä ja jouduin taas äsken äsken tuossa vastaamaan että ei näin tästä syystä itsekin lähdin kuuntelemaan tätä asiaa erittäin herkällä korvalla ja perustuslakivaliokunnassa myös perustuslain kannalta tätä asiaa tarkasteltiin olen siellä jäsenenä ja ja siellä oli sitten eu kilpailuoikeuden asiantuntija ja minä minä tulin vakuuttuneeksi että tämä hankintadirektiivi edellyttää meiltä toimenpiteitä itsekin olen sitä mieltä että että asiat pitää hyvin tutkia ja ja puntaroida ja selvittää ja minä olen henkilökohtaisesti tullut nyt vakuuttuneeksi siitä että tämä järjestely on tehty niin että meidän pohjavetemme ja maaomaisuutemme eivät ole myynnissä ja minä en ainakaan tämän kilpailuoikeuden asiantuntijankaan käsitysten perusteella uskaltaisi riskeerata sitä että jos me emme nyt toteuttaisi tätä niin meille voisi todella oikeasti käydä näin itse pidän tärkeänä sitä että että kun kansalaiset saamelaiset ovat tuoneet tätä huolta esille että siitä asiasta täytyy voida keskustella se on erittäin hyvä hyvä että kansalaiset ovat tuoneet tämän huolenaiheen mutta tämän päivän keskusteluissa niin kuin siinä ensimmäisessä lähetekeskustelussa silloin kun ministeri tiilikainen oli täällä paikalla jotenkin tuntui että vaikka vaikka kuinka kerrottaisiin ja sitä asiaa tuotaisiin esille niin ei haluta ehkä täällä eduskunnassa uskoa olettaisin että kansalaiset varmaan pikkuhiljaa alkavatkin uskoa mutta se on myös meistä kiinni ja myös oppositiosta kiinni miten siihen halutaan suhtautua että annetaanko vahvistavaa vai heikentävää signaalia täältä päin täällä muistaakseni keskustan edustaja kärnä sanoi että hän ei voisi koskaan olla myymässä suomen maa ja vesiomaisuutta ja minä voin sanoa että en minäkään monesti esimerkiksi hyvinkään kaupunginvaltuustossa kun olen jäsenenä olen huomannut että minä olen jopa vihreämpi kuin vihreät esimerkkinä kertoisin ihan semmoisen että meillä on luonnonsuojelualue siellä ja vihreät haluavat siellä sitten pitkospuita että kaikki pääsevät sitten rauhoitettujen eläinten luokse katsomaan kun linnut pesivät ja minä vastustin sitä pitkospuuasiaa sen takia kun minä olin sitä mieltä että antaa niitten lintujen rauhassa pesiä että ei ihmisten tarvitse joka paikkaan päästä mekkaloimaan tämä nyt vain esimerkkinä siitä että minä henkilökohtaisesti ihan aidosti olen katsonut että tämä asia asia ei mene niin kuin julkisuudessa on nyt näitä esitetty minä en tiedä kuka niitä levittelee tai on levittelemättä minä

ei voi myydä myydä minnekään kolmansille osapuolille sitten minun täytyy vielä sen verran sanoa tuossa debattipuheenvuorossa en saanut puheenvuoroa enää sitten kun en heti onnistunut taas pyytämään kun sdp ja vasemmisto erityisesti syyttivät meitä siitä että perussuomalaiset vain istuvat täällä hiljaa että ne ovat varmaan kääntäneet takkinsakin no en minä tiedä ainakin minä henkilökohtaisesti jotenkin koen että minä en jaksa siihen minuutin juupas eipäs leikkiin lähteä että siinä joku sanoi että joku myydään ja tase on siellä ja tase on täällä ja toinen sanoi että ei ole en minä ainakaan kokenut tarpeelliseksi lähteä sitä väittelyä siinä sen enemmälti kommentoimaan ja samoja hokemaan hokemaan kuin kaikki kaikki muutkin ei se tarkoita sitä että on takki kääntynyt jos ei viitsi osallistua semmoiseen

no jätänpä sanomatta minkä tyyppiseen keskusteluun mutta jokainen voi nyt sitten mielessään lisätä sen sanan siihen sitten vielä vasemmiston mustajärvi oli jotenkin niin mainio kun hän perussuomalaisia koko ajan kauheasti moitti ja ja että kun on on viime kaudella tehty sitä ja tätä ja tätä lakia on yhdeksän vuotta valmisteltu niin se jotenkin ihan kauheata että tämä laki saadaan vihdoinkin päätökseen ja varsinkin nyt kun se hankintadirektiivi painaa päälle että että nytkö se pitäisi taas palauttaa yhdeksäksi vuodeksi valmisteluun okei ymmärrän että edellisellä vaalikaudella hallituksella oli vähän semmoinen tyyli ettei niitä asioita oikein saatu eteenpäin mutta meillä on nytten minusta toimiva hallitusyhteistyö toki me olemme asioista eri mieltä ja varmasti väännämme omissa ryhmissämme asioista ja yritämme saada ne asiat mallilleen mutta kyllä kyllä tässä suomen etu ratkaisee ja voitte olla aivan vakuuttuneita siitä että joka ikinen meistä on kiinnostunut suomen luonnosta ja siitä että me omistamme maamme ja vetemme se on aivan varma asia

arvoisa puhemies täällä keskustelussa on nostettu esiin erilaisia uhkia ja pelkoja jotka liittyvät tähän metsähallitus ja esimerkiksi siihen kolmanteen taseeseen ja niin edelleen uskon ja varmasti on niin että nämä pelot ovat ihan aitoja tunteita mutta toinen asia on sitten perustuvatko ne tähän hallituksen esitykseen tai onko tapahtumassa jotain konkreettista muutosta tämän jälkeen mikä todellisuudessa aiheuttaisi sen että nämä pelot realisoituisivat vahva käsitykseni on kyllä se että tässä se perusajatus on ollut koko hallituksen esityksen antamisen yhteydessä ja sen jälkeenkin että vaikka metsätalous oy perustetaan eli se puumyyntiliiketoiminta yhtiöitetään niin tosiasiassa halutaan että kutakuinkin nykyisen kaltainen toiminta metsähallituksessa jatkuu ja ei tapahdu ei tapahdu käytännössä mitään isompaa muutosta uskon että tämä on varmasti kaikkien tahtotila tämän osalta mutta yksi mikä varmasti pitää varmistaa jatkossa kun tarkempia säännöksiä ministeriössä laaditaan on se että pohjois suomen kunnille joille tämä on erittäin merkittävää verotulojen näkökulmasta turvataan heidän verotulonsa myös jatkossa tähän on saatu lupauksia että näin tulee myös käymään jatkossa ja näin pitääkin käydä haluan myös korostaa tässä vielä sitä että että lapissa kaikki haluavat säilyttää metsärauhan ja mehän uskomme siihen että me pystymme kestävällä tavalla eri intressit sen takia olisin pitänyt parempana että myös tähän osakeyhtiötä koskevaan lakiin olisi otettu selkeä pykälä joka olisi valtuuttanut ja velvoittanut osakeyhtiön henkilöstön yhteensovittamaan maankäytön eri muodot siellä käytännön tasolla on harmi että sitä ei otettu tämä pitää nyt hoitaa toisella tavalla mutta olisi ollut paljon selkeämpi että niin kuin talousvaliokunta lausunnossaan toteaakin tällainen valtuutus olisi otettu itse lakiin

otetaan vastauspuheenvuoroja sitten myöhemmin jos tarve vaatii mutta

arvoisa rouva puhemies

varhain turvaamaan maan ja kansan hyvinvointia fyysistä mutta myös virkistyskäyttöä olisimmeko täällä suomen kansa ilman metsiämme metsiä on aikoinaan kaskettu nälän torjumiseksi silloin puuta on kaadettu kotien rakentamiseksi ja teollisuus on jalostanut puuta vientiin monessa muodossa varhainen tärkeä vientituote oli aikanaan terva no kaskeaminen ja tervanpoltto aikanaan saattoivat metsiä huonompaan kuntoon ja sitä varten perustettiin aikoinaan metsänhoitolaitos maamittaushallituksen yhteyteen ja sittemmin metsähallitus säädettiin yleinen metsälaki tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi

sen henki pätee nykyaikanakin eli sanottiin metsää älköön hävitettäkö

tällä tämänpäiväisellä esityksellä jatketaan hyvää metsälainsäädäntöämme tämä esitys ei ole myöskään sama kuin viime kaudella jota laajasti kyllä silloinkin vastustettiin lisäksi esitys on muuttunut valiokunnassa parempaan suuntaan perustettava tytäryhtiö on

ja peruspääoman muutoksesta päätetään eduskunnassa lisäksi valiokunnan lausumassa esitetään mielestäni viisaasti että hallitus ryhtyy tarpeellisiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi rovaniemelle valtion metsäthän sijaitsevat pohjoisissa maakunnissamme ja on aivan oikein että paikallisuus hyödynnetään myös asiantuntemuksessa asiantuntemuksessa mutta jo olemassa olevaan kokemukseen nojautuen metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet säilyvät ja minä ainakin haluan uskoa että kun se on kirjattu nimenomaan yhteiskunnalliset velvoitteet ja niiden huomioon ottaminen niin nämä sanat myös suomalaisen lausumana ja kirjoittamana tarkoittavat sitä lisäksi valtio hoitaa yksinoikeudella omia maa ja vesialueitaan eikä tätä voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle kolmas tase puhuttaa ja puhutaan suuresta muutoksesta moni laki tuottaa muutoksia vallitseviin olotiloihin mutta esimerkiksi virkistysalueiden siirto ei pura yhtään luonnonsuojelua koskevaa lakia eikä myöskään yhtään esimerkiksi luontodirektiivin nojalla suojeltua aluetta eli natura kaksituhatta aluetta ja meillähän tätä naturaa riittää suhteellisesti kaikista eniten euroopan unionin maista lisäksi meillä ei aikanaan tehty selvitystä lajikohtaisesta suotuisan suojelun tasosta siis suhteellisuusvertailusta jolla olisi selvitetty tämän suojelun vaadittava taso maanomistajia kuunnellen minun oikeustajuani ainakin loukkaa pakkolunastus suojelutarkoitukseen jos suhteellisuusvertailu tehtiin puutteellisesti tai ei ollenkaan nyt on tilanne se että meillä on suojeltu luontotyyppejä ja lajeja joiden suojelun taso on hyvä ilman natura kaksituhatta ohjelmaa näitten tiukasti suojeltujen metsien määrä vastaa esimerkiksi yli puolta belgian pinta alasta siis enemmän kuin missään muussa eu maassa myös valtion metsiä on suojeltu koko maassa nämä metsät rajattu talouskäytön ulkopuolelle siis luonnonpuistot kansallispuistot suojeluohjelmiin kuuluvat alueet euroopan unionin komissio on hyväksynyt suomen natura kaksituhatta ohjelman joten suojelumme on eu kriteereillä mitaten myöskin kunnossa mutta mielestäni metsää pitää kuitenkin voida käyttää se on meidän luontainen aurinkopaneelimme ja vanhat metsät ymmärtääkseni ovat hiilivarasto eivät hiilinielu ja metsä lahotessaan tuottaa hiilidioksidia ilmaan mutta kaiken kaikkiaan metsätalous on siis muuntunut moneksi metsä on löydetty monella tavalla uudelleen myös monimuotoinen käyttö on hyvään suuntaan tämä laki hyvät kollegat ei todellakaan poista jokamiehenoikeuksia virkistyskäyttöä ei olla rajoittamassa ja vastikään perustettiin myös uusi kansallispuisto hossa joka sitten siirtyy aikanaan sinne asianmukaiseen taseeseen metsähallitus on todellakin käynyt kiistoja saamelaisalueilla hakkuista siinä mielessä tätä ja tämän lain säätämistä ei kyllä pidä syyttää kiistoista vaan täytyy jatkaa työtä yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa kiistalla on aina kaksi osapuolta ja saamelaisista puheen ollen minäkin haluan että alkuperäiskansan työtä koteja kieltä vaalitaan ja saamelaiskansan tulevaisuus turvataan ja olen kiitollinen siitä että on olemassa erityislainsäädäntöä sitä varten ja myöskin saamelaiset on huomioitu useassa erityislaissa totta kai myös perustuslaissa

puhemies jatkan siitä mitkä tässä sitten ovat riskeinä tosiasiallisesti sen osalta kun tulee tämä kolmas tase sinne emokonsernin alaisuuteen ja mitä se voi käytännössä tarkoittaa kun tässä on puhuttu siitä että tasesiirrot luontopääomasta talouspääomaan liiketalouskäyttöön menevät eduskunnan kautta niin sehän koskee tässä vain sinne suoraan tuottotavoitteen alle siirrettävää maaomaisuutta mutta ne maat ja vedet jotka jatkossa tämän lain jälkeen olisivat siellä muun pääoman puolella olisi mahdollista hallituksen päätöksellä siirtää tämän kolmannen taseen ja luontotaseen välillä eestaas periaatteessa lainsäädännön mitenkään sitä rajoittamatta teoriassa on siis mahdollista että jos hallitus niin haluaa ja puheenjohtaja voi korjata jos olen väärässä niin vaikka kansallispuistotkin voidaan siirtää periaatteessa sinne kolmanteen taseeseen jos näin halutaan se ei olisi vain järkevää mutta siis lakihan sitä ei rajoita mitä osia luontotaseesta siirretään kolmanteen taseeseen eli nyt ensi vaiheessa sinne siirretään kaksi pilkku viisi miljoonaa hehtaaria yleisvesiä ja sitten pohjoisen lapin metsiä todennäköinen riski on se että myös muita luontotaseessa olevia luonnoltaan arvokkaita metsiä jotka eivät ole virallisia luonnonsuojelualueita on siellä luontotaseessa edelleen tämänkin jälkeen jäljellä saatetaan siirtää myöhemmin myös tänne kolmanteen taseeseen tässä syntyy tämmöinen täysin epämääräinen epäselvä kenttä jossa hallituksen omilla päätöksillä voidaan ottaa alueita erilaiseen taloudelliseen käyttöön kuin mikä luontotaseessa luonnonsuojeluviranomaisen vaalimana on normaali käytäntö eli nykytilanne muuttuu merkittävästi tämä on merkittävä muutos siihen miten meidän maita ja vesiä koskevaa päätöksentekoa johdetaan se että keskusta perustelee tätä että tällainen tase tulee sillä että oikeastaan mikään ei muutu niin miksi te sitten perustatte sellaisen kun ei sille ole mitään järkevää perustetta saatu irti todennäköinen ajatus on se että jotkut tätä kolmatta tasetta ajaneista henkilöistä ajattelevat että luontopalvelut on näille maille huono hallitsija ja että halutaan liiketalousperiaatteella sellainen hallitsija emokonsernista joka voi sitten puuhailla niillä jotain muuta kuin luontopalvelut tekee ja silloin nämä maat siirtyvät siitä että ne olisivat ensisijaisesti retkeilyalueita virkistysalueita luonnonsuojelualueita eräalueita sellaiseen hämärään alueeseen jossa todennäköisesti on riski että siellä suunnitellaan metsähallituksen konsernin oman yrityksen eli laatumaan kautta matkailutoimintaa se avointa kokoomuslaisena kansanedustajana olisin huolissani siitä että kun luontopalvelut tekee hyvää yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa ja yrittäjien kanssa matkailussa niin kuinka läpinäkyvää on se että metsähallituksen emokonserni yhtäkkiä saa haltuunsa maita ja rupeaa laatumaan kautta tekemään siellä bisnestä veronmaksajien rahoilla laatumaa kannattaa muistaa on eräänlainen kaatoluokkayritys jonka haltuun päätyi niitä matkailukohteita ja soranotto ja muita maankäyttökohteita joita ei saatu aikaisemmin myytyä kun myytiin aiempien hallituksien päätöksillä yksityisille yrityksille vastaavia kaupallisia toimintoja jotka eivät valtion omistuksella olleet kannattaneet siis kaatoluokkayritys ja nyt on riski se että emokonserni haluaa sillä alkaa puuhailla jotain matkailubisnestä veronmaksajien rahoilla todennäköisesti tappiolla sen sijaan että luontopalvelut hallitsisi näitä maita jatkossakin ja tekisi niissä hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa

hehtaaria lapissa olevia metsiä ne ovat arvokkaita vanhoja metsiä jotka on siirretty syrjään ei virallisina luonnonsuojelualueina mutta alueina jotka ovat saamelaiselinkeinolle tärkeitä siellä on myös mukana metsädialogissa ja metsärauhassa sovittuja maita jotka on siirretty luontotaseeseen sen takia että saamelaisten luonnonsuojelijoiden metsäteollisuuden ja muitten intressien välille saatiin silloin vajaa kymmenen vuotta sitten aikaan lapissa

metsäteollisuuden edustajien kanssa he eivät ymmärrä mistä tässä puuhastelussa on kysymys miksi pitää luoda kolmas tase miksi metsärauhan maita pitäisi siirtää tällaiseen uuteen luokkaan jossa niitä saatetaan hyödyntää jollain tavoin riski on se että vaikka ne eivät ole tuottotavoitteen alla niin emokonserni voi aloittaa siellä ehkä enemmän hakkuita koska he eivät ole ensisijaisesti luontoa vaaliva toimija he voivat miettiä siellä myös muuta kaivostoiminnan edistämistä soranoton edistämistä matkailun edistämistä mitä tahansa metsässä voi tehdä tämmöisen perinteisen raaka ainetalouden näkökulmasta koska tämä on se osaaminen jota emokonsernilla valitettavasti hyvin suppeasti tänä päivänä on jos halutaan laajempaa virkistyskäyttö retkeilyosaamista se osaaminen on luontopalveluilla joka näitä alueita tällä hetkellä hallinnoi eli silloin kysymys on siitä että keskustan johdolla on haluttu siirtää maita yleisestä retkeily virkistys ja luonnonsuojelukäytöstä matkailuyrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä epämääräiseen taseeseen jossa niillä puuhastellaan jotain mutta kukaan ei sano avoimesti mitä minä uskon että edustaja leppä olen aidosti hämmentynyt siitä mitä tämä tarkoittaa kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle mikä tämän syy on muuta kuin se että jostain syystä ei haluta että luontopalvelut vaalii alueita jotka eivät ole virallisia luonnonsuojelualueita mutta kun luontopalvelut on tehokas organisaatio tässä luontomatkailun edistämisessä laajemmin retkeilyssä metsien monipuolisen arvon näissä muissa käyttömuodoissa kuin raaka ainetalouden kannalta niin eikö silloin aluetaloudellekin olisi järkevää että se viranomainen ja toimija joka tuntee nämä eri käyttötarkoitukset jotka niissä ovat ensisijaisia on se joka niistä vastaa minä en ole saanut yhtään järkevää vastausta siihen mihin kolmatta tasetta tarvitaan valtion yleisvesien osalta myös käyttöpaineet niihin lisääntyvät ja ja minä varoittaisin voimakkaasti että metsähallituksen emokonsernin kautta ruvettaisiin tekemään laajamittaista kaupallista toimintaa toimintaa koska se ei ollut aikaisemmin kovin kannattavaa villi pohjola ei ollut kannattava operaatio metsätaloushakkuut ovat kannattavaa toimintaa se on metsätalouden ydinbisnes emokonsernin tehtävä on vaalia metsähallituksen koko konsernin tiettyä yleistason strategiaa ja sitten ennen kaikkea talousmetsäkäytössä olevia metsiä sitten luontopalvelut vastaa näistä ensisijaisesti talouskäytön ulkopuolelle varatuista metsistä minä olen aidosti sitä mieltä että tämä fiksu ajattelutapa hämmentyy tässä kolmannessa taseessa kun meille tulee tämmöinen puuhamaa josta me emme tiedä mitä sille tapahtuu ja se kuulostaa siltä että siellä tehdään asioita luonnonsuojelun kustannuksella saamelaisten kustannuksella poronhoidon kustannuksella ja silloin on vaarana se että lapin metsärauha voi tästä kärsiä jos minä olisin kansanedustaja lapista niin minä en haluaisi että ihmiset tulevat antamaan tämän jälkeen palautetta siitä että he pelkäävät mitä heidän arvokkaille metsilleen käy siellä jos jos hakkuut hakkuut lisääntyvät näillä alueilla tai muut käyttömuotopaineet lisääntyvät nämä ovat ihmisille arvokkaita alueita sitten jos puhutaan saamelaiselinkeinosta jos he kokevat että heidän asemansa heikkenee ja heidän siis kaikki saamelaiset joiden kanssa minä olen keskustellut sanovat että luontopalveluiden kanssa yhteistyö toimii parhaiten se toimii välillä hyvin myös emokonsernin kanssa mutta ei ollenkaan kitkattomasti siellä on on ollut enemmän riitaa miksi siirtää hallintavastuu monien saamelaisten kannalta tärkeiden maiden osalta emokonsernille jonka kanssa saamelaisilla on helpommin kitkaa jonka kanssa he eivät koe että he saavat omat elinkeinonsa ja ja toimintansa sovittua luontevasti sovitettua luonnonsuojelun ja ja muut kaupalliset käyttötarkoitukset esimerkiksi poronhoidon yhteen tässä on paljon kysymysmerkkejä ja minä pelkään aidosti toivon että kaikki kansanedustajat myös hallituspuolueiden edustajat miettivät että metsärauhan vaarantaminen ei voi olla kenenkään etu vihreät on tehnyt tähän lakiesitykseen muutosehdotuksia me edellytämme että ne hyväksytään jos niitä ei hyväksytä me emme voi olla tämän takana koska me näemme että eduskunnan valta kansallisomaisuuden hallinnassa tässä heikkenee ja tulee tämmöinen hämärä tila meidän maiden ja vesien käytölle mikä ei ole suomalaisten yleisten etujen mukaista mutta vaikka olisitte kanssani eri mieltä niin toivon että kuuntelette näitä huolia ja mietitte sydämessänne mitä niille pitäisi tehdä että teillä on niihin joku vastaus

arvoisa puhemies edustaja niinistö tuossa totesi että jos olisi lappilainen kansanedustaja niin ei haluaisi että lappilaiset väestöt tulisivat kertomaan äänestäjät että heitä pelottaa tämä ja tämä ja siksi toivoisinkin että täällä ei tavallaan aiheutettaisi tämmöistä pelkoa semmoisella puheenvuorolla että nyt tulee tapahtumaan jotakin että metsähallitus emoliikelaitos lähtisi näillä kolmannen taseen mailla esimerkiksi harjoittamaan jotain matkailuliiketoimintaa siksi haluaisinkin kysyä edustaja niinistöltä onko tässä hallituksen esityksessä jossakin perusteluissa tai pykälässä joku semmoinen viite joka viittaa epäsuorasti tai suorasti siihen että metsähallitus tulisi emokonserni tai joku muu osa metsähallituksesta käynnistämään näillä mailla omaa liiketoimintaa vaikkapa matkailubisnestä johon äsken viittasitte vai oliko tuo sellaista puhetta joka ei perustu tähän hallituksen esitykseen nimittäin olen täysin samaa mieltä siitä että että metsärauha on järkevä säilyttää mutta luotan kyllä yhtä lailla kuin

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää kyllä vihreitä siitä että kritiikki on nyt siirtynyt tästä itse yhtiöittämisestä sitten dialogiin tästä taseesta mikä on toki uusi asia ja mistä onkin syytä keskustelua mutta aivan kuten entinen ympäristöministeri hyvin tietää ja kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa toittekin esille niin kyllähän on myös paljon muuta lainsäädäntöä joka sitten koskettaa näitä alueita poronhoitolaki luonnonsuojelulaki natura laki laki kansallispuistoista ei niitä voida siirtää

lietsoa myöskään tällaista epävarmuutta joistakin uusista metsäkiistoista ja oletteko pohtineet sitä että onhan se mahdollista jos ja kun vihreätkin ovat jälleen joskus hallituksessa että sieltähän voi sitten valtioneuvoston päätöksellä siirtää kolmannesta taseesta sinne luonnonsuojelutaseeseen

niin me varmasti kyllä hallituksessa sitten siirtäisimme ne ne maat takaisin sinne minne ne kuuluvat eli luontotaseeseen mutta ei tätä kannata tehdä tämähän vain sotkee sitä että eduskunnan pitäisi päättää asioista selkeästi niin että tiedetään mikä on jonkin alueen ensisijainen käyttötarkoitus ja nyt muodostuu semmoinen kaatoluokka jonka käyttötarkoituksesta ei tiedetä ja voin viitata laajemmin julkisessa keskustelussa olleisiin puheenvuoroihin että että kyllä ne käyttöpaineet ovat kovat yleisesti lehtiartikkeleissa tähän asiaan liittyen tunnustetaan että tässä on erilaisia käyttötarkoituksia joita tällä kolmannella taseella haetaan mutta jostain syystä sitä ei sanota avoimesti koska eihän sille ole muuten mitään perustetta miksi sellainen tarvittaisiin ja ja tosiaan koska tämä on ollut pohjoisessa erittäin hyvää ja hedelmällistä niin minä en lähtisi heikentämään sen toimintaa koska luontopalvelut on ollut siinä aivan avaintoimija myös ennen kaikkea siinä dialogissa saamelaisten ja metsäteollisuuden ja ja hakkuidenkin välissä se että metsähallituksen sisällä on vahva luontopalvelut lieventää myös huolia niihin hakkuisiin liittyen ja se että osa maista on heidän omistuksessaan jopa maita joissa vähän hakataankin on luontopalveluiden alla se lisää turvallisuudentunnetta siitä tilanteesta että ei hakata liikaa
arvoisa rouva puhemies jos tämä uusi esitetty kolmas tase olisikin sen logiikan mukainen mitä sen perustamisen perusteluksi on esitetty niin eihän sitä tarvitsisi edes vastustaa mutta kun se perustelu ontuu sinne kolmanteen taseeseen ei olekaan haluttu sisällyttää niitä kaikkia maa alueita joiden ensisijainen käyttötarkoitus ei ole tuottotavoitteen alainen metsätalous tai muu liiketoiminta vaan osa tällaisista alueista kuuluu suoraan sinne bisnespuolen ja edustaja kulmuni siellä bisnespuolen taseessa ovat muun muassa nämä valtion retkeilyalueet joista suurin osa osa kuuluu kokonaan tai suureksi osaksi natura kaksituhatta suojeluohjelmaan ne ovat siellä bisnespuolen taseessa ei siinäkään mitään logiikkaa ole jos tämä kolmas tase olisi looginen ja niiden perustelujen mukainen mitä hallitusryhmät ovat esittäneet niin kyllä minä sen sitten voisin hyväksyäkin

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää tunnetteko te metsälain siellä nimittäin on erittäin paljon kohtia jotka edellyttävät että metsässä ei kaikkia alueita hakata eikä käsitellä metsähallituksen käyttö ja hoitosuunnitelmia olen lukenut ja tutustunut niihin erittäin paljon siellä on monia monituisia kohtia joihin ei tulla ikinä kohdentamaan minkäänlaisia hakkuutoimenpiteitä ja sen takia onkin järkevää se että meillä on selvästi metsätalous johon kuuluu myöskin tietty määrä

jälkeen tämä kolmas tase jossa ovat nämä muut kuin suojelualueet ja muut kuin talousvaatimuksen kokonaisuuteen kuuluvat alueet elikkä tällä kolmannella taseella ei ole tuottovaatimusta ja minun mielestäni tämä on selkeä kokonaisuus

nyt on aika monta siellä on edustaja lohi ja sitten halmeenpää ja niinistö sitten taas puhujalistaan
arvoisa puhemies haluaisin edustaja niinistöltä oikeastaan kysyä kun vastustatte kolmatta tasetta ja olette sitä mieltä että pitäisi se kolmannen taseen erä siirtää sinne luontopalveluiden hallittavaksi ja peruste on se että te pelkäätte sitä että siellä jotakin elinkeinotoimintaa harjoitetaan kolmannen taseen erillä tämä siis tarkoittaa sitä että te myös vastustatte että kolmannen taseen erillä niillä maa ja vesialueilla ei saisi harjoittaa mitään elinkeinotoimintaa ja juuri tämä on se minkä takia pidän tätä järkevänä koska jos me lähtisimme siitä että ainoastaan tuottotaseessa olevalla maa alueella joka on tehokkaan metsätalouden käytössä saisi harjoittaa elinkeinotoimintaa ja kaikki muu olisi suljettu pois siitä niin tämä erittäin vakavasti hankaloittaisi muun muassa lapissa missä nämä maa alueet pääosin sijaitsevat kaiken elinkeinotoiminnan kehittämistä niin matkailun kuin kaiken muunkin elinkeinotoiminnan kehittämistä sen takia minusta on tärkeää että on tämä kolmas tase eikä niin että ne kaikki siirretään yritetään liuuttaa pikkuhiljaa sinne suojelun piiriin ja pois kaikesta muusta järkevästä käytöstä

arvoisa rouva puhemies arvoisa edustajakollega maijala minä tunnen metsälain kyllä oikein hyvin se on kuulunut korkeakoulututkintoni perusopintoihin ja olen sen uuden versionkin opiskellut tässä salissa ei kyllä kukaan ole tämän keskustelun aikana esittänyt sellaista että metsähallitus siellä liiketoiminta alueen taseessa olevilla alueilla hakkaisi lainvastaisesti ja metsälain pykälistä välittämättä

arvoisa puhemies edustaja lohi taisi vahingossa paljastaa paljon motiiveistaan ja myös hallituksen motiiveista hän sanoi että luonnonsuojelutaseesta pitää saada järkevään käyttöön maita ja sitten hän kuvaili sitä että kun nykytilanne säilytetään että asiat olisivat luontotaseessa niin niin nykytila olisi jotenkin totaalisuojelu eihän se niin ole luontopalvelut on vain toimija joka ymmärtää ja arvostaa enemmän näiden maiden retkeilyn matkailun ja muiden elinkeinojen kautta tulevaa liiketoimintaa ja sovittaa sen yhteen luonnonsuojelun kanssa kun taas emokonserni on enemmän raaka ainetalouden näkökulmasta asioita miettivä toimija joka ei tunne luontomatkailua yhtään

edustaja lohi ei ole kyllä kuunnellut vihreiden puheenvuoroja kun hän väittää että vihreiden mielestä ei mitään taloudellista toimintaa saisi harjoittaa niillä metsähallituksen mailla jotka nyt ovat luontopalvelujen alaisuudessa olematta varsinaisia luonnonsuojelualueita olisi hyvä kuunnella niitä puheenvuoroja joita arvostelee esimerkiksi minä omassa puheenvuorossani toin esille sen että näillä alueilla harjoitetaan nyt taloudellista toimintaa eikä

arvoisa puhemies kyllä minun motiivini ovat ne että lapissa kaikkia niitä alueita jotka eivät ole luonnonsuojelualueita pystytään käyttämään sillä tavalla järkevästi elinkeinotoimintaan niin kuin tänäkin päivänä siellä yhteensovitetaan eri

mikä tarkoittaa sitä että kaikkia alueita ei kannata esimerkiksi hakata vaikka ne olisivat metsätaloudenkin piirissä yhteensovitetaan näitä maankäytön intressejä mutta sinne mahtuu kyllä meille lappiin myös metsätalous meille mahtuu kaivannaisteollisuus kun sitä harjoitetaan kestävästi ei joka paikkaan kaivoksia vaan vaan kestävällä tavalla harjoitetaan yhteensovittaen niitä muitten elinkeinojen kanssa sinne mahtuu porotalous sinne mahtuvat monenlaiset elinkeinot myös energiahankkeita ja sen takia on järkevää että meillä on tämä kolmas tase että ne jotka ovat selkeitä suojelualueita ovat selvästi siellä luontopalveluilla

puhemies edustaja lohi kyllä tässä tunnustaa että tässä on ajatus hallituspuolueilla varmaan se että yritetään vauhdittaa kaikenlaisia kaivoksia ja ja ehkä energiahankkeita ja muita siellä pohjoisessa minä tiedän että saamelaisalueilla näitä kaivosetsintöjä on olemassa saamelaiset ovat niistä hyvin huolissaan koska ne ovat asioita jotka heidän edustaja lohi äsken sanoi ääneen että hän haluaa että tällaisia elinkeinoja voisi siellä edistää paremmin kun luontopalvelut on on hänen mielestään huono isäntä minä haluan korostaa sitä että siinä palautteessa mitä minä saan lapissa olevilta suomalaisilta ja koko suomen kansalta jolle tämä kansallisomaisuus nämä metsät ja vedet kuuluu ne ovat meidän kaikkien suomalaisten omaisuutta ja meidän tehtävämme on vaalia niitä lapsillemme että me voimme hyödyntää niitä taloudellisesti niin niin että ne säilyvät arvokkaina tuleville sukupolville ja silloin tällaisten maiden jotka ovat ensisijaisesti retkeilymaita luonnoltaan arvokkaita eivät kuitenkaan virallisia luonnonsuojelualueita taloudelliseenkin kehittämiseen parempi isäntä on luontopalvelut joka vaalii niitä hyvässä kunnossa isältä pojalle äidiltä tyttärelle eikä niin että ruvetaan tekemään pohjoinen monttuja täyteen

arvoisa puhemies minusta tässä edustaja niinistö kyllä aika paljon liioitteli allekirjoittaneen puheita että minä kannattaisin että me joka paikkaan panemme kaivoksia ja sorakuoppia nimenomaan korostin sitä että me uskomme lapissa siis siellä me paikalliset ihmiset ja päättäjät että me pystymme kestävällä tavalla yhteensovittamaan maankäytön eri muodot ja niin että ei kaivoksia joka paikkaan mutta sinne mahtuu myös niitä kun ne luonnon luonnon kanssa kestävällä tavalla hoidetaan ja tästä koko metsähallitus lain perusideasta kun lukee sitä oliko se toinen pykälä vai mikä pykälä jossa todetaan että metsähallituksen tehtävä on kestävällä tavalla hallinnoida valtionmaita ja siihen kestävyyteen perustelujen mukaan kuuluu ekologinen kestävyys sosiaalinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys minä ymmärrän että me olemme aika pitkälle samaa mieltä siitä että kyllä nämä muutkin elinkeinot mahtuvat tänne lappiin kuin pelkkä luonnonsuojelu ja ja sitä kautta matkailuintressit koska matkailukin tarvitsee maita ja sekin tarvitsee kehittämiseen maa alueita joita voidaan jalostaa ei tässä ole kysymys siitä että me haluaisimme pilata meidän kaikista tärkeintä tulevaisuuden valttiamme päinvastoin me haluamme vaalia puhdasta luontoa ja meidän ilmaa siellä koska siihen perustuu meidän matkailumme tämän päivän menestys

arvoisa puhemies tässä on nyt ehkä hieman liian mustavalkoinen tämä näkökulma pohjois suomen ja lapin elinkeinoista että siellä olisi ainoastaan luonnonsuojelullisia alueita joilla sitten toimitaan tai ainoastaan tämmöisiä metsätaloudellisia asioita joissa toimitaan kyllähän siinä välissä on aivan valtava skaala erilaisia elinkeinoja ja lapin ihmisten etu on tietenkin se että meillä on mahdollisimman laaja ja monipuolinen elinkeinorakenne ja se ei ehkä ole aina tullut edustaja niinistön puheesta esille että halutaan kehittää sitä että lapissa voi yrittää monenlaisia asioita toki kaiken

kuin kaiken muunkin teollisuuden ja matkailun ja virkistyskäytön ja ihan minkä tahansa elinkeinon osalta ja tämmöinen elinkeinojen vastakkainasettelu on tietenkin hirvittävän harmillista että se olisi joko tai vaan täytyy ottaa huomioon se laaja laaja kirjo mitä kaikkea siellä on ja ottaen huomioon sen että että lapissa on kuitenkin viimeiset vuodet väki vähentynyt ja kuitenkin kun ajatellaan miten valtavan tunnettu maakunta se on miten hienoja mahdollisuuksia meillä on edustaja niinistönkin edesauttaa

arvoisa rouva puhemies

edustaja anttila puhui tuossa ja minä jatkaisin vähän siitä kun hän sanoi että eikös täältä täältä lobattu näitä juttuja otetaanpa esimerkki silloin kun oli tämä sukupuolineutraali laki sama sähköposti tuli monelta sadalta sama oli turkistarhaus meni sähköpostit jumiin nyt tuli tämä metsähallitus laki sama juttu sama sähköposti monelta eri lähettäjältä miten voi olla että yhtäkkiä kun tämmöinen joku laki on täällä käsiteltävänä alkaa samasta suunnasta tulemaan tuommoinen lobbaus silloin kun oli tämä maahanmuutto kiihkeimmillään ja tuli sähköpostia myös paljon minä luin niitä ja yhtään samanlaista ei ollut niitten joukossa kaikki olivat erilaisia siitä näki että siellä oli todellinen huoli näillä ihmisillä että miten meille käy ne olivat yksittäisiä viestejä mutta nyt kun tulee tämmöinen tilanne missä vihreillä on sormi pelissä alkaa tämmöinen joukkopostinta ja muu lobbaus aletaan häiritsemään kansanedustajien työtä tämä on aivan varma asia että joka kerta tulevaisuudessakin tulee käymään

puhemies on mukava huomata se että metsähallituksen rooli ja merkitys on tullut näin hyvin esille sillä totta vie se on tärkeä asia ja ja toivottavasti nämä muistettaisiin tämän jälkeenkin kun tämä laki nyt

myynnistä on puhuttu kokonaisuutena isommin mutta on laatumaa niminen yhtiö joka hoitaa tätä valtionmaiden pienimuotoista myynti ja ja järjestelytoimintaa se on tärkeää muistaa että se on pienimuotoista ja sen on hyvä olla siellä olemassa mutta isompia myyntiasioita ei ole ollut eikä ole tarkoitus tullakaan ja siinä on tehty säännös että yli sadan hehtaarin alueita ei myöskään myytäisi eteenpäin metsähallitus laki vaikka me nyt sen kokonaisuuden olemmekin tässä hyväksymässä niin eihän se me olemme kaikkia metsähallituksen toimia hyväksymässä käytännössä vaan nyt sitten kun tehdään tämä laki ja hyväksytään tämä niin olemme pyrkineet rakentamaan semmoiset hyvät puitteet joidenka avulla päästään tätä käytännön toimintaa viemään eteenpäin on tärkeää että nyt annetaan työrauha kentälle että päästään tekemään näitä käytännön asioita eteenpäin näissä kuvioissa vielä sanon sen että aina kun on puhuttu meidän alueellamme että ne hallituksen herrat niin se on todellakin tarkoittanut metsähallituksen herroja jotka ovat olleet välillä mitä ovat olleetkin mutta käsittelemme niitä asioita sitten sen jälkeen kun alamme tätä käytäntöön viemään kokonaisuus on nytten kasassa nyt alamme laittamaan tätä toteutukseen

arvoisa puhemies sanon tämän nyt hyvin selvästi kysymys saamelaisten aseman parantamisesta euroopan ainoana alkuperäiskansana oli hyvin ajankohtainen viime hallituskaudella pääsimme niin pitkälle että meillä oli stubbin hallituksen yksimielisesti hyväksymä hallituksen esitys saamelaiskäräjälaiksi sekä alkuperäiskansoja koskevan ilo sopimuksen ratifioimisesta valitettavasti hallituksen rivit eivät pitäneet tähän aikaan viime vuonna vaan hallituksen isot puolueet antoivat muiden intressien sivuuttaa yhdessä sovitun sillä seurauksella että saamelaiskäräjälaki vedettiin takaisin mutta ilo satakuusikymmentäyhdeksän sopimus ja siihen liittyneiden metsähallitus lain kahden pykälän muutos ehdittiin hyväksyä eduskunnassa ensimmäisessä käsittelyssä sitten se jäi lepäämään yli vaalien niin sanotusti edelleen vireillä nyt meillä on tilanne jossa eduskunta on siis aiemmin sanonut kyllä metsähallitus lain kahdelle pykälälle jotka nykyinen hallitus on poistanut nyt käsiteltävänä olevasta esityksestä arvoisa puhemies erityisen huomionarvoista on että perustuslakivaliokunta tuoreessa lausunnossaan toteaa seuraavaa esityksen perusteluissa ei esitetä syytä kyseisten säännösten pois jättämiselle perustuslakivaliokunta katsoo että perustuslain seitsemännentoista pykälän kolmannen momentin ja sadannenkahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän neljännen momentin säännökset ja niitä koskeva valiokunnan käytäntö sekä kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kannanotot

myös muuhun soveltuvaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kannalta merkitykselliseen lainsäädäntöön eli myös nyt metsähallitus lakiin näin kuitenkaan hallitus ei nyt jostain kumman syystä halua tehdä arvoisa puhemies kansainvälisellä tasolla on tapahtunut paljon kehitystä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ykn yleissopimus lapsen oikeuksista tuli suomessa voimaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ja sen kolmaskymmenes artikla koskee alkuperäiskansaan kuuluvan lapsen oikeuksia suomi liittyi euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä koskevaan puiteyleissopimukseen joka suojaa myös saamelaisia ykssa hyväksyttiin vuonna kaksituhattaseitsemän alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus ja se on poliittisluonteinen tavoiteasiakirja joka ei ole valtioita oikeudellisesti sitova mutta joka ohjaa käytännössä valtioiden päätöksentekoa ykssa pidettiin kaksituhattaneljätoista syksyllä yleiskokouksen yhteydessä alkuperäiskansahuippukokous jonka loppuasiakirja vahvistaa valtioiden sitoutumisen vuonna kaksituhattaseitsemän hyväksyttyyn ykn alkuperäiskansajulistukseen elikkä viimeiset kaksikymmentä vuotta ovat olleet aika edistyksellisiä suomen osalta kuitenkin nyt meillä on sellainen tilanne että nyt mennään askelia taaksepäin ja haluan tässä vielä tuoda esille mitä ulkoministeriöstä on meille kerrottu ministeriön omassa lausunnossa ulkoministeriö toteaa seuraavaa ykn ihmisoikeuskomitea on vuonna kaksituhattakolmetoista suomelle antamissaan loppupäätelmissä ja niihin sisältyvissä suosituksissa ilmaissut huolensa siitä että saamelaisilta puuttuu osallistumis ja päätöksentekovalta asioissa joilla on perustavanlaatuista merkitystä heidän kulttuurilleen ja elämäntavalleen mukaan lukien kysymyksissä jotka koskevat oikeutta maahan ja luonnonvaroihin komitea on pannut myös merkille että viranomaisten ymmärrys ja sovittelunhalu koskien saamelaisten elämäntapaa saattaa olla riittämätön jatkan edelleen ihmisoikeuskomitea on pyytänyt hallitusta raportoimaan tämän suosituksen täytäntöönpanosta vuosittain tähän mennessä täytäntöönpanosta on raportoitu vuonna kaksituhattaneljätoista ja vuonna kaksituhattaviisitoista komitean näkemyksen mukaan täytäntöönpanotoimet eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä seuraavan kerran suosituksesta tullaan raportoimaan huhtikuussa elikkä kuukauden kuluttua ja vielä euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu nils muizhnieks on suomea koskevassa raportissaan todennut että metsähallituksen uudistaminen tarjoaa myös mahdollisuuden löytää innovatiivisia ratkaisuja esillä oleviin kysymyksiin mutta hallitushan ei halua näin tehdä vaan tekee päinvastoin hallitus on siis kylmästi ohittanut saamelaisten oikeudet tässä uudessa esityksessä ja tilanne on se että olisi ollut oiva mahdollisuus nyt tälle asialle jotain mutta nyt se halu ja tahto puuttuu haluaisinkin kysyä hallituksen edustajilta keskustalta kokoomukselta ja perussuomalaisilta miksi ette halua parantaa saamelaisten asemaa ja syyksi ei kelpaa pelkkä toteamus siitä että saamelaisten asemaahan ei heikennetä kuten olemme nyt tässä keskustelussa saaneet kuulla koska askelia ei myöskään oteta eteenpäin vaan mennään taaksepäin siitä mihin viime eduskunta jäi heikentämiskiellon lisääminen metsähallitus lakiin olisi erittäin johdonmukaista ottaen huomioon vastaavat säännökset vesilaissa ja kaivoslaissa ja ottaen huomioon myös sen että on suomelle oikeusvaltiona kunnia näyttää kansainvälisellä areenalla että halutaan myös

tässä vaiheessa keskustelua ihan lyhyesti haluan vain todeta sen että hallituksen ja tämä eduskunnan käsittely myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan käsittely on tehty sellaisessa tilanteessa että se sanotaanko liikkumavara on ollut kohtuullisen pieni siinä on on varsin taitavasti navigoitu sellainen ratkaisu joka mahdollisimman vähän muuttaa metsähallituksen nykyistä tapaa toimia tämä on mielestäni sellainen asia josta josta toivon että että sitä arvostettaisiin ja uskon että jossain vaiheessa sitä tullaan myös arvostamaan tämä asia on erittäin monimutkainen ja minä ymmärrän hyvin että kaikki ne kansalaiset jotka ovat asiassa ottaneet yhteyttä eivät mitenkään voi olla näistä asioista selvillä haluankin tässä julkisesti kiittää yleä siitä että ylellä on nettisivuilla artikkeli tästä kiistellyssä metsähallituslaissa on kyse seitsemän vastausta siihen mikä muuttuisi tämä on erinomainen artikkeli ja suosittelen että sen kaikki siinä on puolueetonta arviointia siitä mistä tässä tässä asiassa on kyse on on sinänsä harmillista että kaikki eivät ole ymmärtäneet mistä tässä on kyse toki tuntuu että että osa niistäkin jotka ovat asiaan hyvin paneutuneet ei ehkä ole halunnutkaan ymmärtää mutta se on sitten ehkä ehkä oma asiansa mutta ihan vielä lopuksi haluaisin myös kiittää siitä että valiokunta teki suoraselkäisen ratkaisun myös siitä että päätettiin suoraan tämä yhtiön kotipaikka valittiin rovaniemi koska valtaosa metsähallituksen maista sijaitsee lapin

arvoisa rouva puhemies en tämän keskustelun vaiheessa katsonut aivan välttämättömäksi käydä läpi maa ja metsätalousvaliokunnassa jättämiäni muutosesityksiä koskien lain pykäliä mutta kävi niin että kollega edustaja kärnä tuli esittäneeksi omassa puheenvuorossaan että nämä muutosesitykseni eivät olisi oikeudellisia ja kehotti minua käymään ne vielä kerran läpi niin tein ja selvyyden vuoksi käytäköön ne tässäkin vielä läpi toivon että edustaja kärnän puoluetoverit voivat sitten mahdollisiin mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin täällä esittää perusteluja ensimmäinen pykälämuutosesitykseni koskee metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä viidennessä pykälässä voimassa olevassa laissa metsähallituksesta joka tosin nyt on jo kumottu mutta siis siinä edellisessä laissa julkisiin hallintotehtäviin on luettu laissa oikeudesta yleisiin vesialueisiin säädetyt tehtävät uudesta lakiesityksestä ne on jätetty pois on kuitenkin niin ja tätä mieltä on ollut muun muassa ympäristövaliokunta tuoreessa lausunnossaan että yleisillä vesialueilla on erilaisia yhteiskunnallisia intressejä aika paljon esimerkiksi ammattikalastus vesiviljely tuulivoima soranotto ja myös luonnonsuojelu edellä mainittujen perustelujen nojalla oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetussa laissa säädetyt tehtävät olisi tullut sisällyttää myös uudessa metsähallitus laissa julkisiin hallintotehtäviin ja tätä esitin

koskien ministeriön ohjaustoimivaltaa totean että aiemmassa metsähallitus laissa metsähallitus oli kokonaisuudessaan luonnonsuojelua koskevissa asioissa ympäristöministeriön ohjauksessa eu ei ole vaatinut tähän mitään muutosta hallituspuolueiden edustajat ovat vaatineet tähän muutosta esitin että tähän yhdeksänteen pykälään olisi tehty lisäys joka osoittaisi että ympäristöministeriö tulosohjaa metsähallitusta luonnonsuojelua koskevissa asioissa ja julkisten hallintotehtävien osalta toimialallaan

koskien metsähallituksen organisaatiota perusteluja metsähallitus on valtion liikelaitos joka käyttää hoitaa ja suojelee hallinnassa olevia valtion maa ja vesiomaisuutta metsähallituksen muista yksiköistä ja toiminnoista päättämistä tuleekin siis säätää valtioneuvoston asetuksella eikä niitä voi ainoastaan määrätä metsähallituksen työjärjestyksellä josta päättää metsähallituksen oma hallitus

säilytetään hallituksen oman esityksen mukaisena yhdenteentoista

pykälään koskien metsähallituksen hallitusta tein myös esityksen siitä syystä että metsähallituksen hallituksen koostumuksen monipuolinen rooli korostuu koska jatkossa metsähallituksen hallitus muun muassa vahvistaa alueelliset luonnonvarasuunnitelmat joissa siis yhteensovitetaan eri intressejä tämän vuoksi esitin että tähän lain yhdenteentoista pykälään lisätään luonnonsuojelun ja virkistyskäytön asiantuntijuuden varmistaminen metsähallituksen hallitusta nimitettäessä

koskien tasesiirtojen tekemistä eri taseiden välillä esitin että kahdenteenkymmenenteenviidenteen pykälään tehtäisiin lisäys joka osoittaa päätösvallan vesi ja maaomaisuuden tasesiirroista kokonaan eduskunnalle kahdeskymmeneskuudes

joka myös koskee näitä tasesiirtoja ja erityisesti uutta perustettavaa kolmatta tasetta kyselin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa useilta eri tahoilta eikö olisi loogista niiden perustelujen nojalla mitä hallituksen lakiesityksessä on esitetty että kaikki nämä alueet joille ei ole perusteltua esittää erityistä tuottovaadetta mutta jotka eivät myöskään ole lakisääteisiä luonnonsuojelualueita tai kansallispuistoja sitten kuuluisivat sinne kolmanteen taseeseen ja sain ministeriön lakia valmistelleilta virkamiehiltä vastauksen että kyllä näin voitaisiin tehdä mutta poliittisista syistä näin ei ole haluttu hallitusryhmien taholta esittää sen vuoksi katsoin tämän kolmannen taseen jäävän vähän hämärän peittoon eikä mielestäni tällainen täytä hyvän lainsäädännön tunnusmerkkejä jos lakiesityksen perustelut eivät ole loogisia sen suhteen mitä pykäliin esitetään sen vuoksi että kolmas tase ei näyttänyt loogiselta eikä kukaan osannut vastata kysymykseen siitä miksi esitin että koko kolmatta tase erää ei perustettaisi vaan tasejako säilytettäisiin entisellään

viimeisenä esitin kolmanteenkymmenenteenyhdeksänteen pykälään niitä muutoksia jotka edustaja henriksson tässä ansiokkaasti ja yksityiskohtaisesti esitteli koskien saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa edustaja maijala täällä puheenvuorossaan aiemmin esitti että tämä heikentämiskieltopykälä olisi käytännössä aivan sama asia kuin se mitä lakiesityksessä nyt lukee herää kyllä kysymys siitä miksi tätä pykälää eivät sitten hallitusryhmät voineet hyväksyä ja kannattaa jonkin vähemmistön kulttuurin turvaaminen nimittäin oli kyseessä mikä tahansa kulttuuri on aina enemmistön tahtotilasta kiinni ajatellaanpa vaikka kotimaista maatalouskulttuuria ja koko sitä elinkeinoa jonka kaikki suomalaiset käsittääkseni yksimielisesti haluavat säilyttää vaikka sitä harjoittaa vain pieni vähemmistö noin neljä prosenttia suomalaisista saamelaiskulttuuria ja saamelaisia luontaiselinkeinoja harjoittaa vielä pienempi vähemmistö on kummallista että sille ei haluta vahvaa suojaa vaikka vastaavat saamelaiskulttuurin heikentämiskieltopykälät on kirjattu jo moneen muuhun erityislakiin kuten edustaja henriksson arvoisa puhemies haluan vielä kertaalleen todeta sen tosiseikan että me valtaväestön edustajat jollaiseksi itsenikin katson vaikkakin koillislappilaisessa suvussani on saamelaisia esi isiä ja äitejä kuten lähes joka toisessa lappilaisessa suvussa me saamme kyllä äänemme kuuluviin useita eri kanavia pitkin vähemmistönä koko suomessa elävä alkuperäiskansamme saamelaiset he eivät tällaista oikeutta nauti

arvoisa puhemies kolme asiaa vielä lopuksi tässä on tästä saamelaiskysymyksestä keskusteltu ja kuten edellä on todettu niin tässä metsähallitus laissa ei heikennetä saamelaisten asiaa ollenkaan saamelaiskulttuuri on myös turvattu saamelaiskäräjälaissa hyvin vahvasti ja uskon että tässä salissa ei varmasti ole ketään joka haluaisi heikentää saamelaisten asiaa tai saamelaiskulttuuria suomessa ja haluan senkin tuoda esille että viime hallituskaudella me lapin edustajat yhteisessä rintamassa joka vuosi taistelimme kielipesille rahoitusta että saimme kun sitä oltiin laskemassa neljällesadalletuhannelle kielipesille rahoitusta nyt tämä hallitus tässä taloustilanteessa on antanut seitsemällesadalletuhannelle kielipesille rahoitusta minusta tämä kannattaa noteerata jos käytetään puheenvuoroja että tämä hallitus jotenkin ei saamelaisten kysymystä haluaisi pitää arvokkaana tämä ei pidä paikkaansa sitten pari muuta kysymystä täällä on viitattu niihin julkisiin hallintotehtäviin ja minulla on kyllä erittäin vahva käsitys siitä myös perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen että kaikki ne tehtävät jotka tässä pykälätasolla otsikon alla jossa julkiset hallintotehtävät mainitaan eivät ole varsinaisesti pykälässä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä sinne sisältyy muunkin tyyppisiä tehtäviä kuin sellaisia joihin liittyy julkisen vallan käyttäminen ja tämä on hyvä huomata vaikka sanamuoto pykälässä onkin näin en lähde sitä nyt kyseenalaistamaan mutta haluan vain todeta tämän että eivät nekään kaikki tehtävät jotka liittyvät vaikkapa halkojen viemiseen kansallispuistoihin ja niin edelleen ole julkisen vallan käyttöä varsinaisesti ja tämä on hyvä hyvä muistaa kun tätä lakia lukee sitten yksi kysymys joka on kuin sivuutettu on se miten metsähallitus toimii kokonaisuutena ja on tullut semmoinen kuva että on valtavan tärkeä asia nämä tase erät se missä mikin sijaitsee sillähän on toki tämän tuoton näkökulmasta merkitystä mutta minä haluaisin korostaa sitä että metsähallitus on kuitenkin valtion erityisliikelaitos jonka pitää toimia lähtökohtaisesti muissa kuin näissä julkisissa hallintotehtävissä yhtenäisenä organisaationa johtamisenkin näkökulmasta minusta tämä tarkoittaa myös sitä että meidän kansanedustajien olisi lähtökohtaisesti hyvä luottaa siihen että mitä me asetamme myös

huolehtii ja niihin sitoutuu koko metsähallituksen johto minä en ainakaan tätä aseta epäilyksen alaiseksi näin sen tulee toimia ja näin pitää toimia ja sen takia on minusta toisarvoinen kysymys sitten että onko sen organisaation sisällä jossakin joku omaisuus missä tase erässä tärkeintä on että pystymme täältä ohjaamaan ja me olemme asettaneet oman tulostavoitteen ja tuloutuksen sille se määrittelee myös niitten hakkuitten määriä haluan nostaa lopuksi vielä yhden kysymyksen joka liittyy tähän tuottotavoitteeseen ja se liittyy siihen että lapissa on

tällä hetkellä menossa erittäin voimakas matkailun semmoinen kasvuvaihe meillä ulkolaisten matkailijoiden määrä on voimakkaassa kasvussa meillä on erittäin paljon aihioita ja investointisuunnitelmia matkailun puolelle voi sanoa että kun venäläisten matkailijoiden määrä romahti niin aasialaisten matkailijoiden määrä on korvannut sen ja kiinalaisten määrä on viimeisten saamieni tietojen mukaan ylittänyt jo japanilaisten määrän eli eli tämä aasia buumi on erittäin voimakas nyt tulee kysymys siitä että meillä on monta matkailukeskusta joissa metsähallitus on käytännössä ainoa maanomistaja ja silloin kysytään että mikä on kenties se tuottovaatimus ja käypä hinta joka sille maalle asetetaan onko parempi että voitaisiin jatkossa miettiä myös täältä eduskunnan päästä tätä nyt metsätaloudesta vaan puhun tästä maanvuokrasta että me tyytyisimme maanomistajien edustajina täällä eduskunnassa hieman matalampaan käypään arvoon arvotettaessa sitä maata ja hieman matalampaan tuottotasoon ja mieluummin hakisimme tavallaan tuottoa sitä kautta että buustaisimme sinne matkailu elinkeinoa ja niitä investointeja jotka syntyisivät nyt on nimittäin syntynyt ongelmaksi se että kun kun on arvostettu korkealle se maahinta ja lainsäädännöstä johtuen haettu sille kuuden prosentin tuottovaatimusta niin vuokrataso nousee niin korkeaksi että ei uskalleta lähteä ja tässä tilanteessa kun kysyntää on niin tämä on harmi tämä on erillinen kysymys mutta tätä meidän pitää yhdessä varmasti pohtia meidän kannattaa mieluummin tukea matkailun kehitystä kohtuullisilla vuokrilla kuin yrittää saada tuottoa valtiolle vuokrien kautta matkailuala ei ole valtavan kannattava toimiala noin tunnuslukujen perusteella mutta se on valtavan työllistävä ala ja sitä kautta me hyödymme tästä

puhemies on ihan mukavaa että edustaja lohi sanoo että kukaan tässä salissa ei halua saamelaisten oikeuksia loukata ja heikentää mutta jos nyt oikeasti näin on niin en ollenkaan ymmärrä miksi sitten metsähallitus lakiin ei voitu laittaa niitä samoja pykäliä jotka jo ovat vesilaissa kaivoslaissa ja ja ympäristönsuojelulaissa jotka toteavat että saamelaisten asemaa ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen asemaa ei metsähallituksenkaan toiminnassa saa heikentää
rouva puhemies tässä keskustelussa monipolvisessa keskustelussa täytyy yksi asia tuoda kyllä esille on tuotu erittäin teoreettisilla tasoilla sellaisia uhkia ja sellaista rivien väliin mukamas kirjoitettua asiaa joka ei vain pidä paikkaansa toivonkin että kun tästä kansalaiskeskustelua käydään ja julkista keskustelua käydään niin nämä asiat jätetään vähemmälle ettei suotta lietsota sellaista epävarmuutta jota nyt on tapahtunut tässä keskustelussa ennen tämän lain eduskuntakäsittelyä ja mietinnön valmistumisen jälkeen se ei ole kenenkään etu pitäydytään nyt siinä mitä me olemme kirjoittaneet mitä mietinnössä lukee mitä lakipykälät osoittavat eikä mennä sen pidemmälle näissä asioissa kukaan ei halua niin kuin edustaja hassi täällä aivan oikein totesi että saamelaisten oikeudet heikkenevät päinvastoin niitä on aavistuksen verran pystytty kohentamaan tässä kukaan ei halua että metsärauha järkkyy kukaan ei halua että eri elinkeinojen yhteensovittaminen ei olisi mahdollista tai ettei se toimisi niin hyvin kuin se nyt metsähallituksen toimesta tapahtuu vaan kaikki ne sisältyvät tähän mietintöön mietintötekstiin siihen tahtotilaan jota tällä selkeä valiokunnan enemmistö on halunnut osoittaa se on se miten eletään miten toimitaan tämä kaikki ohjaa koko metsähallitusta niin emoa sen kaikkia tytäryhtiöitä sen kaikkia tase eriä kuin aivan kaikkea toimintaa tämä on se keskeinen viesti jonka haluan tähän loppuun

alleviivata ja ja toivoa että näin näin toimittaisiin sitten lopuksi erittäin hyvä keskustelu käsittely ei ollut todellakaan todellakaan huono mietintö eikä lausuntovaliokunnassa vaan päinvastoin vaikka aika oli rajallinen vaikka aikataulu oli tiukka siitä huolimatta pystyimme perusteellisesti käymään lävitse sekä asiantuntijoiden kanssa että myöskin keskenämme ja eri valiokuntien kanssa vuoropuhellen tätä lakiesitystä siitä johtuvat myöskin ne sorvaustoimenpiteet siihen hallituksen esitykseen nähden se lopullinen esitys minkä valiokunta tuotti tämä on hyvän yhteistyön tulos kiitos kaikille tahoille